antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman mukaisesti puolustusbudjettia laadittaessa on otettu huomioon lähialueidemme heikentynyt turvallisuusympäristö samoin hallitus on pitänyt selvänä ohjeena edellisellä vaalikaudella toimineen edustaja kanervan nykyisen puolustusvaliokunnan herra puheenjohtajan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän suosituksia puolustusmäärärahojen korottamisesta ja kuten tunnettua se tarkoittaa materiaalihankintaan varattujen määrärahojen korottamista ensi vuonna viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla hallitusohjelman mukaisesti reservin kertausharjoitusten määrää pidetään riittävänä mikä tarkoittaa ensi vuonna kahdeksantoistatuhannen reserviläisen kouluttamista se on sama taso kuin tänä vuonna ja tämä taso on tyydyttävä tästä tasosta hallitus on halunnut pitää kiinni samoin hallitus haluaa turvata vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset vaikka maanpuolustusjärjestöjen tukeen esitetäänkin noin neljänsadantuhannen euron leikkausta valitettavasti arvoisa puhemies ehkä suurimman julkisen huomion kohteena viime aikoina ollut kansainvälisen kriisinhallinnan tulevaisuus hallitusohjelman mukaisesti suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kriisinhallintaan tämä siitäkin huolimatta että hallitusohjelman mukaisesti sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitusta leikataan muutamalla miljoonalla eurolla sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoista puolustushallinnon osuus on kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa jossa laskua on kaksi miljoonaa euroa mielestäni huomionarvoista on puolustusministeriön pääluokan menojen osuus vuodelle kaksituhattakuusitoista ennustetusta bruttokansantuotteesta se on yksi pilkku kolmekymmentäseitsemän prosenttia kun tänä vuonna vastaava luku on yhden pilkku puolustushallinnon toiminnalliset tavoitteet ovat ensi vuonna suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka suorituskykyinen puolustusjärjestelmä turvallinen yhteiskunta sekä kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen nämä tavoitteet saavutamme esitetyllä rahoitustasolla se mahdollistaa myös puolustusvoimien toiminnallisten tulostavoitteiden pitämisen vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla laadukas varusmieskoulutus tarkoittaa muun muassa kolmekymmentäviisi maastovuorokautta ja kaksi pilkku viisi kouluttajaa per joukkue jo mainitut kertausharjoituksissa koulutettavat reserviläiset eli kahdeksantoistatuhatta henkilöä vuositasolla hornet lentotunnit kahdeksassatuhannessayhdeksässäsadassa vuodessa ja taistelualusten valmiusvuorokaudet tuhatneljäsataa kappaletta vuodessa puolustusbudjetti on yhteensä lähes kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa laskennallista kasvua yli kaksisataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa eli yhdeksän prosenttia tästä kasvusta tosin kaksi kolmasosaa on siirtyviä eriä ja vain kolmasosa varsinaista kasvua puolustusministeriön määrärahat ovat yhteensä kolmesataakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa euroa jossa kasvua kolmekymmentäyksi miljoonaa euroa tosiasiassa ministeriön määrärahat laskevat noin yhdeksänsataatuhatta euroa koska ministeriön pääluokassa olevat arvonlisämenot lisääntyvät lähes kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa arvonlisämenot lisääntyvät kasvaneiden ostopalveluiden ja materiaalihankintojen seurauksena puolustusvoimien budjetti puolestaan on yhteensä kaksi pilkku neljäkymmentäkuusi miljardia euroa jossa on kasvua satayhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa puolustusvoimien määrärahoista tulee ensi vuonna kutakuinkin toteutumaan tavoiteltu ja koeteltu periaate että kolmannes määrärahoista menee henkilöstöön kolmannes toimintaan ja kolmannes materiaaliin materiaalihankintamäärärahat lisääntyvät sataseitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa joka on neljäkymmentäkaksi prosenttia enemmän kuin tänä vuonna tässä kasvussa on parlamentaarisen seurantaryhmän mainittu suunniteltu lisäys viisikymmentä miljoonaa euroa ja valtuudet käyttää siirtyviä eriä sadankahdenkymmenenseitsemän miljoonan euron edestä ja mitä tällä rahalla hankitaan merkittävimpänä kulueränä on edelleen hornet torjuntahävittäjien elinkaaren päivitys muita suuria hankintoja ovat strategiset ampumatarvikkeet johtamisjärjestel mien hankinnat leopard kaksi a kuusi taistelupanssarivaunuhankinta ja puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kehittäminen kaikki nämä hankinnat ajoittuvat usealle vuodelle puolustusvoimien toimintamäärärahat kasvavat kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa kasvua edellyttävät muun muassa ennakollinen kustannustasotarkistus vuokrakustannusten rakenteen uudistaminen siirtyvät erät puolustusmateriaalihankinnoista sekä palkantarkistukset arvoisa rouva puhemies lopuksi vielä seuraava huomio asevelvollisuusjärjestelmää moititaan joskus sen vastustajien toimesta kalliiksi sitä se ei todellakaan ole sillä asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot pois lukien henkilökunnan palkat sataseitsemänkymmentäneljä miljoonaa euroa eli vain kuusi prosenttia koko puolustusbudjetista tätä voi pitää kustannustehokkaana toimintana yleinen asevelvollisuus on toimiva ratkaisu se on puolustusratkaisumme selkäranka puolustusbudjettiehdotus ensi vuodelle turvaa yleisen asevelvollisuuden
sitten aloitetaan debatti pyydän keskusteluun osallistuvia ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies linjaukset olivat kohdallaan kaikessa siinä minkä puolustusministeri tässä esille toi haluan vain alleviivata sitä kuinka muuttuvassa turvallisuusympäristössä parhaillaan elämme ja suomen on aihetta itse varautua kaikella mahdollisella tavalla niihin nopeisiinkin muutoksiin joita turvallisuusympäristössä ilmenee sen lisäksi että suomen on aina itse huolehdittava omasta puolustuksestaan on myöskin

järkevää nähdä se että että suomen ei tarvitse aina tehdä kaikkea yksin siinä mielessä kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä suomen puolustuksen uskottavuuden vahvistamisessa ja sen vastuitten kantamisessa siellä on vaihtoehtoja useampia ensimmäinen niistä on luonnollisesti euroopan unioni jonka lauselmista lauselmista löytyy kyllä perustetta sille millä tavoin yhteistyötä voidaan tiivistää ja siellä on luovuutta hyväksi käyttämällä päästävissä nykyistä vakuuttavampaan tilanteeseen toinen on nato josta hallitusohjelma määrittelee peruslinjaukset kuinka sen kanssa toimitaan kolmas on nordefco joka hieman pohjolan erilaisista turvallisuusratkaisuista joh tuen ei etene niin nopeasti ja tehokkaasti kuin olisi toivottavaa mutta neljäs ja kaikkein ajankohtaisin suomen ja ruotsin välinen yhteistyö ja sen voimakas nopea ja ja vahvaan tulevaisuuteen valtiosopimustasoiseen järjestelyyn liittyvän yhteistyön eteenpäinvieminen toivoakseni jo tämän hallituskauden aikana
arvoisa puhemies myönteistähän tässä budjetissa ilman muuta on se että se toteuttaa edustaja kanervan johtaman työryhmän korotusesitystä viidestäkymmenestä miljoonasta meidän meidän hankintoihimme sehän ei ole tietenkään sitten vastaus pääasiassa ensi vuosikymmenellä tuleviin suuriin merivoimien ja ilmavoimien hankintoihin erillisrahoituksen varaan siirrettyä asiaa täällä ministeri totesi että yleinen asevelvollisuus on meidän puolustuksemme selkäranka se on todella todella sitä ja siitä pitää pitää erittäin hyvä huoli kaikilla tavoilla siitähän kertoo muun muassa se että ruotsi joka on ajanut sen aikanaan alas jo jo pohtii omassa piirissään millä tavalla se voitaisiin palauttaa ruotsin puolustusjärjestelmän perustaksi ajat joita eletään puhuvat selkeästi suomen järjestelmän puolesta se on osoittanut voimansa voimansa kaiken aikaa ja varsinkin nyt kun toimintaympäristö on noin huonossa jamassa kuin se tällä hetkellä on selkärangasta pitää pitää hyvä huoli kysymykseni herra ministeri toimintamäärärahoihin liittyvä liittyvä kysymys joka on suorassa yhteydessä yleiseen asevelvollisuuteen ja sen edellytyksistä huolehtimiseen kuuluu voidaanko pitemmän päälle jatkaa tällä tiellä joka nyt on ensi vuoden budjetissa vai pitäisikö huolehtia siitä että tulevina vuosina ne olisivat sillä tasolla että ei tarvitsisi tinkiä toiminnasta niin kuin ehkä nyt on pakko tinkiä muun muassa kertausharjoituksista

arvoisa rouva puhemies näiden uusien toimintamenosäästöjen rinnalla paljon huolta ja kysymyksiä ovat herättäneet eläkeuudistus ja sen vaikutukset sotilaseläkejärjestelmään ehdotetuista muutoksista aiheutuvia seurauksia ei asiantuntijoiden mukaan voida korvata ilman huomattavia lisäkustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna asiantuntijoiden mukaan sodanajan tarpeen kattamiseksi pitäisi perustaa kuusisataa uutta virkaa mikä lisäisi puolustusvoimien kustannuksia noin neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuosittain sotilaseläkejärjestelmään ehdotettujen muutosten on sanottu jopa vaarantavan puolustusratkaisun perustaa kysyisinkin ministeri niinistöltä miten hän näkee tämän

todettava että viime vuosina puolustuslaitos on kokenut kovia eli alasajoa on tullut ja varuskuntia on lakkautettu hyvä nyt että saadaan muutaman kymmenen miljoonan lisät joilla voidaan näitä huononnuksia paikata

supistumisesta kysyisinkin onko tarkoitus että jollain alueilla lopetettaisiin kriisinhallinta ulkomailla vai kuinka mahtaa olla ja niin kuin tiedetään tämä erillinen nato selvitys on tulossa ja samoin puolustusselonteko ja sitten tiedustelulaki koskien tietysti tätä sotilasasiaa mutta erityisen kiitoksen haluan antaa ministerille siitä että hän teki voimallisesti puolustusvoimien käyttöön saatiin sarviniemen alue tuolla

rouva puhemies puolustusvoimat on eräiden historian suurimpien hankintojen edessä ilmavoimien hornet hornet kaluston suunniteltu elinkaari päättyy ensi vuosikymmenen loppuun mennessä tämän lisäksi merivoimilla on edessään laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke jonka tavoitteena on korvata luvulla vanhentuva merivoimien taistelukalusto merivoimien nykyisistä taistelualuksista kuuden elinkaari päättyy kaksituhattakaksikymmentä luvun puolessavälissä suunnitelmissa on neljän aluksen rakentaminen jotka muodostaisivat valmistuttuaan meripuolustuksen rungon hankkeen suunnitteluvaihe ajoittuu seuraaville kolmelle vuodelle ja laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke ei kuitenkaan näy ensi vuoden budjetissa suomalaisilla telakoilla ja muulla teollisuudella on laivanrakennusosaamista kotimaista työllisyyttä ja teollisuutta on tuettava puolustusvoimien hankinnoissa varsinkin kun meillä riittää korkeaa osaamista tällä saralla mahdollisimman suuresta kotimaisuusasteesta huolehtiminen on myös perusteltua huoltovarmuuden näkökulmasta miten laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen rahoitus hoidetaan aiotaanko mahdollisimman korkea kotimaisuusaste ottaa huomioon alusten hankinnoissa

arvoisa puhemies te puolustusministeri niinistö isännöitte vastikään ruotsin puolustusministerin suomen vierailua olisin ollut kiinnostunut kuulemaan siitä vetämistänne johtopäätöksistä vähän siinä hengessä kuin edustaja kanerva myöskin täällä mainitsi että suomelle on hyvin tärkeää tämä pohjoismainen yhteistyö yhteistyö ruotsin kanssa varmasti materiaaliyhteistyö harjoitusyhteistyö ja muu tuliko tässä uusia ajatuksia tämän vierailun aikana toinen kysymys johon te olette poliitikkouranne aikana ottanut aktiivisesti kantaa on ruotsinkielisten varusmiesten palveluspaikka ja palvelus olette nostanut dragsvikin useamman kerran kepin nokkaan ja kun samaan aikaan puhutte tämän varusmiespalveluksen tärkeydestä ja ja motivaation tärkeydestä niin olen vähän huolissani siitä jos yhden kieliryhmän varusmiehiä ja heidän koulutustaan erikseen tällä tavalla jurnutetaan olisin kiinnostunut kuulemaan mitä tästä tällä hetkellä ajattelette

puhemies ministeri niinistö te annoitte ihan muutama päivä sitten asettamispäätöksen sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelusta ja siinähän kulkee rinnan sitten tämä siviilitiedustelu siihen liittyvä nämähän nyt liittyvät toisiinsa ainakin siltä osin että ainakin tietoliikennetiedustelulla on yhtymäkohtia hyvinkin vahvasti sekä sotilaalliseen että siviilipuoleen tässä asettamispäätöksessä mainitaan erityisesti perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja myöskin se että valmisteltavien säännösten perustuslainmukaisuutta tarkastellaan huolellisesti suora kysymys ministerille mitenkä aiotte huolehtia tämän lain lain valmistelutyön aikana näiden oikeuksien turvaamisesta ja kuinka sitten vastaatte siihen kysymykseen mikä tuli jo lex nokian aikaan aikaan esille että kuka valvoo valvojaa

puhemies vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä on tärkeä merkitys yhteiskunnassa ja suomessa se on osa kokonaispuo lustusta ja on myöskin tärkeä merkitys maanpuolustustahdon ylläpitämiselle plmn budjettimomentilla maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen on ensi vuoden osalta aikamoinen leikkaus tiedossa siinä on kertalisäyksen poisto sataviisikymmentätuhatta euroa ja sitten vielä järjestötukien säästö kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa yhteensä neljäsataatuhatta euroa tarkoittaen sitä että momentin loppusumma pienenee noin kahdellakymmenellä prosentilla kysyisin puolustusministeriltä mikä tulee olemaan tämän leikkauksen käytännön vaikutus maanpuolustusjärjestöjen toimintaan ja millä tavalla se tulee jakautumaan eri järjestöjen kesken arvoisa

tunnustaa turvallisuusympäristön muutoksen ja todellakin maanpuolustukseen panostetaan tässä maassa sen selkärankana yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot kertausharjoitusvuorokaudet pidetään tarvittavalla tasolla lentotunnit alusvuorokaudet ja maastovuorokaudet niin ikään riittävällä tasolla kiitokset hallitukselle hyvästä valmistelusta huoli tietysti on juurikin näistä vapaaehtoisen maanpuolustuksen eli maanpuolustusjärjestöjen määrärahoista ne ovat tärkeä osa meidän maanpuolustustamme ja tämä neljänsadantuhannen euron leikkausesitys sinne kyllä kirpaisisi pitää ministeriltä tästä kysyä koska tämä näyttää menevän nyt samalla kaavalla jälleen että puolustusministeriö on nähtävästi tätä esittänyt valtiovarainministeri leikannut ja nyt se on sitten eduskunnan käsittelyssä jälleen ja tästä on kyllä hallituspuolueitten toimesta talousarvioaloite tulossa onko tämä järkevä tapa tätä meidän puolustusbudjettiamme rakentaa

puhemies puolustusvoimat antaa poliisin pyynnöstä poliisille virka apua apua voidaan antaa yleensä lähettämällä henkilöstöä varusteineen poliisin johtamaan operaatioon poliisilla on kuitenkin jatkuvasti tehtäviä joissa tarvitaan esimerkiksi valonvahvistimia ja muuta elektroniikkaa mutta ei varsinaisesti puolustusvoimain henkilöstöä poliisi hankkii omasta määrärahakehyksestään samoja laitteita joita puolustusvoimilla on varastoituna hyllymetreittäin toiveena että niitä ei tarvitsisi koskaan käyttää poliisi kuitenkin joutuu käyttämään näitä laitteita operatiivisessa käytössä lähes päivittäin kysynkin arvoisalta puolustusministeriltä onko ministeriöllä valmiuksia luovuttaa nykyistä enemmän niin sanotulla pitkällä kuitilla näitä varastoituja laitteita poliisille jotta poliisin ei tarvitse omasta niukasta määrärahakehyksestään hankkia samoja sinisiä laitteita
puheenvuorot vielä edustajilta vikman heinäluoma ja aalto ja sitten ministerin vastaus

puhemies ensi vuoden budjetti sisältää puolustuksen parlamentaarisen selvitysryhmän raportin mukaisen viidenkymmenen miljoonan euron lisäyksen puolustusmateriaalihankintoihin se on hyvä asia puolustusbudjetti valitettavasti sisältää kuitenkin myös uusia toimintamenosäästöjä sekä edellisellä vaalikaudella päätettyjä pysyviä menosäästöjä hallitus on talousarvioesityksessään esittänyt vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja koulutuksen määrärahoihin noin euron eli noin viidenneksen leikkausta kysyisin ministeriltä miten tämä määrärahojen leikkaus on sovitettavissa hallitusohjelman kirjaukseen jota te olette sanonut toteuttavanne hallitusohjelmassa sanotaan että vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan eivätkö tässä ole sanat ja teot ristiriidassa

arvoisa puhemies on todellakin syytä yhtyä kiitoksiin että hallitus ja puolustusministeri noudattavat viime vaalikaudella tehtyä arvokasta parlamentaarista työtä ja sen ehdotuksia viedään eteenpäin hyvä myös että ministerillä on hyvin selkeä käsitys oman maan puolustamisen merkityksestä ja yleisestä asevelvollisuudesta kivijalkana tämän puolustuksen mahdollistamisessa kansainvälistä yhteistyötä kuitenkin tarvitaan ja myös se oikein toteutettuna vahvistaa meidän omaa puolustustamme otan siitä kaksi aihealuetta esille toinen koskee kansainvälistä kriisinhallintaa on ollut aika paljon huolta siitä että hallitus on vetäytymässä maailmalta ja se vaikuttaa myös suomen kuvaan myös sitten tämä meidän pitkä perinteemme vuodesta viisikymmentäkuusi näytti yhdessä vaiheessa olevan uhattuna presidentti niinistö lupasi että suomi lisää panostustaan yk tehtävissä onko tämä huomioitu kehyksessä ja onko puolustusministeriöllä tässä suunnitelmat olemassa toinen koskee ruotsi yhteistyötä nyt on ruotsissa hallitus ja viemään sitä eteenpäin se vaatii ilmeisesti myös lainsäädäntömuutoksia jotta meillä voisi olla vaikkapa yhteistä sukellusveneentorjuntakykyä onko tällainen puolustusministeriössä valmistelussa jotta tämä ruotsi yhteistyö tulisi kättä pidemmäksi
arvoisa rouva puhemies minun kysymykseni koski nimenomaan sotilastiedustelua koskevaa lainsäädäntöhanketta johon edustaja mustajärvi otti kantaa ja mielelläni kuulen vastauksen siihen mutta voitteko samalla arvoisa ministeri vastata myös siihen millä aikataululla tämä etenee

puhemies ensinnäkin edustaja kanerva sanoi aivan oikein että on huolehdittava aina omasta puolustuksesta ja tämän myös edustaja heinäluoma toisti kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä ja sitä tämä hallitus aikoo tehdä niin eun naton kuin nordefconkin puitteissa erityinen huomio todellakin kiinnitetään ruotsin kanssa tehtävään yhteistyöhön yhteistyötä tullaan tekemään ja luottamusta kasvattamaan ja katsotaan miten pitkälle päästään tämä valtiosopimustaso ei ole poissuljettua mutta aivan lähitulevaisuudessa se ei ole edustaja kääriäinen totesi puolestaan että meri ja ilmavoimien tulevat strategiset suurhankinnat erillisrahoituksella se on juuri näin ja liittyen siihen edustaja rinne kysyi merivoimien hankinnoista tästä laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeesta siihen on vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kehyksissä varattu hankkeen käynnistämiseen kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa tämän hankkeen kotimaisuusaste on toivottavasti korkea ja siihen on hyvät edellytykset koska suomessa laivoillamme tarvitaan esimerkiksi sellaisia kykyjä jäissäkulku ja miinoituskyky ja sillä perusteella jo aika pitkälle pystymme kotimaahan tätä toimintaa tuomaan ottaen vielä huomioon sen tosiasian että nämä laivat on pystyttävä sitten huoltamaan huoltovarmuuden takia suomessa edustaja kääriäinen puuttui myös tähän yleiseen asevelvollisuuteen ja siihen että ruotsi tekee korjausaskeleita mutta me emme ole kertausharjoituksista kuitenkaan tänä vuonna tinkimässä sen tahdon täsmentää vaikka näitä toimintamenosäästöjä tulee emme ole halunneet tästä toiminnan tasosta tinkiä seuraava vuosi on sitten jää nähtäväksi edustaja pelkonen kiinnitti huomiota sotilaseläkejärjestelmään minun kantani on julkisuudessa tullut kyllä tiettäväksi mutta tällä hetkellä on pallo eduskunnalla toivon asiallista perusteellista keskustelua ja valistunutta ratkaisua edustaja mäkipää kysyi kriisinhallinnan kohdentamisesta sitä on todellakin tänä syksynä tarkoitus pohtia meillä on libanonissa unifil operaatiossa johtovaltiovastuu irlantilaisten kanssa se on vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun voimassa afganistanissa resolute support operaatio on ainakin suunniteltu päättyväksi tulevaisuus ei ole aivan vielä varma sitten meillä on joukko tällaisia pienempiä operaatioita joissa erilaisista historiallisista syistä olemme olleet mukana kuten esimerkiksi balkanilla ja joudumme tietysti pohtimaan missä näistä saamme eniten aikaan näillä rajallisilla resursseilla edustaja haavisto kysyi sainko uusia ajatuksia kun ruotsin puolustusministeri peter hultqvist hultqvist hiljattain suomessa vieraili

ehkä näitä uusia ajatuksia niinkään mutta kyllä meillä on vakaa tahto viedä tätä yhteistyötä monella eri tasolla eteenpäin ja saada aikaan konkreettisia tuloksia ehkä voisi kiteyttää että diskuteeraukset on nyt diskuteerattu nyt tarvitaan tuloksia jotta tämän suomi ruotsi yhteistyön syventäminen säilyy uskottavalla tasolla mitä ruotsinkieliseen varusmieskoulutukseen suomessa tulee se tulee ilman muuta lain mukaan säilymään edustaja mustajärvi ja edustaja aalto kysyivät sotilastiedustelusta tosiaan viime viikolla tällainen hanke tiedustelulainsäädännön uudistamisesta käynnistettiin ja on selvää jo hallitusohjelman mukaisesti että perus ja ihmisoikeudet tullaan turvaamaan mutta mitä sotilastiedusteluun tulee ulkomaan tiedustelupalvelut eivät nauti suomessa perustuslain suojaa tämän esimerkiksi liikenne ja viestintäministeriön kansliapäällikkö viikonloppuna totesi sitten oli useampi kysymys liittyen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen jaan edustaja wallinin edustaja savolan ja edustaja vikmanin huolen tästä leikkauksesta mikä kohdistuu järjestömenoihin neljänsadantuhannen euron leikkaus on kieltämättä kova tässä on tällainen aivan niin kuin edustaja savola totesi mielestäni aika erikoinen perinne että eduskunta on saanut sitten joulun alla aina lisättyä varsinaiseen budjettiin tämän puuttuvan summan ja toivon tietysti henkilökohtaisesti että näin jatkossa tapahtuu ja tässäkin asiassa niin kuin sotilaseläkejärjestelmässä voi sanoa että pallo on eduskunnalla edustaja hongiston kysymys oli sen verran spesifi että joudun siihen palaamaan erikseen toisessa yhteydessä

puhemies vastikään on tullut tietoja tästä uudesta tiedustelulainsäädännöstä joka aiotaan toteuttaa siltä osin kysyn ministeriltä kun mainitaan että pitää olla myöskin parlamentaarista valvontaa ja ilmeisesti parlamentaarista valmistelua myöskin millä tavalla ministeri näkee että tämän tulisi toteutua

rouva puhemies olisin jatkanut tätä edustaja salolaisen esille tuomaa kysymystä viime vuosina oikeastaan viimeisenä melkein parina vuosikymmenenä on tiedostettu että nimenomaan laaja kyberhyökkäys on se joka tehokkaasti lamauttaa minkä yhteiskunnan tahansa sitä varten on olemassa palomuurit virustorjuntaohjelmat käyttöoikeusvalvonta ja tämä on aivan eri asia kuin mitä nyt on julkisuudessakin keskusteltu tästä terroristitekojen estämisestä se on muuta toimintaa sen takia mielelläni kysyisin ministeriltä mitä hän ajattelee siitä kuka päättää mitä kansallinen turvallisuus on ja milloin se on uhattuna ja miten varmistetaan että käytössä olevat keinot ovat oikeassa suhteessa uhkaan nähden eli mikä on tämä päätösprosessi millä tätä on ajateltu viedä eteenpäin

rouva puhemies pidän tärkeänä että ministeri arvostaa yleistä asevelvollisuutta ja toteaa sen olevan suomessa toimiva ratkaisu itse kuulun myös niihin kannattajiin tärkeä oli myös täsmennys että reservin kertausharjoitukset säilyvät nykyisellä tasolla kannan huolta myös sekä sotilaseläkkeeseen kohdistuvista kysymyksistä mitä täällä on esitetty ja toivonkin näille asioille sitä myönteistä joululahjaa niin kuin ministeri esitti mutta varsinaisen kysymyksen esitän ministerille sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja kansainvälisistä operaatioista mitä mieltä ministeri on riittävätkö nykyiset voimavarat jos maailmalla vielä avautuu suurempia kriisipesäkkeitä ja onko suomella kykyä lähettää sinne omia rauhanturvaajia

arvoisa rouva puhemies täällä on useammassakin puheessa aivan oikein huomioitu se miten euroopankin turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut uskallan väittää että jotkut eu maat kaiholla katsovat suomea joka ei ole väärällä tavalla mennyt maailman tuulien mukana vaan on säilyttänyt sen meidän puolustuksen peruskiven eli yleisen asevelvollisuuden ja sitä kautta näkisin myös maanpuolustustahdon arvoisa puolustusministeri kysyisin näistä määrärahoista kun edellinen hallitus leikkasi puolustusmäärärahoja kaksisataa miljoonaa euroa ja tämä hallitus aivan oikein korjaa tätä virhettä lisäämällä kahdellasadallakahdellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla niin miten näette kun kansalaisten keskuudessa huolta on herättänyt tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa riittävätkö määrärahat onko tämä korotus nyt riittävä itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen toisena kysymyksenä lyhyesti kysyisin arvoisalta ministeriltä kun olette julkisuudessa puhunut konsernisäästöistä mitä ne ovat ja miten suuria ne konsernisäästöt ovat

lapintie otti tässä esille kyberasiat ja palomuurit jos tämä olisi niin kovin yksinkertaista niin varmasti palomuureilla tätä maata sitten puolustettaisiin mutta näinhän se asia ei kerta kaikkiaan ole kyberasioiden lisäksi informaatiosodankäynti disinformaatio tämäntyyppiset asiat ovat laajenevan sodankäynnin muotoja on ylipäätään vaikea aina edes tietää koska sotatila on alkanut ja kuka ylipäätään on vihollinen tästä on esimerkkejä myös euroopasta ja euroopan lähialueilta ministeriltä kysyn tästä hybridisodankäynnistä täällä talousarvioesityskirjassa ei ole mainintoja muuta kuin ihan muutama rivi että tarvitaan korkeampaa valmiutta hybridisodankäyntiin ja sen osalta taistelukestävyyttä mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten puolustusvoimat huomioi nämä asiat toiminnassaan tulevina vuosina

ja puolustusvoimissakin tämä asia ilmeisesti on hyvin hallussa ja eteneekin olisin tiedustellut kun täällä budjettikirjassa kerrotaan näin että tavoitteena on myös lisätä kriisinhallintaan naisten osuutta mitenkä tämä tulee tapahtumaan ja olisiko ministerillä jotakin neuvoa siihen millä tavalla naiset voisivat ylipäänsä lisätä osaamista maanpuolustukseen liittyvissä asioissa toinen kysymykseni liittyy varusmiesten kuntoon kahdeksankymmentä luvulta lähtienhän varusmiesten fyysinen toimintakyky heikkeni sinne kaksituhatta luvun alkuun saakka ja välillä on on ollut hyvinkin harmillisia otsikoita että fyysinen kunto laskee millä tavalla tilanne on tällä hetkellä hallussa ja ja mitenkä tämä fyysisen kunnon ylläpitäminen puolustusvoimissa ja varsinkin armeijaikäisillä toteutuu

lisättäisiin on erinomaisen hyvä sen toteutuminen kuitenkin edellyttää sitä että yhä useampi nainen suorittaa varusmiespalveluksen koska se on reitti sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin

vielä edustajat heinäluoma ja savola ja sitten ministerin vastaus jos se kolme minuuttia sitten riittäisi paremmin
puhemies oikeastaan oma puheenvuoroni on toisinto edellisestä puheenvuorosta koska ministeri ei ehtinyt siihen vastata ensimmäinen asia koskee on todella tärkeää eduskunnan tietää aikooko hallitus toimia presidentin lupauksen mukaisesti eli että suomi tulee lisäämään panosta siihen nähden mitä tässä vielä ennen kesälomia puhuttiin toinen kysymys liittyy tähän ruotsi yhteistyöhön sanoitte että diskuteerattu on jo riittävästi mutta nyt moni hanke on kiinni siitä tehdäänkö tarpeelliset lainsäädäntömuutokset otan vielä esimerkiksi sukellusvenetorjunnan amatööri ajattelee että olisi ihan perusteltua vaikealla alueella toimia yhteistyössä suomi ja ruotsi että olisimme valmiit tukemaan toistemme sukellusvenetorjuntaa ja vedenalaisten esineiden tai liikkuvien alusten ylös hakemista mutta sekin vaatii lainsäädäntömuutoksia mikä on ministerin kanta näihin ja aikooko hallitus viedä näitä nyt eteenpäin niin kauan kuin meillä on ruotsissa erittäin hyvä hallitus

puhemies ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on varmasti tärkeää ja meidän tulee kehittää omaa lainsäädäntöämme ja yhteistyötä siten että suomi ja ruotsi pystyvät toisiaan toisiaan tukemaan maanpuolustuksessa meri ja ilmavoimien puolella tämä on varmastikin helpompaa mutta kysyisin ministerin arviota siitä kuinka maavoimien puolella voisimme tätä yhteistyötä tiivistää ja kuinka voisimme saada myös tämän vapaaehtoiskentän ja meidän yleisen asevelvollisuuden reserviläisiin pohjautuvat sodan ajan joukot enemmän enemmän tähän yhteistyöhön mukaan mitä suunnitelmia tämän suhteen on haluaisin myös kysyä reserviläiskirjeestä joka viime talvena lähti ja yhdeksänsataatuhatta suomalaista sen kirjeen sai minkälainen palaute kokonaisuudessaan tästä kirjeestä tuli ja minkälaiset vaikutusarvioinnit tästä on puolustusministeriössä

ministeri niinistö ja kolme minuuttia

arvoisa puhemies edustaja salolainen kysyi parlamentaarisesta valmistelusta liittyen tähän tiedustelulainsäädäntöön vähintäänkin valiokuntia informoidaan

on rahoitettu lisäbudjetilla johtuen niitten vaikeasti ennakoitavasta luonteesta viimeisin viimeisin esimerkkihän on tämä välimerellinen libyaan suuntautuva eunavfor med operaatio jota lisäbudjetilla joudutaan hoitamaan eli siinä mielessä tasavallan presidentin lupaukset tullaan kyllä täyttämään edustaja elo kysyi siitä riittääkö nyt tehty korotus määrärahoihin täytyy sanoa että ensinnäkin edellisen hallituksen leikkausta on mahdotonta kiriä tällä vaalikaudella umpeen nyt tästä kahdestasadastakahdestakymmenestäseitsemästä miljoonasta eurosta tosiaan vain kolmasosa on niin sanottua uutta rahaa ja kaksi kolmasosaa on aiemmin myönnettyä siirtomäärärahaa mutta tällä kuitenkin täytyy tulla toimeen ja hoidamme itsenäisen ja uskottavan puolustuksen velvoitteet edustaja elo kysyi myös konsernisäästöistä olen käyttänyt tätä sanaa voidaan puhua myös toimintamenosäästöistä ne ovat puolustusvoimien osalta viisitoista miljoonaa ensi vuodelle ja puolustusministeriön osalta alle miljoona euroa siinä on muun muassa säästötavoitteita liittyen palkkaliukumien hillitsemiseen edustaja kiuru puhui hybridisodankäynnistä ja tarkoitus on että valmiutta tehostamme tällä vaalikaudella otamme oppia esimerkiksi ukrainan kriisistä mitä tulee valmiuden tehostamiseen aiomme tuoda eduskuntaan lainsäädäntöä liittyen varusmiesten ja reserviläisten käyttöön edustaja juvonen ja edustaja vikman kysyivät naisten osuudesta kriisinhallinnassa ja edustaja vikman totesi aivan oikein että vapaaehtoisen varusmiespalveluksen kautta naiset saavat osallistua kriisinhallintatehtäviin tiedottamisessa varmasti on vielä parantamisen varaa joten tämä kutsuntakirje oli oiva esimerkki siitä miten olemme saaneet enemmän tietoa naisille edustaja savola kysyi reserviläiskirjeestä palaute oli erinomaista ja voi sanoa leikkimielisesti että se oli suomen käymää informaatiosodankäyntiä saimme viestitettyä maailmalle että meillä on

puhemies sellainen kysymys puolustusministerille erikseen että kun walesin huippukokouksessa viisi eri partnerimaata sai erityisohjelmamahdollisuuden yhteistyön tiivistämistä koskien tämän kansainvälisen yhteistyön eteenpäinviemiseksi sen tiivistämiseksi ja mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseksi suomi näiden viiden maan joukossa yhdessä ruotsin kanssa niin onko meillä nyt jonkinlainen selkeä askelmerkeillä varustettu ohjelma siitä mitä tavoitteita suomella on hyötyä tästä ohjelmasta niin että etenisimme konkreettisilla toimenpiteillä tämän ohjelman mahdollistamalla tavalla ja käyttäisimme tämän happy hourin hyväksemme

hallitusohjelmassa on maininta että hallitus huolehtii suomen ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä melko sanatarkasti juuri kiinnostaa tietää herra ministeri mitä kaikkea tämä tarkoittaa nykyisen hallituksen toiminnassa ja mitä kaikkea sellaista on liikkeellä sanotaanko aihepiireittäin joka näistä edellytyksistä huolehtii totta kai siinä on lainsäädäntöä siinä on budjettiratkaisuja mutta mitä kaikkea muuta on sellaista joka vastaa tähän hallitusohjelman nimenomaiseen lauseeseen onko se turvallisuuskomitean

puhemies käytännössä koko kaksituhattakymmenen luku on ollut niukkaslinjaa mitä tulee kertausharjoituksiin tähän asti nyt kertausharjoitukset ovat onneksi uudelleen laajenemassa tunnustetaanko puolustusvoimissa että tämän niukkaslinjan aikana kun kouluttajien ja reserviläisten yhteys on ollut äärimmäisen ohut kouluttajien keskuuteen on muodostunut osaamisvajetta ja onko niin että kouluttautuminen lähtee kouluttajien kouluttamisesta

on erittäin hyvä että tuo edustaja kanervan työryhmän viesti on otettu vakavasti ja materiaalihankintoihin ollaan nyt panostamassa tiukassa taloustilanteessa lisää se on tarpeen kannan huolta tuosta vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen tuen leikkaamisesta sitä esitetään leikattavaksi kaksikymmentä prosenttia ja se on paljon vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä on hyvä että kertausharjoituspäiviin ja maastovuorokausiin ei kajota ne säilyvät kaksituhattaviisitoista tasolla puolustusvoimien harjoitustoiminta kertausharjoitukset ja vapaaehtoinen maanpuolustus tarvitsevat harjoitusalueita ja ampumaratoja itse kannan vahvasti huolta esimerkiksi hollolan hälvälän alueesta ja kysynkin nyt puolustusministeriltä jotta vapaaehtoinen maanpuolustustyö säilyy riittävän hyvällä tasolla niin pidetäänhän huolta siitä että näitä harjoitusalueita ja ampumaratoja on kohtuullisen matkan päässä siellä missä harjoituksia tarvitaan

kun tilanne on se että tässä kansallisessa yhteistyössä on monenlaisia hankkeita vuosien varrella ollut mutta kaikki näyttää viittaavaan siihen että se mitä merkittävää voidaan tehdä tällä hetkellä on tässä ruotsi yhteistyössä siinä on selvästi käynyt

eteenpäin siihen seuraavaan vaiheeseen niin tarvittaisiin myös lainsäädännön muutoksia esimerkiksi puolustusvoimien tehtävien osalta niin kauan kuin puolustusvoimien tehtävissä ei esimerkiksi ole ole tällainen avun antaminen muuten kuin kriisinhallintaoperaatioissa kansainvälisesti niin me emme pääse ruotsin kanssa siihen tilanteeseen että voitaisiin tehdä jotain vaativampaa yhdessä josta otin esimerkiksi tämän sukellusvenetorjunnan jota pidän järkevänä hankkeena molempien maiden kannalta kun se on vaativaa ja aika paljon resursseja vaativaa sitä voitaisiin tehdä yhdessä se ei myöskään suuntaudu ketään vastaan torjunta ja etsintä molemmat mutta aloitetaan etsinnästä ja sen takia kysyn uudelleen onko valmistelussa tarpeellisia lakimuutoksia tältä osin jotta päästäisiin sanoista tekoihin luulen että tällä on aika laajaa tukea salissa ainakin jos katsomme edustaja kanervan

puhemies minä itse tunnustaudun kyllä vanhan koulukunnan edustajaksi suomen puolustuspolitiikan pitää nojata yleiseen asevelvollisuuteen koko maan puolustamiseen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen tätä yleistä asevelvollisuutta en oikeastaan osaa rahassa puntaroida mutta jos sille tielle minusta se on itsestäänselvyys lähtee niin voi kyllä kysyä kuinka kalliiksi sekä eurojen suhteen että poliittisesti tulisi nato armeija mutta jokin aika sitten taisi olla alkukesää kenraalikunta ja myöskin jotkut poliitikot tulivat julkisuuteen ja sanoivat että tämä uusi hävittäjähankinta maksaa noin viisi viiva kymmenen miljardia euroa jos joku olisi tuonut esimerkiksi sosiaalisektoriuudistushankkeen tai vaikka työllisyysohjelman ja olisi kysytty paljonko se maksaa ja hän olisi vastannut että viisi viiva kymmenen miljardia euroa niin olisi alkanut valtava valtava kalabaliikki siitä miten arvioissa voi olla viiden miljardin heitto käykö tässä sitten näin että kun tällä hinnalla poliitikoille myydään tämä hankinta niin lopullinen hinta tuleekin

tartun hieman siihen mihin edustaja mustajärvi jälleen kerran otti kantaa suomen nykyiset hornetit on on hankittu ihan viimeisten maiden joukossa ja niistä ollaan pyrkimässä eroon ensimmäisten maiden joukossa hieman ihmettelen sitä kun monissa verrokkimaissa nimenomaan niitä elinkaaria pidentämällä on pystytty lisäämään näitten hornetien käyttöaikaa käyttöaikaa hyvinkin merkittävästi ja sitten kun katsoin esimerkiksi hävittäjähankkeen alustavaa raporttia siinä oikeastaan sivuutettiin jatkuvasti kysymykset siitä mitä tapahtuu suomalaiselle puolustusteollisuudelle miten miten mahdollisesti hoidetaan uusien hävittäjien huolto huolto ja korjaustoimenpiteet ja ylipäätänsä nyrkkisäännöt ostohinta on vain noin kolmekymmentä prosenttia kokonaishinnasta elinkaarikustannukset huomioon voitteko luvata että nämä asiat tulevat hyvin hyvin otettua harkintaan ja huomioitua jatkoselvityksissä

puhemies suomi liittyi vuonna kaksituhattakaksitoista henkilömiinat kieltävään ottawan sopimukseen ja siinä samassa yhteydessä sovittiin korvaavien suorituskykyjen hankinnasta varattiin kaksisataa miljoonaa euroa hankkia muun muassa tykistökalustoa viuhkapanoksia pimeänäkölaitteita lennokkeja te olette ministeri puhunut aika kriittisesti tästä ottawan sopimuksesta ja tästä syystä oli varmaan ihan poliittisiakin syitä teillä käynnistää uusi selvitystyö tämä on suora lainaus helsingin sanomista kun olitte pitänyt puheen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa työ jonka tarkoituksena on selvittää asejärjestelmän kehittämistä joka ei ole ristiriidassa ottawan sopimuksen kanssa uusi suorituskyky joka korvaa miinakauhua uusilla innovaatioilla puhuitte vielä uusista etäaktivoitavista etäaktivoitavista miinakentistä mikähän mahtaa olla nyt sitten tämä mystinen suorituskyky johon te viittaatte ja millä rahalla se mahdollisesti sitten hankittaisiin

puhemies maanpuolustus nojaa vahvasti asevelvollisuuteen tämä meidän puolustusvoimauudistuksemme on hyvin viety läpi ja edustaja kanervan työryhmän esitykset on ensi vuoden budjettiin ensimmäisen kerran otettu nyt sitten lisäksi ja se jatkuu seuraavat kolme vuotta joten olen tyytyväinen siihen mutta kysyisin puolustusministeri niinistöltä kun te ennen virkakautta puhuitte siitä että on tehtävä nato selvitys jossa selvitetään meidän mahdolliset kansainväliset tulevat liittoumamme ja niitten hyvät ja huonot puolet

suomihan osallistuu eunavfor med operaation lisäksi lähi idän ja afrikan muihin sotilaallisiin ja siviilihallinto operaatioihin noin neljälläsadalla sotilaalla hallitus sanoi kuukausi sitten maahanmuuttopoliittisissa toimissaan että eun kriisinhallintatoiminnan suunnittelussa ja kohdentamisessa tulee ottaa huomioon yhä vaikutus myös euroopan turvallisuuteen tuohon aikaan suomeen oli tullut kymmenentuhatta pakolaista tämän päivän saldo on kaksikymmentätuhatta ministeri niinistö minkälaiset mahdollisuudet ja valmiudet teillä ja teidän hallinnonalallanne on puuttua tähän ongelmaan mikäli siitä tulee ongelma nyt tilanne on se että vihaisia nuoria miehiä maassa on paljon niin ulkomaalaisia kuin kotimaisiakin kuin kotimaisiakin en syyllistä toista osapuolta sen enempää kuin toistakaan

puhemies on mainio asia ja tarpeellista että hallitus on panostanut maanpuolustukseen ja myöskin materiaalihankintoihin niin että mahdollisimman pitkälle tehdään kotimaisin voimin se on todella tärkeä asia kysymykseni on samasta aihepiiristä kuin edustaja kääriäisellä elikkä ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä joiden ymmärrän tarkoittavan kokonaismaanpuolustusta ja laajaa varautumista onko herra ministeri nyt tarpeen nykyisessä tilanteessa arvioida uudelleen viranomaistoimintoja viranomaisten välistä yhteistyötä huoltovarmuutta ja kokonaisuuksien hallintaa edellisiin ja aikaisempiin päätöksiin nähden kun tilanne maailmalla on mikä on tämähän liittyy tietenkin vaikkapa huoltovarmuuden osalta osalta energiaan lääkkeisiin ja ruokaan onko tällaista arviota menossa ja minkälaiset arvioitte sen tarpeiksi
vielä edustajat rinne ja savola ja sitten ministerin päätöspuheenvuoro
rouva puhemies tämän digitalisaation eteenpäinviemisen näkökulmasta on erittäin tärkeätä että kansalaiset kokevat luottamusta tietoliikenneverkon viestintäsalaisuuden säilymiseen meillä tänään ulkoasiainvaliokunnassa käytiin tästä tietoliikenneverkon tiedustelusta asiantuntijakuulemista ja nyt jos ymmärsin oikein teidän äskeisen vastauksenne niin tähän kysymykseen liittyen totesitte jollakin tavalla siihen malliin että asianomaisia valiokuntia ainakin tullaan tiedottamaan tästä kysymyksestä nyt tänään kun kuultiin noita virkamiehiä tuolla ulkoasiainvaliokunnassa siellä kyllä nousi vahvasti esille että tässä on sen mittakaavan asiasta kysymys edellyttää yhteistä parlamentaarista valmistelua ennen kuin varsinaiset lakiesitykset tullaan tekemään nyt kysyn teiltä suoraan kannatatteko tässä asiassa parlamentaarista valmistelua

rouva puhemies on ollut kyllä ilo kuunnella tätä keskustelua maanpuolustuksesta on hyvä että meillä löytyy yhdistäviä tekijöitä hallitus ja oppositiorajojen yli pitää kiittää oppositiota erittäin rakentavasta keskustelusta tässä kysymyksessä tähän varmasti vaikuttaa se että me olemme hyvin parlamentaarisesti valmistelleet asioita kanervan työryhmä viime kaudella ja myös tämä turvallisuusympäristön muutos joka meillä vallitsee täällä euroopassa ja lähialueilla varmasti vaikuttaa siihen että meidän helppo yhdessä näitä asioita viedä eteenpäin maanpuolustus on osa meidän vakaata ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme toivon että tämä hyvä yhteistyöhenki jatkuu muissakin asioissa kuin tässä erityisesti puolustuksen saralla meillä tulee isoja kysymyksiä eteen laivue kaksituhattakaksikymmentä ja muun muassa hornetien korvaaminen isoja rahallisia kysymyksiä

arvoisa rouva puhemies edustaja kanerva aloitti kysymyksellä liittyen walesin taannoiseen kokoukseen edistyneisiin kumppanimaihin joihin suomikin lukeutuu kysymys oli oikeutettu onko meillä selkeät tavoitteet tässä on aikaa kulunut ja paljoa ei ole vielä tapahtunut ohjelma on tekeillä ja tästä olen muun muassa ruotsin virkaveljeni kanssa keskustellut totta kai kun tällaisessa niin sanotussa kultapossukerhossa ollaan kyllä siitä täytyy sitten kaikki mahdollinen hyöty ottaa irti edustaja kääriäinen oli kanssani smolnassa valmistelemassa ulko ja turvallisuuspoliittista ohjelmaa hallitusohjelmaan ja siellä tosiaan oli tämä nerokas lause suomen ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä ja tähän myös edustaja leppä omassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota se on todellakin monikärkiohjus eli monella tavalla pyrimme vaikuttamaan lainsäädännöllä budjetilla ja niin poispäin ja myös huoltovarmuus on tärkeä tekijä on syytä ymmärtää että me eun tasolla poikkeamme muista maista me olemme tavallaan saari täällä meidän täytyy enemmän voida satsata omaan huoltovarmuuteemme lisänä vielä näihin ulkoisen turvallisuuden turvallisuuden sisäisiin edellytyksiin on tämä viimeaikainen turvapaikanhakijavyöry joka kyllä liittyy tähänkin kysymykseen edustaja kivelä kysyi kertausharjoituksista viittasi niukkaslinjaan ja kysymys oli onko osaamisvaje kouluttajien keskuuteen syntynyt ja siltä todella näyttää henkilökunta on ollut kovilla viime aikoina olen kiertänyt varuskunnissa ja saanut kuulla henkilöstöjärjestöjen edustajilta palautetta siitä että tiukilla ollaan tänä vuonna oli aikaisempina kolmena vuotena oli viisituhatta viiva kuusituhatta kertausharjoitettavaa joten että on selvää että tässä on syntynyt osaamisvajetta ei pelkästään reservin keskuudessa vaan myös kouluttajien keskuudessa toivottavasti tämä nyt paikkaantuu vaikka se vaikea tilanne onkin sikäli että puolustusvoimauudistuksessa yli kaksituhatta virkaa puolustusvoimista poistettiin mutta ehkä harjoitus auttaa tässä suhteessa edustaja jokinen kysyi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyen harjoitusalueista ja mainitsi erityisesti hollolan hälvälän hälvälän alueen ja tämä asia on parhaillaan selvityksessä olen pääesikunnalta kysynyt heidän kantaansa tähän asiaan on selvää että meillä pitää olla riittävästi harjoitusalueita reserviläisille tulen selvittämään tämän hälvälän tilanteen mikä sen kohtalo tulevaisuudessa on edustaja heinäluoma puolestaan hyvin sitkeästi on kysynyt ruotsi yhteistyöstä en ole yrittänyt väistää sitä jo viime vaalikaudella on valmisteltu lainsäädäntöä tai pohdittu tätä lainsäädännön muuttamista muun muassa tämän sukellusvenejahtitapauksen johdosta ja tätä työtä on tämän hallituksen tarkoitus on monia muitakin kysymyksiä kuten esimerkiksi toistemme ilmavoimien tukikohtien käyttö merivoimien satamien käyttö joita on tarkoitus jatkossa tehdä esimerkkinä niistä pari viikkoa sitten baana baana kaksituhattaviisitoista harjoituksen yhteydessä ruotsalainen jas gripen laskeutui suomalaiseen maantietukikohtaan tuolla rovaniemen lähellä mielestäni se oli hyvä esimerkki tästä tiivistyvästä yhteistyöstä jonka tieltä on nämä juridiset ongelmat raivattava edustaja mustajärvi kysyi naton hinnasta nato selvitys on tekeillä tämä liittyy myös edustaja suutarin kysymykseen osana ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa sen valmistelun yhteydessä tehdään nato selvitys tämä oli toiveeni viime vaalikaudella ja tältä osin se olisi toteutumassa edustaja mustajärvi ja edustaja aalto kiinnittivät myös huomiota hornetin seuraajahankkeen hintaan ja totta kai elinkaarikustannukset niin kuin aina kaikissa puolustusvoimien hankinnoissa on syytä huomioida elinkaaren pidennystä on tutkittu tässä hornetin hornetin seuraajahankkeen esiselvitystyöryhmän raportissa jonka laati ilmavoimien edellinen komentaja kenraali puranen se valmistui kesäkuussa ja se todettiin erittäin kalliiksi tässä on muun muassa sellaisia eroja kuin että sveitsin joka myös käyttää fmiinus kahdeksantoista hornet hornet koneissa oli alkujaan titaanirunko joten ne kestävät paljon paremmin kulutusta kuin suomalaiset koneet jos arvoisa puhemies vielä sallii

edustaja wallin kysyi ottawan sopimuksesta siihen liityttyämme meiltä jäi sellaiset suorituskyvyt hieman uupumaan kuten aluevaikutus ja miinakauhu ja siihen liittyen tätä selvitystyötä olen toivonut käynnistettäväksi vielä siitä ei ole paljoa kerrottavaa mutta olen luottavainen siihen että kotimaisen teollisuuden innovaatioilla pystytään tätä suorituskykyä korjaamaan edustaja tolppanen kysyi maahanmuuton vaikutuksesta turvallisuuteen mitä puolustusvoimat voi tehdä meillähän on esimerkiksi malissa sotilastarkkailijoita ja osallistumme sitten tähän eunavfor med operaatioon jonka tarkoitus on estää ihmissalakuljettajien työtä toki mahdollisuudet vaikuttaa ovat rajalliset mutta täällä kotimaassa puolustusvoimat on valmis antamaan virka apua jos sitä siltä pyydetään edustaja rinne kysyi tästä tietoliikennetiedustelusta ja parlamentaarisesta valmistelusta ja tämä on tietenkin sellainen asia että jos tällaista tahtotilaa on niin tästä on sisä ja oikeusministerien kanssa syytä keskustella ei tässä ole syytä ainakaan sotilastiedustelun osalta

puheenvuoroon voi sanoa vain että se oli hyvä päätöspuheenvuoro tälle keskustelulle kiitoksia
seuraavaksi sitten siirrytään oikeusministeriön hallinnonalaan ja asian esittelee ministeri lindström viisi minuuttia olkaa hyvä

kiitos arvoisa puhemies oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhdeksänsataakuusi miljoonaa ensi vuodelle olen tyytyväinen siitä että kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna hallinnonalan määrärahataso jopa hieman paranee ensi vuonna julkisen talouden välttämättömien sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi hallinnonalan taloudellinen tilanne kuitenkin tiukkenee varsin paljon kehyskauden loppupuolella olemme mukana säästötalkoissa määrärahatason paraneminen ensi vuonna johtuu hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon oikeusministeriön osuus tästä on vuositasolla seitsemäntoista pilkku viisi miljoonaa euroa oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimenpiteitä jatketaan ohjelmahankkeella pyritään varmistamaan oikeusturva vaikka myös oikeudenhoitoon kohdistuu säästöjä ja menopaineita julkisen oikeusavun toimintaa tehostetaan kehittämällä oikeudellista neuvontaa sähköistä asiointia ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä kesällä kaksituhattaviisitoista valmistuneen kokonaissuunnitelman tavoitteena on että oikeusavun palvelut ovat helposti kansalaisten saavutettavissa yhtenä kehittämistoimena ovat etäpalvelut joita pilotoidaan oikeusaputoimistoissa käräjäoikeusverkoston uudistamista jatketaan ja niiden yksityiskohdat tarkentuvat lähiaikoina tavoitteena on kuitenkin vahvistaa oikeuksien rakennetta siten että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu voidaan myös pitkällä tähtäyksellä turvata tuomioistuinmaksuja korotetaan ja maksullisuutta laajennetaan vuoden alusta lähtien kuitenkin niin etteivät muutokset heikennä vähävaraisten oikeusturvaa maksuja nostetaan nykyistä lähemmäs asioiden käsittelykustannuksia muutoksilla valtion tulojen lasketaan kasvavan kahdellatoista viiva viidellätoista miljoonalla eurolla vuodessa turvapaikanhakijoiden oikeusapuhakemusten määrän arvioidaan lisääntyvän lisääntyvien oikeusapumenojen hillitsemiseksi etsitään keinoja keventää menettelyitä ja prosesseja samoin odotetaan kielteisiin turvapaikkapäätöksiin liittyvien valitusten määrän kasvavan helsingin hallinto oikeudessa ja korkeimmassa hallinto oikeudessa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyviin menoihin on tässä vaiheessa varattu kaksitoista pilkku yhdeksän miljoonaa euroa vuonna valmistellaan demokratiapoliittinen toimintaohjelma sekä toinen kansallinen perus ja ihmisoikeustoimintaohjelma ohjelmien tavoitteena on määrittää painopisteet ja konkreettiset hankkeet viime hallituskaudella annetuille demokratiaselonteolle ja valtioneuvoston ihmisoikeusselonteolle rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään eun uhridirektiivin edellyttämällä tavalla yhteistyössä sosiaali ja terveyshallinnon ja palveluita tuottavien järjestöjen kanssa palvelutuotannon rahoittamiseksi otetaan käyttöön rikosuhrimaksu ja kehitetään siihen liittyvää valtionavustusjärjestelmää tukipalveluiden järjestämiseen osoitetaan lisämäärärahaa rikosuhrimaksun tuotosta kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa ensi vuodelle sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön uudistukset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden aikana rikesakkoja on tarkoitus korottaa jo toteutetun kaksinkertaistamisen lisäksi vielä viisikymmentä prosenttia eli kolminkertaiseksi päiväsakot on tarkoitus korottaa noin kaksinkertaiseksi rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen uudistaminen on tarpeen tiukkenevassa taloustilanteessa tavoitteena on turvallinen toiminta ja rangaistuksen täytäntöönpanolle asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita sekä vähennetään uusintarikollisuutta vankilaverkosto pyritään säilyttämään alueellisesti kattavana vankien ter veydenhuollon järjestämis ja rahoittamisvastuu siirretään vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lähtien rikosseuraamuslaitoksesta sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle näin se tulee lähemmäksi normaalia terveydenhuoltojärjestelmää ja sen mukaista valvontaa hallinnonalan toimintaa tehostetaan kehittämällä merkittävästi eri sektoreiden tietojärjestelmiä tähän osoitetaan ensi vuodelle yhteensä kymmenen pilkku kuuden miljoonan euron lisäykset kuluvan vuoden tasoon verrattuna kiitoksia
aloitetaan debatti pyydän siihen osallistumaan haluavia ilmoittautumaan

arvoisa puhemies ministeri esittelikin tuossa hienosti asioita oikeudenhoidon toimialalta ja täytyy sanoa että tilannehan on parempi kuin monella muulla toimialalla varmaan osittainen kiitos että parlamentaarinen työryhmä lisäsi oikeuden alan rahoitusta mutta se ei riitä ensi vuosi menee vielä hyvin mutta siitä eteenpäin tulevat vaikeat vuodet ja sehän vaatii ennakkoluulotonta uudistamista ja ja arvoisa ministeri tuossa jo esittelikin ennakkoluulottomia uudistustoimenpiteitä uudistuksia pitää tehdä sisältöön mutta myös rakenteisiin ja ne on hallitusohjelmassa ja oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa hyvin esitetty kysyisin kuitenkin ministeriltä tässä vaiheessa kun on olemassa tietyt suunnitelmat käräjäoikeus ja vankilaverkkoon mainitsittekin ohimennen tullaanko niitä jatkamaan ja vielä kysyisin tuomioistuinvirastosta mitä sille

kiitos ministerille erittäin hyvästä esittelystä nostaisin pohdittavaksi yhden asian oikeushallinnon alalla joka liittyy siihen että siellä voisi olla vähän byrokratianpurkamistalkoitakin meillä on tänä päivänä ihmisillä mahdollisuus valittaa jopa kolmeen neljään eri tuomioistuimeen tai vastaavaan ensin lähdetään liikkeelle kuntatasosta valitetaan kunnanhallituksen tai vastaavan päätöksestä sitten päästään alioikeuteen ja siitä mennään vielä eteenpäin olisiko nyt syytä käynnistää valmistelu siitä tarvitaanko meillä todella näin monta valitusporrasta koska sitä kautta voitaisiin huomattavasti säästää kun me tiedämme kuinka tukkoinen tänä päivänä on tuolla strasbourgissa euroopan neuvoston kokouksessa viime viikolla taas kuulimme kuinka pitkät käsittelyjonot sielläkin on ja nimenomaan siitä syystä että meillä nämä asiat eivät täällä täällä valmistu saattaa mennä kaksi kolme vuotta isojen asioiden käsittelyyn voitaisiinko tätä kautta helpottaa että valitusasteita vähennettäisiin

hätä ja kiitän myöskin tästä että maksupohjaa ollaan laajentamassa tällä lakiuudistuksella huomauttaisin kuitenkin että tämän uudistuksen jälkeenkin vain kuusi viiva seitsemän prosenttia kysynkin ministeriltä onko mietitty mitään keinoja hovioikeusprosessin että kuultaisiin videotallenteet käräjäoikeudesta ilman että henkilöiden tarvitsisi tulla sinne itse muissakin oikeusasteissa voisi miettiä näitä prosessikynnyksiä edelleen edelleen sitä kautta että pienempiä asioita voisi jättää helpommin sillensä ja edelleen kehittää tuomareiden mahdollisuuksia riita asioissa rajata todistelua koska ne ne oikeudenkäynnit monesti kasvavat ja edustaja anttilankin huoleen tämä on yksi syy miten sisäisesti ja rakenteellisesti sitä asiaa voisi muuttaa kysyn tätä

puhemies haluan ensin yhtyä niihin ajatuksiin mitä edustajat anttila ja meri täällä esittivät siitä miten voitaisiin sujuvoittaa oikeusprosesseja kuitenkin niin että sellainen perus oikeusturva tietysti taataan kysymykseni liittyy yhteen erityistilanteeseen ministeri mainitsi että johtuen suuresta turvapaikanhakijoiden määrästä ovat kasvamassa myös kielteisistä päätöksistä tehtävät valitukset helsingin hallinto oikeuteen ja korkeimpaan hallinto oikeuteen tähän on nyt reagoitu kertomalla että valituslupien käsittelyä korkeimmassa hallinto oikeudessa aiotaan keventää kolmen tuomarin kokoonpanosta kahden tuomarin kokoonpanoksi minulla on ministerille suoraviivainen ja ehkä radikaalikin ratkaisu koska jo valitusmahdollisuus maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto oikeuteen täyttää ihmisoikeussopimusten oikeusturvavaatimukset minun mielestäni voitaisiin kieltää valittaminen siitä eteenpäin korkeimpaan hallinto oikeuteen koska jokainen kielteisen päätöksen saanut käy kaikki asteet loppuun saakka ihan viivyttämisenkin vuoksi

oikeudenhoidon uudistamisohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on puolittaa käräjäoikeuksien määrä nykyisestä päätettäessä tästä tuomioistuinverkoston kattavuudesta pitäisin kuitenkin tärkeänä että tehtäisiin ensin perusteellinen arvio vuoden kaksituhattakymmenen käräjäoikeusuudistuksen vaikutuksista kansalaisten oikeusturvaan ja oikeuspalvelujen saatavuuteen arviota siitä miten tämä käräjäoikeuksien ja muiden oikeuspalvelujen etääntyminen kansalaisista on vaikuttanut kansalaisten omien oikeuksien puolustamiseen ei ole saatavilla ja kun tulen tuolta maakunnasta kyllä minulla epäilemättä se näppituntuma on tässä asiassa että kynnys oikeuslaitokseen ja omien asioitten on noussut korkeammalle tasolle ensi vuoden budjetissa on

ja kannan kyllä suurta huolta näitten käräjäoikeuksien osalta ja kun tämä ilma on sakeana erilaisia huhuja tämän osalta kysyisin myös edustaja tolvasen tavoin mikä on ministerin aikomus tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies ihan ensiksi kiitoksia ministerille tästä esittelystä olisin kysynyt turvapaikanhakijoiden oikeusavusta ja nimenomaan yhteistyön hengessä ymmärrän että tämä on varmasti semmoinen alue missä kustannukset tulevat aika merkittävällä tavalla nousemaan ja ja täytyy täytyy löytää uusia toimintamalleja mutta niin kuin varmaan ministerikin on samaa mieltä samaan aikaan täytyy tietysti oikeusturvan säilyä ihmisillä eli jos me olemme aikaisemmin katsoneet että

olisin kysynyt millä tavalla tätä mallia ikään kuin rakennetaan tai onko esimerkiksi jotain pohjoismaista vertailua että olisi siirrytty jonkinlaiseen toiseen malliin niin että siellä kuitenkin oikeusavun ja oikeusval tion arvot säilyisivät että meitä eivät pelkästään säästöt ikään kuin ohjaisi sitten väärään suuntaan toisena vielä olisin kysynyt nopeasti tasa arvoisesta avioliittolaista jonka on tarkoitus astua voimaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista siinä on aika pitkä tämä valmisteluprosessi ja nyt on muun muassa tullut tämä aito avioliitto kansalaisaloite ja ihmiset ovat vähän huolissaan siitä tuleeko se vaikuttamaan tämän tasa arvoisen avioliittolain valmisteluprosessiin jos ministeri voisi sitä vielä lyhyesti myöskin avata kiitos

värderade fru talman kiitos ministerille esityksestä ja jaksamisesta kahden raskaan salkun kantajana ensimmäisiä aloitteitanne aloitettuanne ministerinä oli aloittaa selvitys siitä miten rangaistukset vastaavat suomalaisten oikeustajua tämä on tutkimus joka kunnolla tehtynä voi laajeta laajeta aivan tolkuttoman isoksi ja helposti nielee koko ministeriön resurssit sitten jos tekee olemassa olevien resurssien puitteissa niin se helposti kulminoituu populistiseen huutoäänestykseen jossa nokitetaan rangaistuksia kilpaa minä kyseenalaistaisin tällaisen tutkimuksen tarpeellisuuden varsinkin kun oikeuslaitoksen ongelmat ehkä pikemminkin ovat siinä että käsittelyajat ovat liian pitkät on kallista ajaa omaa asiaansa ja ihmiset sen takia mielellään jättävät oman asiansa ajamatta siitä huolimatta kysyisin miten tämä tutkimus etenee
arvoisa puhemies turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on varattu ensi vuodelle kaksitoista pilkku yhdeksän miljoonaa euroa ja se perustuu tuohon viidentoistatuhannen turvapaikanhakijan määrään no määrä ylittyi tänään viidellätuhannella kuinka paljon tähän täytyy kaiken kaikkiaan käyttää ensi vuonna rahaa varmasti aivan valtavia summia olen täsmälleen samaa mieltä mitä edustaja zyskowicz että kannattaisi ehkä vähän harkita sitä kuinka pitkälle voidaan valittaa silloin jos tullaan maahan luvatta jos ollaan luvattomia maahantulijoita ja jos sitten meillä sanotaan että tästä maasta et turvapaikkaa saa kun et sitä tarvitse niin mihin ihmeeseen perustuu tämä asiasta valittaminen kyllä tuntuisi että ensimmäinen oikeusaste siinä riittää mutta onko ajateltu tämän nykyisen suman purkamiseen sitä että siihen voitaisiin valjastaa myös muita hallinto oikeuksia kuin helsingin hallinto oikeus

rouva puhemies lapsiasiavaltuutettu on kiinnittänyt huomiota alaikäisten solmimiin avioliittoihin vaikka niiden suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vähentynyt niin niitä solmitaan edelleen noin kolmekymmentä kappaletta vuodessa ja luvan saannin perusteena on yleensä alaikäisen ras kaus lapsiasiavaltuutetun mukaan tämä luku pitäisi saada nollaan erityisesti tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi hänen mukaansa raskaana oleva alaikäinen tarvitsee kaiken mahdollisen tuen mutta avioliitto ei ole siihen oikea väylä sillä lapseen saattaa kohdistua painetta tässä suhteessa esimerkiksi perheen tai yhteisön puolelta nyt laki keskittyy huoltajan eikä lapsen itsensä kuulemiseen vaikka nämä lasten avioliitot ovat suomessa varsin marginaalinen ilmiö on suomella kuitenkin vastuu siinä miten lapsen oikeuksien toteutumista edistetään kansainvälisessä yhteisössä myös ykn ihmisoikeusneuvosto on kannustanut jäsenmaitaan toimimaan lapsiavioliittojen estämiseksi kysynkin ministeriltä oletteko miettineet toimenpiteitä lapsiavioliittojen estämiseksi suomessa

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä hieman käräjäoikeusverkostosta millä periaatteella muutoksia mahdollisesti tähän verkostoon tehdään katsotaanko siinä vankiloitten lukumäärä vankiloitten sijainti poliisipartioiden sijainti ja lukumäärä ja ikään kuin yhdessä kokonaisuutena tätä mietitään vai onko näin että sitten vain lakkautetaan toimipisteitä ja uskotaan että tällä tavalla tulee säästöjä vielä näitten periaatteiden lisäksi kysyisin tämmöisen hieman toisenlaisen kysymyksen onko mahdollista ajatella niin että pienemmätkin käräjäoikeudet tai käräjäoikeuksien kansliat voisivat erikoistua johonkin asiaan ikään kuin sillä tavalla sitten ottaa tehtäväksi myös toiselta alueelta tulevia tehtäviä

kolminkertaistetaan ja päiväsakotkin kaksinkertaistetaan niin tunnen piston sydämessäni koska olen maksajapuolella tässä saanut olla useammankin kerran kyseisissä asioissa mutta pidän tätä korjausta oikeudenmukaisena ja siksi kysynkin mitä tapahtuu tulevaisuudessa muun muassa rattijuoppojen seksuaalirikosten huume ja väkivaltarikosten tekijöiden rangaistuksille tullaanko niitä myös koventamaan vai saanko vain itse henkilökohtaisesti tulevaisuudessa nauttia näistä

kuinka kauas nämä oikeusistuimet vetäytyvät ihmisten läheltä ja kuinka pitkiksi tulevat nämä oikeudenkäyntimatkat sillä näyttää olevan myös vaikutus ihmisten mielissä siihen mikä on ylipäänsä tämmöinen alueiden elinvoima ja tasapainoinen aluekehitys tällä on tietysti yhteys muihin säästösuunnitelmiin kuten muun muassa tämä vrn ostopalvelujen leikkaus joka on lopettamassa poikittaisliikennettä ja tuo hyvin suuren huolen isossa osassa suomea siitä vieläkö poliittinen päättäjä uskoo koko suomen kehittämiseen teillä ilmeisesti on tämä käräjäoikeussuunnitelma siellä työryhmätyön pohjalta olemassa missä aikataulussa tämä tullaan ratkaisemaan ja mikä on teidän linjanne kun tämä päätös tullaan tekemään
arvoisa rouva puhemies kysyn ministeriltä seuraavaa oikeuslaitoksen toimijat tekivät jo viime syksynä vuoden kaksituhattaviisitoista budjettiin liittyen yhteisen kannanoton jossa otettiin kantaa nimenomaan siihen että panostukset oikeudenhoitoon eivät kestä kansainvälistä vertailua ihmisten ja yritysten oikeusturva ei ole riittävää ja tuomioistuinlaitos on aliresursoitu

lindström kolme minuuttia
kiitos arvoisa puhemies erinomaisen hyviä kysymyksiä aloitetaan edustaja tolvanen nimenomaan parlamentaarinen työryhmä oli tässä taustalla että saatiin tämä seitsemäntoista pilkku viisi miljoonaa tähän sisäiseen turvallisuuteen ja se oli äärimmäisen hyvää työtä ja se oli siellä pohjalla oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa viedään eteenpäin sitten tämä iso kysymys mikä tuli monelta edustajalta liittyen tähän käräjäoikeusverkkoon jos vastaisin tässä nyt samalla kaikkiin mikä on linjaus mikä on periaate se pohjahan on se työryhmän raportti jossa oli kahdestakymmenestäseitsemästä käräjäoikeudesta joko neljäntoista malli tai seitsemäntoista sitten olemme tietenkin selvittäneet myös muita muita malleja ja niitten kustannuksia varsin perusteellisesti tuolla oikeusministeriössä näitten linjauksien lisäksi lisäksi täytyy tietysti keskustella hallituskumppaneiden kanssa mikä mikä heidän käsityksensä tästä asiasta on ollut tätä keskustelua olen muun muassa tänäänkin käynyt näitten keskustelujen pohjalta tulen sitten tekemään tämän lopullisen päätökseni ja tämä päätös tulee olemaan ihan lähiaikoina julkinen mikä siinä on sitten perusta niin totta kai tässä täytyy katsoa tämä alueellinen kattavuus etäisyydet ynnä muut sitten se mitä me voimme tekniikalla saavuttaa kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ja kun tulen paikkakunnalta josta viime viime vaalikaudella vietiin hovi ja hallinto oikeus niin totta kai tiedän mikä imagoarvo näillä käräjäoikeuksilla myös on yleensä paikkakunnalle sitä voisi ajatella myös niin että siinä on tämmöinen alihankkijapuoli mitä pitää miettiä jos siellä on pieni lakitoimisto ja sieltä viedään käräjäoikeus niin totta kai se vaikuttaa myös näihin työllisyysnäkökulmiin tämä sama vastaus sopii kyllä tähän vankilaverkkokeskusteluun myös nämä kaikki asiat tulen ottamaan huomioon ennen kuin teen sitten lopullisen lopullisen ratkaisun edustaja anttila ja moni muukin kiinnitti huomion näihin valitusportaisiin hallitushan on on lähtenyt siitä että nyt täytyy notkeuttaa ja nopeuttaa tätä ja sitä kohti mennään täällä tuli niin valtavasti kysymyksiä ja kello käy käy mutta puutun edustaja zyskowiczin huomioon tästä riittääkö tämä siirtyminen kolmen tuomarin menettelystä kahden tuomarin menettelyyn eihän se tietenkään riitä tässä koko ajan etsitään muitakin keinoja olen antanut ohjeistusta tuonne meidän virkamiehille että älkää kertoko minulle mitä me emme voi tehdä vaan kertokaa mitä me voimme tehdä koska me olemme täysin poikkeuksellisessa tilanteessa liittyen tähän turvapaikkakeskusteluun valitan että tuo aika tosiaan

edustaja toivola kysyi tästä tasa arvoisesta avioliittolaista suhteessa tähän aito avioliitto lakiin nämä ovat kaksi erillistä prosessia toinen tulee tänne niin kuin edellinen eduskunta on päättänyt hallitus tuo sen esityksen tänne ja sitten se aito avioliitto laki on oma prosessinsa ja se käsitellään aivan kuten kaikki muutkin kansalaisaloitteet että minä en näitä sotke keskenään tässä lyhyesti ja jatkan sitten jäi paljon kysymyksiä vastaamatta mutta toistakaa niitä niin ministeri sitten koettaa vastailla

arvoisa puhemies tämä hallitus leikkaa nyt niitä lisärahoja jotka annettiin syyttäjälaitokselle ja konkurssivalvontaan muun muassa harmaan talouden torjuntaa varten viime kaudella ne loppuvat nyt samaan aikaan sisäministeriön puolelta harmaan talouden torjunnasta jää palkkaamatta kuitenkin on sillä tavalla että aika monet arvioivat että verotulojen kahden prosentin kasvu tällä hetkellä johtuu siitä että ollaan näitä harmaan talouden torjunnan keinoja voitu käyttää esimerkiksi tämä veronumero rakennuksilla merkittävästi verotuloja sillä puolella kysyisinkin sitä miten näette arvoisa oikeusministeri nyt tämän koko ketjun toiminnan näitten leikkausten jälkeen jotka olette nyt budjetissa esittäneet oikeusministeriön puolelle miten ne tulevat vaikuttamaan tähän harmaan talouden torjuntaan ja ja pitäisikö sinne lisätä voimavaroja

arvoisa rouva puhemies olemme varmasti tässäkin osassa eurooppaa osallisia pitkään aikaan suurimpaan turvapaikkakriisiin mitä euroopassa on nähty ja tarvitaan varmasti hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja tiedämme nyt että entiseen verrattuna varmuudella yhä useampi hakija tulee saamaan suomesta turvapaikan ja ja tarvitaan näitä voimakkaita kotouttamistoimia olemme iloisia siitä että vihreiden puoluevaltuuskunnassa toista viikkoa sitten esitetty aloite kolmen kuukauden karenssin poistamiseksi turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien työnteolta on saanut myönteistä vastaanottoa ministeritasoltakin ja kysyisinkin mitä oikeusministeriössä on tällaisen karenssiajan poistamiseksi vireillä

rouva puhemies on hyvä kuulla että ministeri lindström arvioi niin oikeusistuinverkostoa kuin vankilaverkostoa myös alueen näkökulmasta en kysy mistään erityisestä kohteesta kun tiedän että se kokonaisarvio pitää tehdä mutta yleisesti on varmaankin niin että keskittämällä kaikki mahdolliset isoihin yksiköihin saadaan aika lailla varmuudella myöskin hintaa lisää tämä on tämä on varmaan yksi näitä näkökulmia jotka on hyvä tuossa valmistelussa ja harkinnassa ottaa huomioon mutta sitten kysymykseni koskettaa näitä pieniä erikoistuomioistuimia jotka on nyt yhdistelty eri hovioikeuksiin joko on ensimmäisiä arvioita siitä onko siellä nyt nyt näihin erikoistapauksiin näiden käsittelyyn varmasti riittävä ammattitaito tässä on oleellinen asia miten kauan nuo käsittelyt kestävät ja minkälainen oikeusturva sitten eri osapuolille tästä tulee nämä erikoistuomioistuimet nyt kuitenkin toimivat aika hyvin mikähän se tilanne tällä hetkellä on arviohan siitä tulee myöhemmin mutta onko siitä jo ensimmäisiä

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa lukee seuraavasti lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuimen kokoonpanosäännöksiä kehittämällä korkein hallinto oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamalla valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat reunaehdot

turvapaikanhakijoitten osalta tilanne on se että näyttää siltä että tänä vuonna tulee ehkä viisikymmentätuhatta ja ensi vuonna se määrä lisääntyy voi arvioida kai karkeasti että ehkä enimmillään noin puolet saa turvapaikan ja puolet ei saa ja näistä jotka eivät saa ilmeisesti aikamoisen suuri osa tekee valituksen hallinto oikeuteen ilmaisen oikeusavun köyhiä kun ovat ja sitten hallinto oikeuteen tuleekin sellainen määrä asioita että se uhkaa ruuhkauttaa koko koko hallinto oikeuden lyhyessä ajassa tässä jäävät sitten sanotaan nyt nämä suomalaisten yritysten ja kuntien valitukset mahdollisesti sitten jalkoihin ja tämä on toki esimerkiksi elinkeinoelämän

arvoisa puhemies jos siirrytään rakenteista kriminaalipolitiikkaan on hienoa että laaditaan uusi rikoksentorjuntaohjelma ja on hienoa että hallitus jatkaa sitä linjaa että rikoksen uhri on keskiössä nyt me huolehdimme rikoksen uhrin tarpeista ja meille tulee muun muassa rikosuhrimaksu sen lisäksi hallitusohjelmassa on monia toimenpiteitä jotka parantavat rikoksen uhrin asemaa muun muassa tarkastellaan väkivalta seksuaalirikoksien rangaistuksia yhdistellään ehdollista ja ehdotonta vankeusrangaistusta ja kehitellään vankien vapauttamismenettelyä nimenomaan vaarallisten vankien vapauttamismenettelyä kysyisinkin tästä missä vaiheessa nämä ovat odottavatko nämä sitä teidän teettämän tutkimuksen tulosta jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä rangaistuksista vai ryhdytäänkö näissä jo nyt toimenpiteisiin koska nämä ovat tärkeitä asioita eduskuntaan on saapunut muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksen koventamisesta kansalaisaloite ja

rouva puhemies kuten tässä edellä on käynyt ilmi rikesakko kaksinkertaistuu ja myös päiväsakkojen kohtuullisuus on kyllä koetuksella on sääntö että päiväsakon määrän pitää olla kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden mutta nyt tämä minimisakon korottaminen kyllä aiheuttaa sen että tämä kohdistuu kipeimmin kaikkein vähiten ansaitseviin vanha olaus petrin tuomarinohje vuodelta tuhatviisisataakolmekymmentä sanoo että kaikki laki on asetettu oikeuden ja kohtuuden eikä sakkorahain tähden minusta nyt tuntuu että tässä pyritään budjetin aukkoa paikkailemaan näillä sakkotuloilla mikä kyllä tuntuu aika väärältä lähtökohdalta näin mietittäessä rangaistusjärjestelmää mitä ministeri tähän sanoo ja onko tämä nyt perustuslain mukaista vai vastaista

arvoisa rouva puhemies hallituksen vaikuttavuustavoitteena oikeusministeriön alalla on se että oikeusturva toteutuu käytännössä tämä on erittäin hyvä lähtökohta ja vetää aasinsillan myös siihen oikeustajuun josta tänään täällä puhuttiin pidän itse hyvänä tätä ministerin käynnistämää tutkimushanketta jossa selvitetään yleistä oikeustajua ja sen suhdetta tuomitsemiskäytäntöihin nostan kuten myös lakivaliokunnan puheenjohtaja tolvanen nosti esille nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset täällä kirjauksissahan mainitaan myös se että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan olemme saaneet tänne nyt aiheeseen liittyvän kansalaisaloitteen ja myös lakialoite joka jo edellisellä kaudella oli eduskunnassa niin tolvasen kuin myös itseni kautta tehtynä tulee toisintona myös jätettäväksi eduskunnassa kysyisin miten tämä asia nyt etenee toinen kysymys koskee rattijuopumustuomioita täällä äsken joku mainitsikin aiheesta kun edellisellä kaudella esitettiin kuusi lausumaa niin miten tämä asia etenee ymmärsin että ministeriössä on hyvinkin toimittu tämän asian eteen

yhdyn täällä niihin edustajiin jotka ovat pitäneet oikeana sitä että maahanmuuttopäätöksistä riittää yksi valitusaste olen ihan samaa mieltä nimittäin tähän liittyy myöskin sitten se että näitä kustannuksia oikeusavun puolella tulee myöskin koko ajan lisää jos niitä valitusteitä on on kovin monta siinä mielessä kannustan ministeriä toimimaan että näin tapahtuisi mutta varsinaisesti pyysin tämän puheenvuoron muistuttaakseni siitä että forssassakin on käräjäoikeuden istuntosali ja toivon että forssan kaupungin tekemä yhteistyötarjous

käsiteltäväksi haastettuja ihmisiä tämä on myöskin erittäin suuri liikkumiskysymys aika kalliiksi tulee sekin matka kulkea edestakaisin

arvoisa rouva puhemies olen hyvin tyytyväinen että täältä salista on tullut tukea tälle tekemälleni ehdotukselle palaan siihen tänä päivänä on siis se tilanne että maahanmuuttoviraston annettua kielteisen ratkaisun turvapaikkahakemukseen asianomainen saa valittaa tästä helsingin hallinto oikeuteen ja tietysti käyttää maksuttoman oikeusavun palveluja kun hallinto oikeuskin antaa kielteisen päätöksen niin tänä päivänä on se tilanne että tämä turvapaikanhakija saa hakea korkeimmasta hallinto oikeudesta valituslupaa jota sitten kolme

käsittelee edelleen tässä tilanteessa tietysti haetaan aina myös täytäntöönpanon keskeytystä no käytännössä kuten hyvin ymmärrämme korkein hallinto oikeus äärimmäisen harvoin jos koskaan en osaa sanoa on muuttanut näitä helsingin hallinto oikeuden ratkaisuja ministeri sanoitte että odotatte ministeriöltä esityksiä sanon teille tämä asia ei etene ellei siinä ole vahva poliittinen ohjaus sitä teiltä odotamme

arvoisa puhemies olisin jatkanut keskustelua tästä harmaan talouden ongelmatiikasta joka on

tärkeä teema mutta myös työministerille erittäin tärkeä teema tästähän edustaja rinne puhui aikaisemmin tänään eduskunnan tarkastusvaliokunta sai informaatiota miten eduskunnan aikaisemmat lausumat harmaan talouden torjunnasta ovat menneet eteenpäin valtioneuvoston toiminnassa siinä yhteydessä kävi ilmi että tämä hallitus ei olisi jatkamassa erillistä harmaan talouden torjuntaohjelman tekemistä nyt on yli kaksikymmentä vuotta ollut tällainen systemaattinen ohjelma ajattelu jolla eri ministeriöt ovat sitoutuneet oikeusministeriö työ ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ja sisäasiainministeriö ja niin edelleen yhteiseen toimintalinjaan jotta tämä ongelma saadaan esille niin kuin edustaja rinne sanoi tämä on selvästi tuottanut tulosta mutta nyt on suuri huoli onko todellakin niin että

edustaja zyskowicz ja edustaja heinäluoma peräänkuuluttivat vahvaa poliittista ohjausta se on ihan totta sitä tarvitaan ja olen huomannut että eiväthän nämä asiat etene muuten jos ei ministeri sano että näin tehdään ehkä sanoin vähän liian varovasti kun totesin äsken että minulle ei tarvitse tulla kertomaan ongelmista vaan ratkaisuista tämä on se ajattelutapa liittyen nyt sitten tähän tähän valitusprosessiin että me tarvitsemme uusia ja tehokkaita keinoja ja me tiedämme mikä tässä on se ongelma pitkä valitusaika ja se tuo meille valtavia kustannuksia kyllä tälle pitää tehdä jotakin aion itse itse pitää siitä huolta että sitä vahvaa poliittista ohjausta niin paljon kuin näistä lihaksista lähtee tulee tapahtumaan mitä tulee tähän harmaaseen talouteen harmaan talouden torjuntaan niin syyttäjälaitoksen puolella on tällä kehyskaudella nykyisen suuruinen kolmen pilkku kolmen miljoonan euron rahoitus liittyen tähän harmaan talouden torjuntaan se on myönnettävä että tuomioistuinten ja ulosottolaitosten lisärahoitus sen sijaan päättyy edellisen hallituksen päätösten mukaiseksi vuodesta kuusitoista lukien harmaan talouden torjunta on asia johonka on ulkomuistista parikymmentä miljoonaa varattu minun oma näkemykseni on että harmaata taloutta pitää torjua siinä on paljon keinoja ja olen edellisellä kaudella kovasti sitä pitänyt esillä tämä on tietysti semmoista semmoista hommaa missä missä edelleen aion pitää suuni auki koska kyllä sieltä on

saatavana tuloksia eli verotuloja valtiolle täällä tuli paljon kysymyksiä näistä näistä käräjäoikeuksista edelleen ja edustaja eestilä kyseli kyseli tästä erikoistumisesta käräjäoikeuksissa minun mielestäni tämä on yksi tapa koettaa ratkaista tätä ongelmaa että sen sijaan että kehitetään sillä että lakkautetaan se ei aina välttämättä ole se vastaus se vastaus voi olla se että se voi erikoistua ja löytää sen oman osaamisalueensa ja tällä tavalla turvataan myös tämä alueellinen kattavuus näitten oikeuksien kohdalla tämä on semmoinen asia mitä mitä myös koetan tässä katsella kun tätä työtä tehdään

edustaja wallinheimokin puhui tästä valitusoikeuden rajaamisesta täällä tulee vahvaa tukea tietenkin varsinkin hallituspuolueilta liittyen tähän

edustaja tolppanen kysyi kysyi myös tästä hajautetusta mallista sitten tämä kansalaisten oikeustajuhanke siitä ehkä lopuksi pari sanaa se hanke on tosiaan käynnistetty tässä ja se työ menee menee eteenpäin vaikka siitä tuli kuinka paljon kritiikkiä niin itse olen sitä mieltä että se on on hyvä asia selvittää sitä tehdään yhdessä helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin kanssa ja ja se hanke kestää mielestäni vähän liian kauan puolitoista kaksi vuotta ja minun mielestäni sitä olisi voinut tietysti vähän nopeuttaakin mutta tehdään perusteellista työtä jonka jälkeen on aika sitten tehdä johtopäätöksiä mitä

kuten täällä tosiaan mainittiin moneen otteeseen rike ja päiväsakkoja kiristetään joten olisi vähintäänkin luonnollista että myös talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen liitetään lisää panostuksia miten nimenomaan talousrikollisuuteen aiotte puuttua tiukemmin toistan vielä aikaisemmat kysymykseni

puhemies arvoisa ministeri keskustelin tuossa tuoreen poliisiylijohtajan kanssa tästä jo hyvän aikaa ja hän hän kertoi siitä kuinka oli tähän turvapaikanhakijatulvaan reagoitu muun muassa siten että oli viisikymmentä poliisia otettu nimenomaan talousrikostutkinnan puolelta että saadaan päteviä poliiseja kuulemaan ja tutkimaan näitä turvapaikanhakijoita miten näette tämän että joudutaan siirtämään talousrikostutkinnan puolelta näihin tehtäviin poliiseja vaikuttavan myös

ja harmaan talouden tutkimiseen

vakavien rikosten tuomioita ja annan tästä kyllä ehdottomasti kiitosta oikeuslaitosta rasittavat myös erilaiset valitukset jotka liittyvät kaavoitukseen ja rakentamiseen meillä seisoo noin kolme miljardia erilaisia investointeja sen takia että näitä päätöksiä ei saada aikaan kaikki eivät toki ole eri oikeusasteissa vaan yleensä lupaprosesseissa

miten näissä ollaan etenemässä ja minkälaisella aikataululla myös kotouttaminen kuuluu teille oliko se niin että käsittelimme sen jo kokonaan viime viikolla mutta jos ehditte niin mielellään kuulisin minkälaiset arviot teillä on nyt kun turvapaikanhakijamäärät ovat nousseet näin suuriksi

arvoisa rouva puhemies ihmissalakuljetus kukoistaa tällä hetkellä erittäin räikeästi ja järjestäytynyt rikollisuus rahastaa ihmisten hädällä on tärkeää ja hyvä että suomessa tähän asiaan on reagoitu ja salakuljettajia jää kiinni rajoilla yhä useammin kaikkia ei kuitenkaan saada kiinni kysyisin ministeriltä mikäli eu on liian kankea tekemään nopeita yhteistyöratkaisuja onko suomella olemassa jokin oma suunnitelma salakuljetuksen kitkemiseksi ja rangaistusten koventamiseksi

arvoisa puhemies kiitos ministeri lindströmille oikeusministeriön hallinnonalan laajasta esittelystä ja kattavasta sellaisesta kuten oikeusministeri totesi niin hallinnonalalle esitetään ensi vuodelle noin yhdeksänsadan miljoonan euron määrärahoja missä on muutama miljoonaa euroa lisää edelliseen budjettiin verrattuna ja kuten täällä on tänään jo todettu niin erityisen merkittävä on hallitusohjelman mukainen määrärahalisäys sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon mikä tarkoittaa oikeusministeriön hallinnonalalla seitsemäntoista pilkku viiden miljoonan euron lisäystä pidän tätä ihan hyvänä kehityksenä mutta kehyskauden myöhempinä vuosina oikeusministeriössä jouduttaneen näillä näkymin kuitenkin sopeuttamaan menoja ehkä noin kolmellakymmenellä viiva neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla nykyiseen määrärahatasoon verrattuna kysyisinkin nyt oikeusministeri lindströmiltä alustavaa arviota siitä mikä merkitys näiden säästöjen löytämisessä tulee olemaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvalla digitalisaatiolla sähköisen asioinnin lisääntyvällä käytöllä sekä vaihtoehtoisten prosessien ja menetelmien kehittämisellä ja käyttöönotolla

arvoisa rouva puhemies minä jatkan oikeastaan siitä mitä tolppanen kysyi oikeastaan tarkennan sitä onko oikeusministeriöllä tai jollain muulla taholla laskelmia siitä minkä verran hallitsematon maahanmuutto tulee seuraavien vuosien aikana kuormittamaan oikeusjärjestelmäämme ja mitä se maksaa tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat tilastoissa yliedustettuina esimerkiksi raiskauksissa joten luultavasti lopulta veronmaksajien niskaan kaatuvat oikeudenkäyntikulut kasvavat kun tulijamäärät yhtäkkiä kasvavat noin suuriksi onko siitä minkäänlaisia laskelmia paljonko tuo hintalappu tulee olemaan veronmaksajille

arvoisa rouva puhemies kiitos myös ministerille aktiivisesta toiminnasta tähän asti eduskunnan käsittelyyn on tulossa hallituksen esitys kolmekymmentäkaksi jossa puhutaan aktiivisesta katumisesta ja taitaa kulkea nimellä armahduslaki vai miten se nyt on mutta jotain tämän suuntaista tavoite on hyvä saada suomen valtiolle takaisin rahoja jotka suomen valtiolle kuuluvat joita on viety suomen veronkeräysjärjestelmän ulkopuolelle kyseenalaisin keinoin onko ministerillä tiedossa jotain sellaista joka ei ole vielä tullut keskusteluun ajattelen tässä lähinnä sellaisia tahoja jotka ovat olleet järjestämässä näitä kyseenalaisia rahansiirtoja ja keinotteluja ja hakemassa jotka nyt saattavat päästä ikään kuin koira veräjästä ilman minkäänlaista rangaistusta tai sanktiota

arvoisa puhemies kotoutuminen on tärkeä asia nyt ja ministerikin on on tarttunut siinä esimerkiksi meidän ehdotuksiimme siitä että että voitaisiin helpottaa työluvan saamista turvapaikanhakijoille jo heti alusta saakka kotoutuminen on on vuosien ja vuosien työ ja toisaalta jos asian kääntää positiiviseksi jos me teemme sen hyvin niin vauvasta työmarkkinoille kestää kaksikymmentäviisi vuotta mutta turvapaikanhakija voi muutamassa vuodessa jo tulla nettomaksajaksi tälle yhteiskunnalle tämähän on kaikkien tavoite että me saisimme saisimme turvapaikanhakijat mahdollisimman hyvin kotoutumaan

eri kunnissa on eri kokemuksia että järjestöt tekevät jotain kunta on tehnyt jotain valtion viranomaiset jotain ja käytännöt ovat aika vaihtelevia miten ministeri teidän maahanmuuttoryhmänne kun te olette ministeriöissä pistämässä nyt tähän yhteistyöhön vauhtia saisi asiat siihen malliin että joka kunnassa joka vastaanottokeskuksessa ollaan heti tilanteen päällä ja se joka osaa antaa kielikoulutusta se joka tarjoaa työpaikkamahdollisuuksia olisi heti siellä valmiina niitä tarjoamassa ja yhteistyö toimisi kaikkialla onko teillä jo koko maan kattavaa suunnitelmaa tästä

minäkin haluan antaa tukeni sille että tuomioistuimen kokoonpanoja kevennetään kevennetään ja valitusoikeutta rajoitetaan niin kuin on jo nyt tehty itse asiassa olen paljon keskustellut eri tuomarien kanssa jotka tuomioistuimissa ovat tuomitsemassa ja he ovat kanssa valmiita nimenomaan siihen että käräjäoikeutta vahvistetaan ja siitä eteenpäin asian vieminen tämmöisissä päivittäisasioissa ei enää etenisikään totta kai vaikeat asiat eteenpäin mutta se ei ole kenenkään oikeusturvasta pois sillä näinä päivinä me saamme isoja säästöjä joita on pakko tehdä tulevina vuosina näihin säästöihin liittyen kysynkin sakon muuntorangaistuksesta sehän nyt peruttiin siitä käsittääkseni nyt tulee kahdenkymmenen miljoonan säästöt se on ihan perusteltua näinä aikoina aikoina koska se edellisen hallituksen päättämä esitys oli hyvin byrokraattinen ja ja monimutkainen se on selvää että rikollisen on saatava tuomio näpistelijän on saatava tuomio ja kysynkin mihin toimenpiteisiin te nyt olette ryhtynyt korvaavien toimenpiteiden valmistamiseksi

puhemies kun täällä kysyttiin niistä sakoista niin halusin vain todeta kun todettiin että se kohdistuu erityisesti pienituloisiin että se alin sakkohan on iän kaiken

kuusi euroa ja nyt jos se nousee tuplalla niin se ei kauheasti nouse kun ajatellaan että esimerkiksi vahingonteosta tulee semmoinen kymmenen viiva kaksikymmentä päiväsakkoa niin se on kuusikymmentä viiva satakaksikymmentä euroa sakkoa meillä on hyvinkäällä parkkisakkokin viisikymmentä euroa niin että kyllä sen tietysti rangaistuskin tulee olla eihän niitä rikoksia pakko ole tehdä mutta olisin vielä että onko teillä vireillä siellä oikeusministeriössä harkintaa prosessien keventämisestä kannatan ehdottomasti tätä valitusprosessien tarkastelua erittäin tarkasti ja myöskin tuomioistuimissa kolmen tuomarin kokoonpanoja ei aina tarvita olen itsekin työskennellyt hovioikeudessa ja käräjäoikeuksissa ja tiedän että siellä halutaan myös sisällöllisiä työkaluja elikkä nimenomaan tallenteiden kuulemista uudestaan prosessikynnyksiä siis myös sinne menettelyihin apuja koska se menettely on raskas ja se ei auta vaikka siitä ei saisi valittaa
arvoisa puhemies kun mitä ilmeisimmin säästöpaineiden keskellä käräjäoikeusverkko tulee harvenemaan niin miten käytännössä viime kaudella istuneen työryhmän suunnitelmat näitten videoyhteyksien parantamiseksi ja laajentamiseksi etenevät saadaanko tähän määrärahoja tässähän on pitkälti kysymys myös oikeusturvasta sitten toinen asia liittyy tähän sähköiseen äänestämiseen koska ajatus digiloikasta sähköisessä äänestyksessä koki kuntavaaleissa kaksituhattakahdeksan takapakin kun kun kokeilut menivät pieleen onko tässä suhteessa heitetty pyyhe kehään ja asia on ikään kuin jäissä tässä tekstiosassa puhutaan kyllä jotakin että kunnallisessa kansanäänestyksessä voidaan kokeilla mutta uskalletaanko tässä mennä huonosta kokemuksesta huolimatta rohkeasti eteenpäin

arvoisa rouva puhemies haluan ensinnäkin esittää tukeni edustaja zyskowiczin esitykselle siitä että turvapaikanhakijoille riittää valitukseen oikeusturvan kannalta hallinto oikeus korkeinta hallinto oikeutta ei tarvita tämä on myös tietysti kustannuskysymys edustaja halmeenpää esitti että suomeen tulee tänä vuonna yhä enemmän myöntävän päätöksen tämä väite on sekä tosi että epätosi tosi siinä suhteessa että varmasti lukumääräisesti tulee enemmän kuin aikaisemmin hyväksyviä päätöksiä koska yksinkertaisesti turvapaikanhakijoita on enemmän mutta prosentuaalisesti uskallan väittää että hyväksyvien määrä on pienempi kuin aikaisempina vuosina johtuen irakin turvallisuustilanteen uusista linjauksista maahanmuuttovirastossa ja toivoakseni ulkoministerin saamasta palautussopimuksesta irakin kanssa joka tulee mahdollisimman pian voimaan kysyn arvoisalta oikeusministeriltä kun tosiaan suurellisia palautuksia todennäköisesti on lähiaikoina tulossa miten oikeusministeriössä on käytännössä ja sitten talouden kannalta varauduttu siihen että tällaisia palautuksia täytyy alkaa pistämään

puhemies täällä on puhuttu paljon harmaasta taloudesta ja kyllä on tärkeätä että sitä ei unohdeta vaan niitä lisämäärärahoja saataisiin yksi ongelma oli niin kuin viime vuosinakin todettiin että viranomaisten taho ei kulje keskellä mutta sitten on puhuttu myös oikeustajuni ei hyväksy sitä jos minä näin yksinkertaisesti sanon että kun talousrikollinen tunnustaa niin hänelle annetaan pienemmät tuomiot ehkä mutta kun joku varastaa makkaranpätkän niin häntä ei kyllä paljon sitten armahdeta tänä päivänä on myös paljon työttömyyden takia ja velkaantumisen osalta sitä että velat jäävät maksamatta ja menevät ulosottoon ja valmis kierre on tulossa että kun on ulosotossa niin tulee maksuhäiriöitä ja ei saa sitten esimerkiksi asuntoa vuokrattua ei saa pankkikorttia luottokorttia eikä saa lainaa tämä kierre saattaa olla vuosikausia ja tämä kyllä syö sitten tätä ihmistä jolla näin on voisiko tähän saada mitään helpotusta

arvoisa rouva puhemies pari kysymystä liikennerikkomuksista rikoksista suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä ja meillä on samat tietojärjestelmät käytössä monen muun euroopan unionin maan kanssa mutta kuitenkin jos ulkomaalainen ajaa meillä esimerkiksi liikennevalvontakameraan nopeutta joka edellyttää päiväsakkoa niin millä tavalla me pystymme perimään ulkomaalaiselta tämän päiväsakon koska sehän perustuu nettotuloihin ja ilmeisesti meidän on aika vaikea saada näitten ritariässien ja muitten nettotuloja selville toinen kysymys koskee sitten sakotuksen jonkunlaista pisteytysjärjestelmää tai hallinnollista maksua koska erityisesti ammattiautoilijalle se on aika rankka kokemus jos kolmen pienen rikkeen ansiosta menettää korttinsa ja

arvoisa rouva puhemies lautamiesjärjestelmästä kysyisin onko ministeriltä tulossa sen osalta linjauksia meillähän on pitkät perinteet lainsäädännössä siihen ja on koettu että se tuo läpinäkyvyyttä lisää kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin ja kontrolloi myös tuomareiden toimintaa samoin sitten kysyisin noitten summaaristen asioitten osalta siitä on ollut pitkään puhetta että ne keskitettäisiin jollekin tietylle käräjäoikeudelle ratkaistavaksi tai sitten valtakunnanvoudinvirastoon kuten ruotsissa on tehty lakivaliokunta vieraili vieraili ruotsissa ja he ja he olivat hyvin tyytyväisiä tähän järjestelmään ja sanoivat että tämä ratkaisu vapautti käräjäoikeuden

pakolaiskriisin johdosta meillä on edessämme laajamittainen kotouttaminen jossa olisi syytä onnistua oikein hyvin tapasin vastikään jo pitkään suomessa asuneita maahanmuuttajia ja heidän mukaansa kotouttaminen voisi onnistua paljon joustavammin ja paremmin ja jopa tehokkaammin jos näitä jo pidempään suomessa asuneita jo hyvin kotoutuneita maahanmuuttajataustaisia kansalaisia otettaisiin mukaan

arvoisa rouva puhemies on hyvin mielenkiintoista lukea tätä budjettikirjaa nyt ja huomata että todellakin tästä sakon muuntorangaistuksesta nyt luovutaan tässä hyvässä eduskunnassa viime kaudella etenkin kokoomuslaiset olivat sitä mieltä että me tarvitsemme uuden sakon muuntorangaistusjärjestelmän ja myös perussuomalaiset olivat vahvasti sitä mieltä nyt kun nämä kaksi ovat sitten yhdessä hallituksessa he tulevat siihen ratkaisuun että tähän ei ole varaa se on hyvin mielenkiintoista minulla ei ole nyt tässä taloudellisessa tilanteessa mitään sitä vastaan mutta ihmettelen vähän tätä teidän

ja oikeudenhoito eivät tule sitten hyötymään tästä ylipäänsä minä haluaisin että siihen ministeri voisi antaa vastauksen koska se edesauttaisi kyllä oikeudenhoidon uudistamisohjelman läpiviemistä jos myös tällä saralla olisi saatu vähän palautetta myös hallituksen sisällä ja valtiovarainministeriöltä ja
sitten ministeri lindström viisi minuuttia tähän

arvoisa rouva puhemies paljon kysymyksiä varmaan osaan jää vastaamatta mutta koetan vastata moneen kysymykseen edeltäjäni edustaja henriksson kysyi tuomioistuinmaksuista ja siitä miksi ei ole sitä rahaa saatu tänne omn puolelle me yritimme sitä sinne mutta emme saaneet tappelin siitä en nyt verissä päin mutta näin kävi se olisi ollut todellakin perusteltua tämä oli nimenomaan se ajatus miksi tätä tehtiin hävisin tämän tappelun rehellisesti tämän tässä tunnustan edustaja ojala niemelä kysyitte lautamiesjärjestelmästä en ole siitä tekemässä mitään linjauksia toki asia on on ollut useaankin kertaan esillä ja tiedän sen lautamiesjärjestelmän hyvät ja ehkä huonot puolet mutta tekemässä siitä mitään linjauksia sitten tähän kysymykseen näistä summaarisista asioista juuri olen käynnistyttänyt tämmöisen selvityksen siis selvityksen en ole päättänyt siitä voisiko näitä summaarisia asioita keskittää käräjäoikeuksiin ehkä ehkä viiteen käräjäoikeuteen tiedän varsin hyvin että on olemassa sitten myös tämä toinen ratkaisu missä ne voitaisiin keskittää ulosoton puolelle

olen huomannut että minun pöydällenikin tulee tulee näitä näitä anomuksia suhtaudun niihin tietysti aika aika kriittisesti ne ovat tähän mennessä olleet aika lailla hyvin perusteltuja siellä on ollut vanhempien lupa ynnä muuta ja yleensä joku uskonnollinen tausta mutta tiedän että tämä on semmoinen asia joka hieman hieman jakaa mielipiteitä kyllä onneksi kovinkaan paljoa ollut sitten tämä iso iso asia mihinkä moni on kiinnittänyt huomiota tämä iso kuva turvapaikanhakijoista ja resursseista muun muassa edustaja hakkarainen nosti esille että minkälaisia rahamääriä onko tehty laskelmia siis on tehty laskelmia sillä tiedolla minkä me nyt tämä on laskettu viidentoistatuhannen turvapaikanhakijan perusteella kuten me tiedämme nämä luvut ovat muuttuneet sen jälkeen tätä on aivan mahdotonta ennustaa ne lasketaan aina mitä tiedetään ja viidentoistatuhannen turvapaikanhakijan perusteella on tarvetta noin kolmentoista miljoonan euron lisärahoitukselle mutta summahan on tietenkin nyt jo paljon isompi koska me tiedämme että tämä hakijamäärä kasvaa tämä koskee itse asiassa koko tätä isoa kuvaa täällä moni kysyi miten ministeriryhmä toimii muun muassa edustaja niinistö kyseli tästä kotouttamisesta moni muukin mikä on hallituksen linja

tästä eilen tulin luxemburgista missä oli työ ja sosiaaliministereitten kokous tämä oli isoimpana keskusteluna siellä lounaalla niin että meillä meinasi mennä vähän yliajalle tämä asia tämä on tosi haastavaa eu tasolla tämä on tosi haastavaa suomen tasolla

valmis ihan ennakkoluulottomasti viemään sitäkin ajattelua eteenpäin että voisiko näitä käsittelyjä sitten viedä jonnekin muualle kuin kuin helsingin hallinto oikeuden puolelle kaikkea tämmöistä ennakkoluulotonta ajattelua tarvitaan koska muuten me emme tästä savotasta selviä olen aika varovainen ollut siinä mitä sanon julkisuuteen ennen kuin siitä on puhuttu hallituksen sisällä koska olen huomannut semmoisen jännän seikan että kun ministeri sanoo jotain niin se on yhtäkkiä totuus ja näin on päätetty ja näin ei ole päätetty nämä ministeriryhmät ovat nimenomaan sen takia että siellä keskustellaan linjataan ja tehdään uusia uusia päätöksiä me tarvitsemme molempia me tarvitsemme joustavia menettelyjä nopeita menettelyjä ja nopeita päätöksiä ja samalla me tarvitsemme sitä kotouttamista näitä kaikkia tarvitaan tässä tässä voin sanoa että kun on nämä kaksi takkia päällekkäin niin kyllä työtä riittää tämäkin keskustelu on osoittanut sen että myös oppositiosta on ymmärretty se että tämä ei ole nyt yksin hallituksen asia eikä tämä ole yksin opposition tämä on molempien asia muuten tästä ei selvitä hyvä hyvä että käydään tämmöistä keskustelua pahoittelen jos en todellakaan ehdi kaikkiin teidän kysymyksiinne vastata ottakaa hihasta kiinni ja ja kyselkää sitten tarkemmin nämä nämä hommat minä tässä opettelen olemaan oikeusministeri ja ja minua saa ottaa hihasta kiinni toivottavasti tämä tästä lähtee menemään kiitoksia hyvästä keskustelusta nyt
siirrytään opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan ministeri grahn laasonen

tulevaisuutta rakennetaan korkean koulutuksen tutkimuksen ja osaamisen varaan vaikea taloudellinen tilanne haastaa meitä etsimään uusia toimintatapoja ja uudistumaan

budjetista strateginen hallitusohjelmamme tuo koulutukseen ja tutkimukseen useita uudistuksia koulutusuudistuksia eteenpäin viedäksemme hallitus tulee käyttämään kolmesataa miljoonaa euroa tulevan kolmen vuoden aikana kasvupanoksina joilla tavoitellaan pysyvää muutosta parempia oppimistuloksia ja osaamis koulutus ja sivistystason nousua korkea sivistystaso laadukas varhaiskasvatus ja maksuton maailman paras koulutus ovat tulevaisuudessakin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta sen turvaaminen edellyttää meiltä hallitusvastuuta kantavilta puolueilta nyt vaikeita ja epäsuosittujakin päätöksiä

lasten ryhmäkokoja ei kasvateta lisäksi osana julkisen talouden sopeuttamistoimia päivähoitomaksuja sekä aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan kuntien talouden vahvistamiseksi suomalainen peruskoulu on kansainvälisesti vertailtuna tasa arvoinen koulujen ja alueiden väliset oppimiserot ovat pienet jokainen lapsi taustasta tai varallisuudesta huolimatta saa suomessa laadukkaan ja hyvän koulutuksen tosiasia on kuitenkin se että koulujen väliset erot ovat alkaneet kasvaa erityisesti pääkaupunkiseudulla mikä on huolestuttava suunta siksi koulutuksellisen tasa arvon vaalimiseksi olemme varanneet ensi vuonna kymmenen miljoonaa euroa haasteellisimmilla alueilla olevien koulujen tukemiseksi pidän tätä erittäin tärkeänä mahdollisuuksien tasa arvon kannalta haluamme uudistaa suomalaisen peruskoulun kaksituhattakaksikymmentä luvulle uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön peruskouluissamme ensi syksynä kärkihankkeemme tavoitteena on uuden pedagogiikan uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaation avulla parantaa oppimistuloksia ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän ensi vuonna peruskoulumme uudistamiseen on varattu viisitoista miljoonaa euroa ammatillisessa koulutuksessa hallitus on käynnistänyt yhtenä kärkihankkeenaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin jossa koulutuksen sääntely rahoitus ja ohjaus uudistetaan opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista tullaan lisäämään reformi parantaa ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata nopeasti työelämän muuttuviin tarpeisiin uudistuksen valmistelu painottuu ensi vuodelle korkeakouluille asetetaan ensi vuodelle kaksituhattakuusitoista tavoitteeksi edistää profiloitumista tukevaa työnjakoa ja tiivistää keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan innovaatioiden kaupallistamiseksi koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta osaamista kootaan kilpailukykyisiksi keskittymiksi tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti ja vaikuttavasti tieteen ja tutkimuksen resursseja tiukassa taloustilanteessa

ja ammattikorkeakouluja yhteensä seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakahdeksantoista käynnistämme opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteena on opettajien perus ja täydennyskoulutuksen uudistaminen vastaamaan uuden oppimisen tarpeita hallitus panostaa yhteensä viisikymmentä miljoonaa euroa opettajien osaamisen kehittämiseen vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista osana varhaiskasvatuksen kehittämisohjelmaa lisäämme kertaluonteisesti yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmäärää sadallakahdellakymmenellä

olleista tiedoista poiketen säilymään ennallaan näillä toimilla ja alkavalla keskustelulla voimme mennä syvemmälle näihin teemoihin ja kiitän jo etukäteen varmasti monista rikkaista

puhe mutta oli kyllä aika irrallaan siitä yhteiskunnallisesta keskustelusta jota nyt koulutuksesta ja tutkimuksesta käydään meillähän on useissa yliopistoissa nyt sellainen tilanne että käydään yt tämän hallituksen aikana meillä suomessa ovat menossa suomalaisen yliopistojärjestelmän suurimmat yt neuvottelut helsingin yliopistossa jotka koskevat tuhattakahtasataa työntekijää tutkijaa professoria

tässä ministeri linjasi että hallituksen yhtenä kärkihankkeena on nuorisotakuun laajentaminen yhteisötakuun suuntaan tämän nuorisotakuun kokonaisrahoitushan vähenee yli puolella ensi vuonna ja ja vaikka pitää paikkansa että okmn hallinnonalalla on edelleen tätä rahaa kehyksissä ensi vuoden osalta niin kyllä näitä määrärahan vähennyksiä kohdistuu ennen kaikkea nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan okmn hallinnonalalla ensi vuonna niin että tämän kärkirahan lisäyksenkin jälkeen nuorisotyöstä puuttuu viisi pilkku viisi viiva kuusi miljoonaa tämä on tutkitusti ollut erittäin tehokas nuorisotyön muoto ja myöskin ollut sellaista mitä kunnissa halutaan laajentaa hallitus on myöskin omien linjaustensa haluavansa panostaa nimenomaan tähän etsivän nuorisotyön puoleen haluan nyt kysyä ministeriltä miten te aiotte varmistaa että me nuorisotyön puolelta pääsemme edes sille samalle tasolle määrärahojen osalta kuin missä olimme tämän vuoden osalta

budjetin lähetekeskustelu mielestäni tuo anderssonin puheenvuoro oli hyvä lähete tuolle jatkossa edessä olevalle valiokuntakäsittelylle tämä on nyt eduskunnan käsissä ja minusta meidän pitäisi yhdessä pystyä etsimään ratkaisut siihen että esimerkiksi tuo erittäin hyväksi koettu etsivän nuorisotyön toiminta voisi jatkua vähintään nykyisessä laajuudessaan mielellään laajempanakin se on lähete yritetään hoitaa tämä asia yhdessä no sitten tästä yleisestä kahden prosentin leikkauksesta edellisvuotiseen summaan hyvin tarkkana pitää olla etteivät sakset lipsahda siihen ytimeen ja kaikista olennaisimpaan ja että mahdollisimman paljon noita säästöjä voitaisiin tehdä normien purun kautta erityisrahoituksen poiston kautta ja uudistusten kautta paljon hyvääkin tapahtuu ei ihan pieniä asioita ympärivuotinen opiskelu kulttuurin prosenttiperiaatteen laajentaminen tunti liikuntaa koulun ja työelämän vuorovaikutuksen parantaminen koulutusviennin esteitten purkaminen digiloikka opettajien täydennyskoulutus isoja kauan odotettuja positiivisia asioita

totta on että koulutuksesta leikataan paljon mutta on tässä talousarviossa positiivisiakin asioita muun muassa lukioista ei leikata kahdeksantoista prosenttia lukiolaisista tietää mitä he haluaisivat tulevaisuudessa opiskella loput eivät vielä tiedä joten opinto ohjaus tulee olemaan hyvin tärkeässä roolissa sähköiset ylioppilaskirjoitukset vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä jokaisessa aineessa kuinka haasteellista se on ministeri että tämä homma toimii ja että se on alueellisesti myös tasa arvoista myös ammattikoulun työpaikalla oppimiseen panostetaan ammattikoulujen ja yritysten yhteistyötä pitää tiivistää se merkitsee sitä että hyvin paljon monia kymmeniä tuhansia yrityksiä tarvitaan tähän kuinka sitä tullaan edistämään

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille esittelypuheenvuorosta ihan erikseen haluan kiittää edustaja puumalaa erinomaisesta puheenvuoron alusta liittyen nimenomaan tähän etsivään nuorisotyöhön se olisi todella hienoa jos me eduskunnassa löytäisimme sitä yhteistä tahtotilaa siellä ilmeisesti tästä kahdeksan miljoonan vajeesta ikään kuin osa nyt saataisiin jollakin kokoonpanolla kasaan mutta siellä on vielä siltikin esimerkiksi aikaisempaan budjettiin verrattuna useamman miljoonan vaje ja se on niin olennaisen tärkeätä työtä koko tässä nuorisotakuuajattelussa ja kaikkien saamisessa mukaan että sen tahtotilan löytyminen on tosi tärkeätä sitten olisin kysynyt oppimisympäristöistä ja digitalisaatiosta olisi kiva jos ministeri voisi vähän tarkemmin kuvailla mitä se tulee ihan käytännössä tarkoittamaan koska nyt kannetaan sitä suurta ristiriitaa ikään kuin leikkauksista ja uudistamisesta ja siitä miten se yhtälö voi toteutua jos sitä voisi avata kuka on ikään kuin se autoritäärinen ääni minkä kautta tätä näkemystä lähdetään laajentamaan itse kokisin että tosi tärkeätä on siinä aktivoida lapset ja nuoret minulla oli tänään kolme kaksitoista vuotiasta nuorta täällä vieraana ja heillä oli aivan todella loistavia huomioita siitä omasta ja tämä on tärkeätä pääomaa siinä kehityksessä

edustaja gustafssonille muutama palautesana selvää on että rahaa on vähemmän mutta miten sitä rahaa käytetään viisaammin otetaan korkeakoulukenttä me tiedämme että meidän tutkimus on sirpaleista miten me voimme tehdä valintoja eri yliopistoissa ja ja keskittyä niihin omiin valintoihin meidän koulutusvastuut ovat hajanaiset ja siinäkin kohdin voimme miettiä minkälaista synergiaa me saamme esimerkiksi yhdistämällä kansantalouden opintoja keskenään meillä on pieniä asiantuntijayksiköitä joiden voi sanoa olevan hyvin haavoittuvaisia samoin meillä on tilanne että sektoreiden on sitten kyse tutkimuslaitoksista tai sitten yliopistoista on vielä paljon petrattavaa toinen kysymys on myöskin miten yliopistojen sisällä raha käytetään kuinka paljon eurosta kuluu opetukseen ja tutkimukseen ja tämä on yksi paikka josta voidaan toimintaprosesseja uudistamalla löytää hyviä kohteita

minä olen kyllä henkilökohtaisesti huolissani siitä että nämä vaikutusarvioinnit jotka ovat jääneet puoleentiehen osoittavat että kaikkia ratkaisuja ei ole mietitty aivan loppuun asti toivoisin että ministeri voisi vielä harkita kun perusopetuksen puolella koko tämä parlamentaarinen sali teki tiekartan tutkijoiden avulla siitä miten peruskoulua uudistetaan ja siellä oli tärkeitä linjauksia jotka piti toteuttaa mutta näihin liittyviä rahoja on nyt merkittävästi leikattu tai kokonaan poistettu yksi hyvä esimerkki on tämä digitaalisuus eli käytännössä ennen oli rahaa digitaalisuuden edistämiseen jopa enemmän näissä laaturahoissa kuin nyt tässä kärkiohjelmassa joka on valittu

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisella joudutaan muuttamaan osapäivälasten ja kokopäivälasten ryhmäkokoa mikä johtaa siihen että tulee kolmenkymmenen miljoonan kulut niiden

siitä että olen saanut nimeni ja identiteettini takaisin kiitos siitä arvoisa puhemies olen huolissani monestakin asiasta mutta olen erityisen huolissani varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta me tiedämme että varhaiskasvatukseen kohdistuu moni muutos leikkauksia ja ja puhutaan suuremmista ryhmistä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta kerhotoiminnasta ja ja mahdollisesti sitten vielä muutetaan näitä pätevyysvaatimuksia kunnissa ja ja koko tämä paletti tämä kokonaisuus on minun mielestäni uhka

arvoisa puhemies hallitus panostaa digitalisointiin tavoitteissaan mutta ei budjetissa toimintasuunnitelmissa mainitaan että digimateriaaleihin ja oppimiseen tarvitaan kuusi osaamisloikkaan yhdeksän pilkku viisi miljoonaa euroa missä nämä ovat budjetissa ne eivät näy siellä ollenkaan hallitus tahtoo myös lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta millä rahalla budjetissa hallitus leikkaa oppisopimuskoulutuksen varoja kolme pilkku neljä miljoonaa euroa tavoitteena on myös vahvistaa nuorisotyötä mutta budjetissa määrärahoja vähennetään viisi pilkku viisi miljoonaa euroa nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä tällaisia ristiriitaisuuksia koko tämä talousarvioesitys on täynnä huomenna kun käsittelemme vielä tätä hallituksen ilmoitusta tämä ristiriitojen määrä vain kasvaa kysyn nyt ministeriltä missä nämä rahat ovat kaikkiin näihin upeisiin mahdollisiin asioihin mitä te esitätte että tulee

puhemies tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat vain kaksi kättä kampanjassaan olleet huolestuneita ja osoittaneet mieltä subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttamista vastaan tässä viedään lapsilta oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen lapsia pallotellaan ja tämä johtaa syrjäyttämisen lisääntymiseen samaan aikaan vielä ryhmäkokoja kasvatetaan mikä entisestään vaikeuttaa työtä päivähoidossa ja samaan aikaan tässä pakkolakipaketissa sairauspalkkoja ollaan leikkaamassa mikä erityisesti koskettaa lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia jotka saavat tauteja työstään

koulutukseen on käytössä rahaa ensi vuonna vähemmän kuin tänä vuonna sen takia meidän on jatkossa tehtävä asioita paremmin toimintatapoja ja rakenteita on uudistettava yksi esimerkki on tästä se että huonosti toiminut nuorisotakuu uudistetaan yhteisötakuuksi kelan tutkimusyksikkö valtiontalouden tarkastusvirasto totesivat että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret eivät olleet hyötyneet niistä toimista mitä viime kaudella tehtiin

varhaiskasvatuslaissa sitä että aikuisella olisi riittävästi aikaa lapselle meidän on täällä pohdittava ja pureksittava ja sitä ettei parhaaseen huippuyliopistoon helsingin yliopistoon tule kohtuuttomia leikkauksia eli apteekkimaksun

arvoisa puhemies olen samaa mieltä täällä salissa edustajien toivola ja puumala kanssa siitä että meidän todellakin pitää yhdessä etsiä ratkaisuja siihen että saamme tämän etsivän nuorisotyön varsinkin turvattua ja että se saa jatkoa minusta on on erinomaista että on opettajien kehittämisohjelma käynnistymässä koska opettaja on kuitenkin se ydin kaikessa oppimisessa se on sitten myös tae sille toteutuuko digitalisaatioloikka ja ja liikkuva koulu hankekin muun muassa olisinkin kysynyt ministeri grahn laasoselta millä tavalla oppimistavat otetaan huomioon tässä koska sitten meitä on niin moneen lähtöön oppijoitakin siellä lapsissa ja nuorissa toivoisin tähän myös huomiota

ja sosiaalisten taitojen edistämiseen ovat yhteiskunnan kannattavimpia sijoituksia teini iässä on paljon vaikeampaa ja kalliimpaakin korjata varhaislapsuudessa syntyneitä ongelmia eurolla varhaiskasvatukseen saa jopa seitsemän euroa hyötyä oecdn tutkimuksen mukaan hallituksen säästöt varhaiskasvatuksesta ovat massiiviset ja se tapa millä ne tehdään on hyvin vahingollinen lapsille normaaliryhmässä ryhmäkoko kasvaa kolmen aikuisen osalta kahdestakymmenestäyhdestä kahteenkymmeneenneljään no nämä lapset ovat vielä onnekkaita mutta ne lapset joiden päivähoito oikeutta rajoitetaan osapäiväiseksi voivat nyt joutua ryhmään jossa lapsia onkin jopa kolmetoista yhtä aikuista kohden eli jopa kolmekymmentäyhdeksän lasta ryhmässä

puhemies eivät varmaankaan ole mieluisia nämä koulutussektorille tapahtuvat leikkaustoimenpiteet ja niitä on turha mitenkään kaunistella siitäkään huolimatta että budjetissa on kuitenkin joitakin hyviä asioita niin kuin tässä on tuotu esille mutta haluaisin kysyä ministeriltä vaikka sitä ei hallitusohjelmaan kirjattukaan niin siitä on kuitenkin ollut keskustelua ja koulutuksen kentällä ihmiset ovat innostuneet myös opetusalan järjestöjen ihmiset ovat innostuneet siitä että lukiovaiheessa olisi eräänlainen tet tutustumisjakso ammattikorkeakouluihin ja tai yliopistoihin viikon kahden jakso yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa jotta ei tulisi vääriä valintoja ja sen vuoksi sitten hukkavuosia ja kohtuuttomia seurauksia vääristä opiskeluvalinnoista vaan että päästäisiin mahdollisimman nopeasti opiskelemaan sitä aluetta minkä kokee

arvoisa puhemies äsken oli ilo kuulla oikeusministeri lindströmiä jolla oli varsin realistinen käsitys oman hallinnonalansa haasteista mutta ministeri tästä teidän puheenvuorostanne kyllä tuli vähän eri käsitys alasta kuin se mitä tuolta kentältä yliopistoilta lastenhoitajilta lastentarhanopettajilta peruskoulunopettajilta ja toiselta asteelta saa kuulla että toivoisin nyt asteen verran nöyryyttä siihen että ei se ole mitään kliffaa uudistamista jos koulutusmäärärahoja leikataan tämän hallituskauden aikana lähes kymmenen prosenttia te puhuitte ensi vuodesta kaksi prosenttia te valmistelette lähes kymmenen prosentin leikkauksia se tuntuu ja toivoisin että kokoomus ei todellakaan hehkuta sitä että mitä vähemmän rahoja sitä hienompaa suomalaisten koulutukselle niin kuin edustaja sarkomaa teki

hallitus valmis parantamaan korkeakoulutuksenkin rahoitustilannetta jos löydetään korvaavia

hieman minua hämmentää tämä opposition meuhkaaminen tässä että nyt näillä toimenpiteillä koko varhaiskasvatus romutetaan

edelleenkin tuhansia kymmeniätuhansia lapsia hoidetaan kotona ja perhepäivähoidossa miltä heistä tuntuu kuunnella tätä keskustelua että ikään kuin koko koko ammattitaito ja kasvatus otettaisiin pois näiltä ihmisiltä joilla on kuitenkin taito tätä tehdä oma lapseni vanhempi poikani on perhepäivähoidossa ollut ja ihan oikea immeinen siitä on tullut ja samoin oma äitini on on minut kasvattanut eikä tämän huonommin kuitenkaan siinä onnistunut kohta puhutaan stmn pääluokassa perheisiin annettavan kymmenen miljoonan kotiavun kehittämisestä ja minun mielestäni nämä toimet ovat niitä mitä meidän pitää kehittää annetaan kasvatusvastuuta edelleen olla myös kotona

siinä säästöt astuvat voimaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lainsäädäntö tulee vuosi sen jälkeen miten voidaan puhua kehittämisestä silloin

puhemies selvää on ettemme me voi päästä eroon siitä että pienemmällä rahalla me joudumme tekemään ja voin sanoa että leikkauksiahan ne tosiasiassa ovat mutta kysymys on siitä millä tavalla ne toteutetaan otetaan esimerkkinä vaikka perusopetus perusopetuksen puolella samaan aikaan viedään eteenpäin uusia opetussuunnitelmia tuodaan digitaalista oppimisympäristöä siihen on omat panostuksensa otetaan opetussuunnitelmien puolelta esimerkiksi ilmiöpohjainen oppiminen mutta näitä ei tuoda itsenään yksinään vaan samaan aikaan tiedetään että ne meidän äärettömän arvokkaat opettajat jotka toteuttavat joka arkipäivä opetusta tarvitsevat uusia taitoja siihen panostetaan ensi vuonnakin yhdeksän pilkku viisi miljoonaa euroa opettajien täydennyskoulutukseen ja samaan aikaan aloitetaan myöskin koko opetuspuolen henkilöstön peruskoulutuksen pohdinta yhdessä opettajien kanssa kysymys on siitä miten nämä toteutetaan

investoinnit pikkulasten oppimiseen ja sosiaalisten taitojen edistämiseen ovat yhteiskunnan kannattavimpia sijoituksia ja sitten sixten korkman kehuu miten hän oli vaasassa lastentarhassa ja kuinka upean kohtelun hän siellä sai tästä me oppositiossa olemme huolissamme varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisesta

pääministeri lipponen osasi tehdä panostamme osaamiseen tuotekehittelyyn tämä hallitus ei tee sitä

herra puhemies se lienee kuitenkin hyvä valinta että nyt ei olla perusrahoitusta kuntien valtionosuuksia heikentämässä

osoitetaan aina samalla myös säästökohde kun ollaan sitä mieltä että säästää pitää tätä taustaa vasten oikeastaan kysymys tuosta varhaiskasvatuksesta miten te ministeri tällä hetkellä arvioitte kun on vähän erilaisiakin numeroita ilmassa esityksethän eivät vielä ole eduskunnassa minkä suuruisiksi

sehän on normi ja sen väljentäminen tarkoittaa että se on mahdollisuus kunnille ja säästöt määräytyvät siinä sen myötä kuinka moni kunta ottaa käyttöön tuon mitä se se siellä arjessa tarkoittaa kuinka pitkälle olette tuota lakia joka ilmeisesti kohta eduskunnalle annetaan ehtineet

kyllä uusia valtakunnallisia opetussuunnitelmia kunnissa tällä hetkellä sorvataan digiloikkaa tehdään ja ilmiöpohjaista oppimistakin pitäisi edistää huhhuh kyllä opetusalan ammattilaisten keskuudesta kuuluu palautetta että siinä on työsarkaa ja nämä kaikki uudistukset ovat toki tarpeellisia mutta kun tämän päälle lisätään rasite siitä että siitä opetuksen ja oppimisen perusleivän leipomisesta leikataan se menee kohtuuttomaksi tarvitaan työrauhaa sinne koulutuskentälle kysyn lisäksi kun valtion suoran tutkimusrahoituksen osuus meillä on laskenut koko ajan hollannissa se on seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia sveitsissä kuusikymmentäkahdeksan tanskassa viisikymmentäseitsemän ja suomessa vain neljäkymmentäneljä

arvoisa puhemies kun kuuntelee hallituspuolueiden edustajien ja ministeri grahn laasosen puheenvuoroja tulee sellainen käsitys menee itse asiassa tulevaisuudessa koulutuksessa huomattavasti paremmin kuin nyt puhutaan niistä uusista kehittämishankkeista mutta kun katsotaan raakoja lukuja seuraavien neljän vuoden aikana kärkihankkeille kolmesataa miljoonaa lisää se on suuri suuri lisäys mutta samaan aikaan hallituskauden aikana leikataan kolmetuhatta miljoonaa euroa koulutuksesta kun kolmesataa miljoonaa annetaan lisää ja kymmenkertainen määrä kolmetuhatta kolmetuhatta miljoonaa leikataan niin eihän se millään voi olla kehittämistä ja parantamista arvoisa ministeri helsingin kaupunki on suurin varhaiskasvatuksen toteuttaja suomessa ja helsingin kaupunki suhtautuu erittäin kriittisesti subjektiivisen päivähoito oikeuden tällaiset asiantuntijalausunnot saa teitä miettimään uudestaan

puhemies jos tässä jotain hyvää on niin ainakin se että eu ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville tulee lukukausimaksut jotka sitten jäävät koulujen kehitettäväksi ja samoin se tunti liikuntaa se on jo terveyden kannalta hyvä että lapset joutuisivat edes tunnin liikkumaan mutta sitten tämänhetkinen asia josta olen kyllä kysynytkin jo näitä vastaanottokeskuksia syntyy nyt ympäri maata niin kuin sieniä sateella ja sitten myös lapsia saattaa tulla kuntiin opetuksen piiriin kysyisinkin oletteko jo ministeri myös laskentapäivän eli silloisen kahdeskymmenes yhdeksättä jälkeisen päivän jälkeen nämä nyt tulevat lapset tulevat valtionosuuden piiriin tuntuu kohtuuttomalta jollei näin kävisi että toiset olisivat ja toiset

arvoisa puhemies totta on niin kuin täällä on useasta suusta jo mainittu että nämä ratkaisut ovat monelta osin hyvin vaikeita mutta samalla totta että täällä on paljon myös positiivisia kirjauksia niin kuin edustaja puumala hyvin ansiokkaasti ensimmäisessä puheenvuorossa keräsi yhteen itseäni miellyttää erityisesti miten on panostettu nyt sellaisiin toimiin jotka ennalta ehkäisevät tulevaisuudessa tällaisia korjaavia palveluita lapsiin nuoriin panostetaan liikuntaan kulttuuriin taiteeseen ja niin edelleen tämä liikkuva koulu on hyvä esimerkki panostuksesta mikä varmasti maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin olisin kysynyt oikeastaan vielä kuitenkin tästä nuorisotakuusta ilmeisesti on tarkoitus painottaa erityisesti nuoria joilla on on paljon tarvetta tuelle mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa ja millä tavalla se näkyy tässä nuorisotyön kokonaisuudessa

täällä taas kerran hallituspuolueet vaativat oppositiolta vaihtoehtoja tässä tulee kolme ensimmäinen toisen asteen koulutus kaikille toinen opintoaikojen läpäisemisen parantaminen ja kolmas myöskin lukiot tarvitsevat rakenteellista kehittämistä ja pienemmät lukiot tarvitsevat vahvemman taloudellisen selkänojan että digitalisaatio ja oppijan yksilölliset oppimispolut voidaan tarjota kaikille suomen lukioissa

ministeri grahn laasonen riittäisikö kolme minuuttia tässä vaiheessa

arvoisa puhemies suomen on pakko säästää ei auta itkut markkinoilla minun kaikki energiani tällä hetkellä menee siihen miten käytämme viisaasti ensi vuoden budjetissa opetus ja kulttuuriministe riöllä käytössä olevat kuusi pilkku kahdeksan miljardia euroa kaikki tässä salissa tietävät miten kipeitä koulutukseen kohdistuvat leikkaukset aina ovat ja kaikki tässä salissa olevat puolueet ovat osallistuneet koulutusleikkausten tekemiseen edellisillä kausilla ja nyt olen ihan vilpitön sanoessani että uskon että näistä inhottavista leikkauksista huolimatta voimme toimintatapoja uudistamalla turvata koulutuksen ja tutkimuksen laadun myöskin tulevaisuudessa uskon että meillä on kaikki edellytykset kehittää suomalaista koulutusta tutkimusta suomalaista sivistystä ja osaamista tuleville vuosikymmenille

siihen että meidän koulutusjärjestelmämme suurin uhka ei ole nämä leikkaukset vaan se on siinä uudistumisen hitaudessa ja tähän pyrimme puuttumaan kärkihankkeilla joita hallituksella on osaamisen ja koulutuksen sektorille kuusi kappaletta nämä ovat hyvin innostavia hankkeita peruskoulun uudistaminen meillä on käytössä siihen myöskin määrärahoja satakaksikymmentäyksi miljoonaa tulevien kolmen vuoden aikana muutoksen tekemiseen peruskoulussa uuden pedagogiikan uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen oppimisen kautta siellä on sisällä tässä salissa jo mainittu

olemme lukeneet tarkalla silmällä ne arviot mitä edellisen hallituskauden nuorisotakuusta on tehty ja siinä on todettu yksiselitteisesti useammassa arviossa että se ei toiminut sellaisena kuin edellinen hallitus sitä toteutti erityisen ongelmallista oli se että se apu ei tavoittanut niitä nuoria jotka ovat kaikkein vaikeimmassa ja hankalimmassa asemassa joilla ei ole valmiuksia esimerkiksi koulunpenkille vaan jotka tarvitsevat paljon moniammatillisempaa tukea voidakseen elämässä päästä eteenpäin tähän pyrimme nyt kiinnittämään huomiota kun teemme

lapsella on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin laadukasta pedagogisesti sisällöllistä mietittyä varhaiskasvatusta johon ensimmäistä kertaa opetushallitus määrittelee varhaiskasvatuksen perusteet ensi vuonna sadallakahdellakymmenellä koulutuspaikalla pystymme lisäämään yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien aloituspaikkoja se on hyvä uudistus ja pitkällä tähtäimellä tulee kehittämään varhaiskasvatuksen laatua koko ajan tapahtuu hienoja hyviä asioita jotka ovat arvokkaita meidän koulutusjärjestelmällemme siitä huolimatta että vaikeassa taloustilanteessa joudumme myöskin tarkastelemaan sitä mitä asioita tehdään ja millä tavalla ja tekemään myöskin näitä leikkauksia joista tässä salissa on puhuttu sinällään pidän kyllä erittäin hyvänä asiana sitä että tästä salista löytyy

täytyy ihmetellä niin kuin olemme ihmetelleet jo sivistysjaostossakin sitä todella tämä nykyinen tilanne ministeriön ja ministerin tiedossa on kova juttu antaa ymmärtää että koulutuksesta tehtävät leikkaukset eivät ole suomalaisen koulutuspolitiikan tämänhetkinen isoin haaste kyllä minä luulen että tämä suhde alkaa olemaan sellainen että me sanomme tällaisessa tutkimuksen ja osaamisen valtiossa että meillä on varaa leikata tällä hallituskaudella kumulatiivisesti

meidän täytyisi tietenkin kysyä miksi hallitus ei osaltaan peru joitakin näitä säästöjä joissa tehtiin vääriä asioita viime kaudella ja tähän päälle vielä näin paljon lisää minusta tämä on todella iso arvovalinta miten meillä voi olla näin kun me tiedämme että oecd maiden innovatiivisuus ja kilpailukyky on tutkittu ja tosiasia on se että vain koulutuksella ja siihen satsaamalla tutkimukseen ja osaamiseen satsaamalla on saatu tuloksia aikaan nyt minä kysyn vielä ministeri teiltä

luvulla onnistuttiin

puhemies koulutuksesta leikataan ja varmasti jo liikaakin mutta itse uskon että meidän ammattitaitoiset opettajat ja lastentarhanopettajat tästäkin selviävät ja pidän myönteisenä sitä että

erittäin iso kiitos pitää antaa tästä tunti liikuntaa hankkeesta sitä on moni ministeri aiemmin yrittänyt nyt ministeri grahn laasosen johdolla se toteutetaan nuorisotakuuta ollaan myös kehittämässä myös entinen ministeri ihalainen on myöntänyt että nuorisotyöttömyys ei ole helpottanut nykyisen nuorisotakuun aikana ja on hyvä että silloin sitä uudistetaan ja otetaan selkeät vastuuhenkilöt sinne

puhemies oli itse asiassa aika järkyttävää kuunnella miten opetusministeri itse ikään kuin vähätteli niitä leikkauksia jotka kohdistuvat varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon varhaiskasvatuksella on ollut suomalaisessa koulutusjärjestelmässä erittäin tärkeä eriarvoisuutta tasaava vaikutus ja merkitys näiden teidän esitystenne seurauksena me olemme sellaisessa tilanteessa että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden pitäisi itse jaksaa ja osata hakea lapselleen oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja on olemassa se vaara että osa näistä perheistä ei sitä tee olin aika järkyttynyt siitäkin että keskellä sitä julkista keskustelua me nyt olemme olleet te ette sanallakaan maininnut maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria juuri nämä perheet näiden näiden perheiden lapset tarvitsivat erityisesti varhaiskasvatusta jonka on todettu vaikuttavan positiivisesti siihen miten lapsi pärjää perusopetuksessa miten vastaatte siihen aiotteko te tehdä kunnollisia

tämä keskustelu kohdistuu tietenkin ensi vuoden budjetin määrärahoihin lähinnä ja tietenkin me sivistysvaliokunnassa katsomme nyt niiden vaikuttavuutta ja niin edelleen sen on pitkäaikaisempi jopa kymmenen vuotta kestää jos on tärkeä minustakin on hyvä kuten tässä edustaja heinonen sanoi että on panostettu liikuntaan tunti päivässä liikuntaa kun tiedämme että joukkueurheilu lisääntyy paljon yksilöurheilun sijasta kuten tiedätte ministeri itsekin on erinomainen lentopalloilija lähes yhtä hyvä kuin edustaja gustafsson jalkapalloilijana niin niin tiedustelen onko tarkoitus nyt huomioida tämä kehitys mikä ruotsissakin on että joukkueurheilun kasvun merkitys

puhemies kyllähän puoli vuotta sitten ennen vaaleja maan taloudellinen tilanne oli silloinkin heikko velkaantuminen jatkui säästöpaineita oli on totta että opetuksesta osaamisesta on leikattu aikaisemmillakin vaalikausilla mutta ihan yhtä totta on se että kaikki puolueet ennen vaaleja totesivat että nyt ollaan todella piripinnassa osaamisesta opetuksesta ei enää leikata ei ole suomen tulevaisuuden kannalta mahdollista leikata kysymys on kuluttajansuojasta kysymys on opetuksen ammattilaisista millä tavalla he kokevat kun juuri näin luvattiin ennen vaaleja että ei missään nimessä leikata kysymys on äänestäjien kuluttajansuojasta kun heille vannottiin että opetus ja osaaminen on se alue josta ei tulla leikkaamaan

puhemies täällä jo siteerattiin taloustieteilijä sixten korkmania ja jos meitä ei kuunnella tässä päässä niin kannattaa kuunnella taloustieteilijää joka kertoo meille mikä merkitys varhaiskasvatuksella on lapsen tulevaisuudelle ja ja myöskin aikuisuudelle meidän lapsemme ja nuoremme elävät yhä enemmän muuttuvassa ja erittäin monimutkaisessa maailmassa lapset ja nuoret tarvitsevat yhä enemmän myös aikuisia ympärilleen onko mielestänne ministeri oikein tässä ajassa ja tässä hetkessä nimenomaan täytyy kuunnella myös meidän henkilökuntaa ja niitä opettajia joita kovasti täällä arvostatte heillä on vain kaksi kättä ei heillä ole sen enempää yksi lapsi lisää ryhmään ei tarkoita sitä että käsipareja tulee neljä eli tämä tilanne on on valtavan hankala ja minä ymmärrän että että se teistäkin tuntuu pahalta eikä kukaan täällä oppositiossa ole vastustamassa uudistuksia eikä uudenlaisia reformeja mutta kun te puhutte näistä kärkihankkeista niin niin olisi mielenkiintoista kuulla millä tavalla olette esimerkiksi asiantuntijoita kuulleet siinä ovatko nämä juuri ne kärkihankkeet joita tällä hetkellä

olen erityisen huolissani siitä että nyt leikataan tutkimuksesta ja raaalla kädellä muun muassa helsingin yliopistolta lähtee sata miljoonaa ja se on hirvittävä määrä apteekkikompensaatio on maksu joka pitäisi ehdottomasti jättää tässä rauhaan koska helsingin yliopisto tekee sen rahan turvin tutkimustyötä sen lisäksi se antaa siitä myös muille yliopistoille niin sanottuina reseptimaksuina rahaa

ja ja nyt jos siellä jos siellä toteutetaan nämä leikkaukset se tarkoittaa sitä että yt neuvottelut koskevat tuhattakahtasataa ihmistä siihen tarvitaan sen jälkeen apua että nämä ihmiset pystytään työllistämään tämä on sellainen asia mihin ei kerta kaikkiaan voi näin vain mennä haluaisin kysyä ministeriltä oletteko tietoinen siitä että tätä apteekkikompensaatiota oltiin poistamassa vuonna kaksituhattayhdeksän ja silloin eu tuomioistuin tuomitsi tämän teon ja perustuslakivaliokunta totesi että se on perustuslain vastainen

puhemies kiitän edustaja tolppasta tästä tärkeästä puheenvuorosta arvoisa ministeri olen kuunnellut täällä kaikkia ministereitä ja en ole kuullut että oltaisiin sillä tavalla moitittu edeltäviä ministereitä kuin te teitte minä en olisi tarttunut tähän asiaan jollen tietäisi sitä minkä nyt sanon edellisen hallituksen aikana ministerit gustafsson kiuru ihalainen ja risikko hoitivat nuorisotakuuta teidän puolueenne ministeri risikolla oli vastuullaan kuntoutus eli ne jotka olivat kaikkein vaikeimmassa asemassa mielestäni ministeri risikko teki hyvää työtä tilanteessa jossa joutuu työskentelemään tuhansien vaikeasti työllistettävien ja yhteiskuntaan sijoitettavien kanssa halusin sanoa tämän pöytäkirjoihin koska meidän pitää edustaa täällä hyvää puhe ja

suomalainen koulutuskenttä ymmärtää kyllä keventämisen ja uudistamisen keventäminen on varmaan meille kaikille mutta hallituksen leikkaukset tarkoittavat totaalista rasvaimua suomalaiselle koulutusjärjestelmälle ja tuo rasvaimu estää sen hyvän uudistamisen hyvä esimerkki on nimenomaan tämä nuorisotakuu ja siitä seuraava versio

mikä muuttuu rahat häviävät täysin pois kaksi suoraa kysymystä teille arvoisa ministeri miksi puhutte muunneltua totuutta julkisuudessa sanoitte muun muassa a studiossa että leikkauksille ei ole vaihtoehtoja vaikka vihreät täällä salissa ovat esittäneet teille sen vaihtoehdon monta kertaa oletteko valmiit ottamaan sen harkintaan

liikkuva koulu hanke on loistava asia ja sille on nyt varattu yhteensä kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa kolmelle vuodelle opettajankoulutukseen on yhdeksänkymmentä miljoonaa kolmelle vuodelle josta nyt ensi vuoden rahat pääsääntöisesti käytetään digitaalisen materiaalin käyttöönottoon ja digioppimisen kehittämiseen itse näkisin kuitenkin että tulevina vuosina olisi erittäin tärkeää että osa tästä rahasta rahasta käytettäisiin myös liikunnallisen pedagogiikan edistämiseen jotta liikkuva koulu hankkeesta tulee osa pysyvää toimintatapaa peruskouluissa sitten kysymys liittyen tähän tasa arvorahaan jota on nyt varattu kymmenen pilkku viisi miljoonaa euroa onko tästä suunnitelmia jo tarkemmin mihin ja millaisilla perusteilla tätä rahaa voidaan myöntää ministeri puhuitte alueellisesta tasa arvosta mutta nyt esimerkiksi

tulee joillekin paikkakunnille suhteessa paljon voidaanko esimerkiksi ajatella että tätä rahaa voitaisiin tämän koulutuksen edesauttamiseen

nyt kuten ministeri tuossa aikaisemmin totesi uudet opetussuunnitelmat perusopetuksen osalta astuvat voimaan pedagogiikkaa kehitetään opettajien osaamista kehitetään ennennäkemättömillä panostuksilla myöskin tämän digitalisaation kautta samaan aikaan tehdään panostuksia kulttuurin ja liikunnan tasa arvoiseen saavutettavuuteen arvoisa puhemies kun koulun arjessa ei näistä leikkauksista riidellä niin olisin katsonut tulevaisuuteen ja kysynyt ministeriltä sitä kuinka koulupäivän rakenne tulee muuttumaan ja kuinka koulupäivän rakennetta uudistetaan

kun hallituksen keskeisenä kärkihankkeena on tämä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen niin kuinka on mahdollista sitten laajentaa tämän taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta myöskin siinä koulupäivän aikana ja kuinka tämä tulee sitä koulupäivän rakennetta muuttamaan

nyt kun näitä itsehallintoalueita perustetaan ja ja sote asiat ollaan siirtämässä sinne niin kysyisin ministeriltä oletteko ministeriössä käynyt keskustelua toisen asteen koulutuksen siirtämisestä näille itsehallintoalueille

mitä suunnitelmia näitten yhdistämisten puolesta on ja onko lapin yliopiston asema teidän toimestanne vaakalaudalla on selvää että yliopistojen yhteistyötä täytyy lisätä ja profiloitumista jatkaa mutta esimerkiksi arktisten asioiden keskiöön nosto ei kyllä vaadi sitä että nämä yliopistot yhdistetään

arvoisa puhemies vaikka hallitusohjelma koulutuksen osalta on niukkaslinjaa siellä on muutamia ansiokkaita kirjauksia esimerkiksi juuri tämä opettajille mahdollisuus keskittyä varsinaiseen ydinalueeseensa opetustyöhön tämä ei ole niinkään taloudellisia resursseja vaativa asia vaan uusien toimintatapojen kehittäminen tätä koulutuksen kentällä nimenomaan toivotaan ettei ruotsin tie ole meidän tiemme ruotsissa opettajien työajasta menee jopa neljäkymmentäkahdeksan prosenttia muuhun kuin opettamiseen tällainen kaikenlainen suunnittelu kehittäminen ja raportointi pitäisi saada kaikkein välttämättömimpään ja minimiin toinen läheisesti tätä liippaava asia on se että opo todellakin olisi opo eikä sellainen jolle kasataan kaikkien muiden opettajayhteisössä olevien työt miten arvoisa ministeri tätä opettajien mahdollisuutta keskittyä ydinalueeseen käytännössä

en todellakaan aliarvioi äitien tai isien tai isovanhempien roolia kasvatustyössä mutta nyt puhutaan varhaiskasvatuksesta ja ja hallituksen virallinen tavoite on saada yhä enemmän lapsia varhaiskasvatuksen piiriin tämä on hallituksen virallinen linja miksi siksi että ollaan todettu kaikki tutkimukset osoittavat että laadukas varhaiskasvatus on tehokkain tapa peruskoulun ohella tukea lapsiperheitä ja perheitä

nyt ministerillä viimeinen puheenvuoro ministeri grahn laasonen kolme minuuttia

arvoisa puhemies suuret kiitokset tästä tunnin mittaisesta debatista ja keskustelusta jota mielelläni teidän kanssanne jatkan tämän jälkeenkin myöhemmillä foorumeilla huomennahan keskustelemme täällä toki kärkihankkeista joista osaaminen ja koulutus on yksi tärkeimmistä ymmärrän hyvin sen että koulutukseen kohdistuviin leikkauksiin liittyy ja silloin juuri on se tarkka paikka että meidän pitää yhdessä löytää sellaiset toimintatavat joilla pystymme turvaamaan sen ytimen eli koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisen osana tätä huolta mikä meillä on ollut tässä salissakin yhteinen liittyen esimerkiksi yliopistojen tilanteeseen olemme pohtineet ministeriössä sitä millä tavalla voisimme tukea paremmin lahjakkaita nuoria tutkijoita ja pyrkiä myöskin luomaan heille kannusteita jäädä suomeen ja ja tutkia täällä ja toisaalta myös houkutella lahjakkaita nuoria tutkijoita kansainvälisesti suomeen tekemään tutkimusta ja sitä kautta tuottaa lisäarvoa myöskin meidän ympäröivään yhteiskuntaamme

voisiko osan siitä kohdistaa erityisesti sellaisiin toimiin joilla pystyttäisin tukemaan nuoria tutkijoita ja nuoria tutkijatiimejä täällä nousivat esiin maahanmuuttajalapset ja nuoret ja hyvä niin koska se tällä hetkellä on päivittäistä jokapäiväisessä työssäni että pohdimme sitä millä tavalla tähän muuttuneeseen tilanteeseen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymiseen suomen voimakkaaseen kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuteen voimme varautua entistä paremmin ja miten pystymme rakentamaan heille koulutuspolkuja jotka tukevat sitten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan täällä esille noussut laskentapäiväongelma on meillä tällä hetkellä ratkottavana ja tuomme tähän liittyen vielä tämän syksyn aikana lainsäädäntöä jossa mahdollistamme sen että kunnat saavat rahoitusta maahanmuuttajaopiskelijoista myöskin tämän kahdeskymmenes yhdeksättä jälkeen edustaja multala nosti esiin mahdollisuuksien tasa arvoon käytettävän kymmenen miljoonaa euroa mitä pidän itse todella tärkeänä ja tätä nimenomaan halusimme budjetissa vaalia kun hankerahoituksesta leikattiin että sille jää rahoitusta jotta voidaan vahvistaa heikoimmassa asemassa olevia heikommilla alueilla olevia kouluja monesti tällöin juuri puhutaan alueista joilla tarvetta ilmenee ja on esimerkiksi sellaisia kouluja missä maahanmuuttajien osuus on suurempi lapissa kävin puhumassa yliopiston avajaisissa selkeämmästä työnjaosta meidän korkeakoulukentällä vahvoista osaamiskeskittymistä ja selkeämmistä profiileista tämä työ on mielestäni tärkeätä jotta voimme käyttää meidän tutkimuksen ja tieteen resurssit viisaammin ja saada entistä parempaa ja laadukkaampaa tutkimusta aikaan ja siitä vaikuttavuutta ympäröivään yhteiskuntaamme kiitos vielä kerran tästä keskustelusta moniin asioihin en ehtinyt vastata mutta onneksi näitä tilaisuuksia tulee uusia huomenna seuraavaksi
siirrymme sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaan ministeri mäntylä

viisi minuuttia ensimmäinen puheenvuoro

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen taustalla on huoli julkisen talouden tasapainosta sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta tämä heijastuu myös hallitusohjelman strategisen tavoitteen hyvinvointi ja terveys mukaisiin kärkihankkeisiin joissa toteutetaan muun muassa palveluseteli ja perustulokokeilut sekä asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumisen arviointi hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä vuodelle kaksituhattakuusitoista on kolmetoista pilkku yksi miljardia euroa mikä on noin neljäsosa eli kaksikymmentäneljä prosenttia valtion talousarviosta määrärahaesitys on kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa vuoden kaksituhattaviisitoista varsinaista talousarviota suurempi menojen lisäys aiheutui sosiaaliturva ja toimeentuloturvaetuuksien tarvearvioiden tarkistuksista valtion ensi vuoden työttömyysturvamenojen suuruudeksi arvioidaan kaksi pilkku kahdeksan miljardia euroa missä kasvua on miljoonaa euroa työttömyysturvamenoihin vaikuttaa työttömyyden arvioitu lisääntyminen tästä johtuen työttömyysvakuutusmaksua korotetaan nykyarvion mukaan yhdellä prosentilla palkansaajien ja työnantajien maksukorotus on samansuuruinen eli nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä kassoihin kuulumattomien palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu ohjataan kansaneläkelaitokselle peruspäivärahan rahoitukseen maksun korotus alentaa valtionosuutta peruspäivärahan rahoitukseen neljälläkymmenelläkuudella miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakuusitoista vuorotteluvapaan ehtoja muutetaan siten että säästöä on vuositasolla viisikymmentä miljoonaa euroa julkiseen talouteen ja kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa valtiolle voimaantulovuonna kaksituhattakuusitoista valtiolle kertyvä säästö on arviolta neljä miljoonaa euroa ja julkiseen talouteen kymmenen miljoonaa euroa

miljoonalla eurolla lääkekorvauksiin kohdistetaan yhteensä noin neljänkymmenenkahdeksan pilkku viiden miljoonan euron säästö valtionosuuteen ja sen vaikutus julkiseen talouteen on satakahdeksan miljoonaa euroa säästöistä viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa liittyy keväällä kaksituhattaviisitoista tehtyyn päätökseen jonka mukaisesti alkuomavastuu otetaan käyttöön lääkkeiden peruskorvaus korotetaan kolmestakymmenestäviidestä prosentista neljäänkymmeneen prosenttiin sekä toteutetaan muita pienempiä lääkkeiden kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä

miljoonaa euroa lisäksi aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustasolle ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista lukien sairaus ja vanhempainpäivärahojen määräytymisen tulorajoja ja korvausastetta muutetaan seuraavasti sairauspäivärahan seitsemänkymmenen prosentin korvaustasoon oikeuttavan työtulon rajaa lasketaan nykyisestä vanhempainpäivärahan kolmenkymmenen ensimmäisen päivän ajalta maksettavaa korotettua päivärahaa alennetaan ja vanhempainlomakausilta karttuvaa lomaoikeutta rajataan nämä muutokset alentavat työtulovakuutuksen kustannuksia mutta eivät vaikuta valtion osuuteen arvoisa puhemies eläkkeisiin varataan ensi vuodelle neljä pilkku kolme miljardia euroa vuonna kaksituhattakuusitoista valtio maksaa kansaneläkkeitä kaksi pilkku miljardia euroa ja takuueläkkeitä satayhdeksänkymmentäkaksi miljoonaa työeläkkeet rahoitetaan pääosin työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksulla hallitusohjelman mukaisesti eläkkeensaajan asumistuki etuutena lakkautetaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista ja eläkkeensaajat saavat jatkossa yleistä asumistukea muutoksen vaikutuksia tuensaajien etuuden tasoon lievennetään vuositasolla kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla hallitus pyrkii kuitenkin vaikeana taloudellisena aikana huolehtimaan kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentulosta takuueläkkeen määrä tarkistetaan pysyvän lainsäädännön mukaan vuosittain kansaneläkeindeksillä

seuraa debatti

ja pyydän niitä jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

tänään yli kansalaisjärjestön edustajaa ja kansanedustajaa kokoontui pikkuparlamentissa johdollani keskustelemaan budjettiin sisältyvien sosiaali ja terveydenhuollon luokassa tulevien

ja säästöjen yhteisvaikutuksista ja erityisen suuri huoli oli siitä että nämä leik kaukset nyt yhteisvaikutuksiltaan osuvat kaikkein pahimmin pientä eläkettä saaviin ihmisiin jotka ovat työkyvyttömyys tai vanhuuseläkkeellä työttömiin ja lapsiperheisiin eläkkeensaajan asumistuki on paljon julkisuudessa ollut mutta sen lisäksi ikääntyneet ihmiset ja työkyvyttömät ihmiset sairastavat hyvin paljon ja ja nyt heidän sairausmenonsa tulevat näiden kattojen nostamisten vuoksi nousemaan ja yhteiskatto tulee olemaan huomattavasti korkeampi kuin kuin aiemmin eli matkakorvaukset lääkekustannukset palvelumaksut kaikki nämä tulevat nousemaan ja kumuloituvat kasaantuvat sitten samoille

arvoisa puhemies tämä käsillä oleva budjettiesitys on todellakin huolestuttava nimenomaan pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta ja ilmoitankin tässä yhteydessä että vihreä eduskuntaryhmä on tänään päättänyt että tulemme jättämään hallitukselle välikysymyksen koskien nimenomaan pienituloisten eläkkeensaajien asemaa hallituksen päätösten seurauksena suuri osa niistä eläkeläisistä jotka nyt sinnittelevät juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella tulee putoamaan köyhyysrajan alapuolelle erityisesti huolestuttavaa on se että hallitus romuttaa eläkkeensaajien asumistuen siirtämällä eläkkeensaajat yleiseen asumistukeen ja tällä tavalla heikentää erityisesti kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa ja tämä on raskauttavaa siitä syystä että hallitus tulee tekemään eläkkeensaajien asemaan monia yhtäaikaisia heikennyksiä joiden yhteisvaikutusta hallitus ei ole millään tavalla arvioinut eli välikysymys on tästä asiasta tulossa

puhemies suomen tulevaisuuden kannalta juuri nuorten kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien vammaisten eläkeläisten työttömien kannalta on erityisen tärkeää että talous tasapainotetaan niin niin ettemme joudu kreikan tielle mutta kun näitä leikkauksia ja säästöjä tehdään ne on tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja siihen hallitus on pyrkinyt mutta kun yhtä aikaa tehdään paljon veronkorotuksia maksujen nostoja ja ja leikkauksia niin on hyvin tärkeää että myöskin vaikutukset arvioidaan ja kysynkin kun tässä on molemmat ministerit onko mahdollista että hallitus todellakin katsoisi ensi vuoden talousarvion vaikutusarviot tekisi kokonaisvaikutusarvion ja lisäisi sen

arvoisa herra puhemies politiikka on arvovalintoja ja tässä se kuultiin että suomen talous laitetaan tasapainoon nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella me olemme kaikki saaneet paljon yhteydenottoja liittyen tähän eläkkeensaajien asumistukeen ja eräskin eläkkeensaaja

sekä lääkekustannuksia ja leikkaa matkakorvauksia on myös mielenkiintoista että hallitus on luvannut parantaa eläkeläisten mahdollisuuksia asua kotona mutta nyt se kuitenkin heikentää niitä ja ajaa uusia ihmisiä toimeentuloluukulle arvoisa ministeri mäntylä onko tämä se teidän huolenne kaikkein heikoimmassa asemassa olevista niin kuin tuossa alkupuheenvuorossanne sanoitte

kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikata silti nämä leikkaukset ovat erittäin kipeitä mutta ne on tehtävä osana tätä talouden tasapainotusta totean että pyrimme mahdollisimman tasapuoliseen ratkaisuun ja eduskunnan on tämä budjettiesitys nyt arvioitava ja toistan vielä että mielestäni olisi erittäin tärkeää että tulevaisuudessa valtion talousarvion yleisperusteluissa olisi erityisesti vaikeasti vammaisten eläkeläisten ja esimerkiksi lapsiperheiden osalta väestöpohjainen vaikutusten arviointi niin me voisimme yhteisin luvuin ja vaikutusarvioinnein käydä täällä keskustelua toivon että tällainen jopa täydennyksenä tuodaan jo ensi vuoden budjettia koskien

arvoisa puheenjohtaja tarkastusviraston raportista lainaan seuraavaa tutkimusten mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat tukitoimet tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit miksi juuri näistä investoinneista leikataan eniten miksi juuri näiltä pienituloisilta vähävaraisilta vaikeuksissa olevilta ihmisiltä leikataan kaikista eniten eikö se ole jotain sellaista josta voi takuuvarmasti sanoa että se on leikkaus joka tuottaa enemmän kustannuksia kuin säästöjä tämä paketti joka nyt meille on tässä annettu joka leikkaa lähes kaikesta tulee tuottamaan niin suuren laskun tulevaisuudessa että suorastaan pelottaa ajatella sitä minä toivoisin että näihin asioihin vielä tulisi joku tolkku koska niin järjen selviä asioita kuin mikään voi olla

tässä puheenvuorossa nostan veteraanikuntoutuksen esille talousarviossa esitetään että ensi vuonna veteraanien tukemiseen osoitetaan lähes kaksisataakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa ja rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahaan se tarkoittaisi viidenkymmenen euron korotusta tämän vuoden tasoon nähden tämä on todella hieno asia mutta kysynkin ministeriltä kuinka te näette tällä hetkellä mikä on kunnissa tilanne kun viime hallituskaudella tehtiin erittäin hyvä päätös siinä että kunnilla on tietoa oman alueen oman kunnan sisällä asuvista veteraaneista jotta tämä kuntoutusmahdollisuus osataan ohjata

ja tarjota tarjota sitten joko kotona tapahtuvaa kuntoutusta elikkä avokuntoutusta tai laitoskuntoutusta minkä verran tällä hetkellä palautuu noita rahoja takaisin valtiokonttoriin käytetäänkö nämä kaikki määrärahat todellakin sitten viimeistä senttiä myöten veteraaneille

herra puhemies olisi odottanut että hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista olisi ollut eriarvoisuuden vähentäminen ja huolehtiminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä että heillä olisi mahdollisuus päästä sosiaali terveyspalveluiden pariin mahdollisuus ostaa lääkkeitä huolehtia omasta terveydestään nyt kuitenkin hallitus tasapainottaa omaa talouttaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella

esimerkiksi terveyskeskukseen hän varmaan miettii sitä onko minulla mahdollisuus mennä sinne onko minulla mahdollisuus kun matkakustannuksetkin nousevat pääsenkö minä terveyskeskukseen tai onko minulla mahdollisuus ostaa lääkkeitä ne ihmiset joutuvat sellaiseen asemaan että heidän oma terveytensä suhteessa siihen saavatko ruokaa vai lääkkeitä pystyvätkö huolehtimaan tulee entistä vaikeammaksi kysynkin teiltä onko tämä ollut hallituksen tavoitteena

arvoisa puhemies on totta että tältäkään hallinnonalalta tehtävät leikkaukset eivät ole mukavia ne ovat satuttavia ne ovat haavoittavia mutta siellä on joukossa myös jotakin sellaista minkä varmasti voimme yhdessä viedä ihan hyvällä mielellä eteenpäin edellisellä kaudella toteutimme täällä eduskunnassa vanhuslain ja vaikkapa meille tällainen laki tulikin niin siitä huolimatta kaikkien ikääntyneiden asiat eivät ole suomessa kunnossa edellisellä kaudella ryhdyimme myös vähentämään laitoshoivapaikkoja ja ja sen myötä kotihoidossa olevien asiakkaiden määrä määrä kasvaa ja kasvaa entisestään yksi hallituksen kärkitavoitteista on että ikäihmisten hoitoa parannetaan siellä kotona sinne ohjataan enemmän hoitajia sinne ohjataan enemmän auttavia käsiä olisin kysynyt ministeriltä miten tämä hanke nyt mahdollisesti etenee toinen on myös tämä omaishoitajien asema ja muun muassa heidän lakisääteisten vapaapäiviensä toteutuminen on hyvin tärkeää että nämä asiat saadaan vietyä

arvoisa puhemies palaan vielä tuohon ministerin puheenvuoroon siitä että tässä budjetissa nyt sitten kaikkein heikoimpien asemaa ajetaan kysyn ajetaanko sitä kaikkein heikoimpien asemaa sillä että matkojen kuudentoista euron omavastuuosuus nostetaan kahteenkymmeneenviiteen euroon jolloin kaksinkertaisena kun on meno ja paluumatka

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ja vanhuuseläkkeellä olevat paljon sairastavat ihmiset joutuvat jopa miettimään sitä onko heillä varaa mennä lääkäriin vai varaa syödä kumpi kumpi on tärkeämpää se että valtion kassaa nyt tällaisella lyhyellä aikajänteellä pyritään

täältä budjettikirjasta stmn kohdalta löytyy myös tällainen iloinen asia että täällä lukee että tätä kolmikantaista samapalkkaohjelmaa aletaan valmistella jatkossa työmarkkinaosapuolien kanssa

joka nyt tässä viimeksi samapalkkaisuusohjelmasta on tehty todetaan että haetaan ne nyt käytössä olevat toimenpiteet jotka edistävät samapalkkaisuutta mutta myös sitten mietitään tulisiko käyttää uusia keinoja eli onko ministeriössä nyt näkemystä tällaisista konkreettisista

asian eteenpäinviemiseksi

talman arvoisa puhemies hallitushan on siinä vaiheessa nyt että aikoo toteuttaa sote uudistuksen ja oppositio on jätetty sivuun kuitenkin tekeillä on varmasti ehkä näitten viimeisten kymmenen vuoden aikana suurin suurin uudistus suomalaisille toimiva äärimmäisen tärkeää ja se paikka paikoin toimiikin erittäin hyvin nyt ollaan myös siirtämässä kunnilta sosiaalihuolto näille itsehallintoalueille kysymys kuuluu voiko ministeri selittää meille millä tavalla kansalaisen sosiaalihuolto päihdehuolto ennalta ehkäisevä työ ylipäänsä se toiminta ja ne palvelut joita kansalaiset tarvitsevat joka päivä paranevat sen myötä että me saamme suuria itsehallintoalueita ja onko hallituksella tarkoitus tehdä kielellisten vaikutusten arviointia ennen kuin lyödään lukkoon montako aluetta meille suomeen tulee
tässä aiheessa vielä edustajat mikkonen heikkinen taimela tolppanen ja sitten ministeri vastaa
arvoisa puhemies tässä ovat edustajat haatainen ja sarkomaa kyselleet näiden vaikutusarvioiden perään ja niin minäkin kyselen täällä on paljon semmoisia toimenpiteitä niin kuin vaikka matkakorvausten ja lääkekorvausten

ylimmän katon nostaminen ja omavastuun nostaminen että ne varmaan monesti kohdistuvat samoille henkilöille tämä hallitushan ei ole nyt tullut erityisen kuuluisaksi siitä että se olisi kovasti tehnyt erilaisia vaikutusarvioita haluaisin todellakin kuulla onko tästä tehty ja onko tehty esimerkiksi tästä keliakiakorvauksen poistamisesta se on vain kymmenen miljoonan suuruinen mutta mutta jos se johtaa siihen että monilla keliaakikoilla ole varaa ostaa näitä gluteenittomia ruokia niin se aiheuttaa kyllä paljon suuremmat vahingot meidän meidän yhteiskunnalle ja julkiselle taloudelle näiden sairauksien hoitamisessa että todella peräänkuulutan näitä vaikutusarvioita
puhemies edustaja haatainen otti tosi tärkeän asian esille nämä matkakorvaukset on sinänsä surullista että tässä taloustilanteessa joudutaan nostamaan oikeastaan tässä puheenvuorossa kannustankin ministeriötä etsimään muita väyliä tulevaisuudessa tämä olisi melkein kärkihankkeen paikka meillä menee satoja miljoonia siihen että taksit huiskivat ympäri maakuntaa vieden kenties yhtä mummoa tai pappaa takapenkillä ja saa käydä vain lääkärissä jotta saa tuon kela korvauksen meidän on pakko löytää rationaalisempia käyttötapoja noille rahoille sieltä niitä oikeita säästöjä pystytään saamaan että se taksi tai pikkubussit ja muut täyteen ihmisiä enemmän kannustetaan käyttämään muita kulkumuotoja ja ylipäätänsä että yhdistellään näitä matkoja käytetään järkeä silloin ei tarvita näin paljon rahaa turhaan ketään ei ole vielä taksissa hoidettu kenties synnytetty mutta ei hoidettu

arvoisa puhemies vallassa olevat hallituspuolueet varsinkin keskusta ja perussuomalaiset voittivat vaalit varsin pehmeällä pumpulilinjalla jos miettii tätä ja budjettia vuodelle kaksituhattakuusitoista niin se on valitettavasti piinkova tulossa on indeksileikkurit hoitajamitoituksen alentuminen päivähoito oikeutta rajoitetaan palvelumaksuja korotetaan tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin takuueläkkeen muodossa te olette valmiita antamaan noin kolmekymmentä miljoonaa mutta leikkaatte kuusikymmentä miljoonaa eläkeläisten asumistuesta ja semmoisena pienenä pienenä kuriositeettina tämä koskee myös kehitysvammaisia ihmisiä elikkä he ovat aivan kohtuuttomassa tilanteessa näitten leikkausten jälkeen sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentämisen pitäisi olla tämän hallituksen yksi kärkihankkeista kaikki arviot näitten päätösten vaikutuksista ihmisiin ihmisiin elikkä niihin meidän kansalaisiin palvelunkäyttäjiin puuttuvat arvoisat ministerit rehula mäntylä voitteko te luvata että nämä arviot tulevat ennen kuin nämä leikkaukset toteutetaan

ministeri voi valita sen paikan

tässä nousi monenlaisia asioita esiin ja nämä vaikutusarvioinnit olivat nyt yksi mitä mitä peräänkuulutettiin ja otan nyt esimerkkinä tämän eläkkeensaajien asumistuen josta tässä on käyty paljon voin kyllä vilpittömin sydämin vakuuttaa että ministeriössä tehtiin todella paljon töitä me kävimme niitä vaikutusarviointeja läpi perkasimme purimme mietimme miten se kohdentuu ja sen pohjalta myös sitten teimme siihen loivennuksia eli tämän tämän vaikutusarvioinnin kautta teimme päätöksen hallituksessa että vaikutuksia loivennetaan koska totesimme että sen heijastumat mitkä tässä nousivat esiin myöskin nämä lääkekorvaukset ja matkakustannusten nousu kohdentuvat niin voimakkaasti samoille ryhmille että me haluamme tähän tällaisen loivennuksen tehdä ja me teimme sen toinen asia on sitten myöskin kun tässä nousivat nämä lääkekorvaukset ja esiin kyllä myös siinä me olemme hakeneet sellaista mallia jossa nimenomaan huomioidaan ne ihmiset

jotka joutuvat käyttämään lääkkeitä paljon mutta jotka joutuvat myöskin matkustamaan paljon eli on haettu siihen sellaista mallia joka nimenomaan helpottaa niiden ihmisten tilannetta jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja ja

esimerkiksi taksilla tässä nousi myöskin esiin sitten tämä että on syytä tehostaa näitä kuljetuksia tästä olen tismalleen samaa mieltä viime kaudella oli myöskin esillä että se ei tällä hetkellä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tämä on yksi asia jota ministeriössä varmasti arvioidaan hyvin tiukasti jatkossakin ja siinä tehdään myöskin sitten luonnollisesti kansaneläkelaitoksen kanssa tiivistä yhteistyötä ja mietitään niitä keinoja millä sitä tilannetta voidaan sitten parantaa näiden lääkekorvausten osalta vielä sen verran tässä lääkekorvausten säästössä on myöskin haettu mallia joka nimenomaan on tasapainossa siltä osin että siinä tulee myöskin eri lääkepuolella toimijoiden yhteiskuntavastuu esiin eli ei sitä olla maksattamassa pelkästään lääkkeiden käyttäjillä vaan on myöskin edellytetty että myöskin on apteekit on lääkefirmat on se oma vastuunsa tässä samoin hallitus on sitoutunut siihen että rationaalista lääkehoitoa tullaan kehittämään sitä tullaan edistämään ja jatkossa nimenomaan sen kautta haluamme pyrkiä siihen että lääkekustannuksia pystytään alentamaan mutta myös siihen että tämä lääkehoito mitä ihmisillä on on järkevää ja myöskin mielekästä että me emme syötä ihmisille lääkkeitä joita he eivät välttämättä sitten tarvitse

omaishoitajien tilannetta ja jaksamista tullaan tukemaan kärkihankkeiden kautta tulemme toteuttamaan perhepoliittisen muutosohjelman jossa nimenomaan nyt haluamme tehdä sellaisen reformin että perheet saavat ajoissa sen avun jota he tarvitsevat ja se pirstaloitunut järjestelmä vihdoin ja viimein saadaan kuntoon koska se on sitä parasta säästöä että ne toimenpiteet tehdään riittävän ajoissa oikeaan aikaan oikeassa paikassa

tämä hallitus jakaa suomalaista yhteiskuntaa kahtia niihin joilla menee entistä paremmin ja niihin joilla menee entistä heikommin pienituloisiin eläkeläisiin lapsiperheisiin ja työttömiin näiltä ihmisiltä ja näiltä perheiltä leikataan julmasti tämä hallitus ajaa kymmeniätuhansia eläkeläisiä entistä syvemmälle köyhyyteen tämä on loukkaavaa ahkeria yhteistä kansakuntaamme rakentaneita ihmisiä kohtaan tämä on arvovalinta väärä arvovalinta tulemme tästä syystä tekemään kuten täällä on jo aiemmin todettu yhdessä vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa välikysymyksen jossa pureudutaan eläkeläisköyhyyteen maksujen ja verotuksen epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisen verotuksen muutoksiin

arvoisa puhemies myönnän että en aivan tarkkaan tunne ministereiden tehtävänjakoa ja voi olla että osa kysymyksistä kohdistuu ministeri rehulalle veteraanien kuntoutusrahoista olisin minäkin ollut kiinnostunut eduskunta on tehnyt virallisen juhlapäätöksen että veteraanien kuntoutusrahoja ei leikata ja vaikka nyt sanotaan että per veteraani ne nousevat veteraanien ikä myös myös nousee keski ikä on yhdeksänkymmentäkolme ja kuntoutuksen tarve kasvaa kysyisin eikö nyt olisi oikein että nämä rahat säilytettäisiin sillä tasolla millä eduskunta on ne juhlaistunnossaan päättänyt sotainvalidien kymmenen prosentin haitta aste on yksi ongelmaryhmä heitä on kunniakansalaisista vain noin kuusisataa ja kysyisin siitä

haglund teki hyvää työtä mutta stmn puolelta ymmärtääkseni jotain on vielä tässä kriha veteraaniohjelmassa tekemättä kysyisin onko se ehtinyt jo ministereiden pöydälle

suomessa on edelleen liian paljon niitä ihmisiä joiden eläkkeiden taso ei turvaa säällistä toimeentuloa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden köyhyysaste on suomessa niinkin korkea kuin yhdeksäntoista pilkku viisi prosenttia elikkä näin paljon heistä elää eun köyhyysrajan alapuolella ja lähes kolmasosa yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaista leipäjonossa seisovista kolmekymmentäyhdeksän prosenttia oli viime vuonna eläkeläisiä monien seniorikansalaisten toimeentulo on siis huolestuttavan alhainen nyt hallitus sitten kiusaa tätä paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat ja keliakiakorvauskin poistuu sitä tarvitsevilta hoitajamitoitus on on ilmeisesti huononnuksen alla vaikka se nytkin on ihan ihan minimissään tämä takuueläkkeen korotus kaksikymmentäkolme euroa vesitetään leikkaamalla sitä asumistukea sen kuusikymmentä euroa tämä eläkeläisten taloudellinen tilanne huononee todella huomattavasti seuraavan neljän vuoden aikana monet ihmiset ovat minulta esimerkiksi todella kysyneet ostanko minä nytten lääkkeet vai ostanko minä ruokaa kun tilanne on niin tiukka mitä ministeri vastaan näille ihmisille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

ja tulonsiirtoja saavat mutta kuitenkin käsitykseni on että säästötoimenpiteisiin kuuluu myös yksityisen terveydenhoidon korvausten leikkaaminen

vielä tästä eläkkeensaajan asumistuesta ministeri totesi että sitä on loivennettu käytännössähän tämä päätös tulee tarkoittamaan sitä että sitä ajallisesti vain siirretään vähän myöhemmäksi ja ensi vuonna uudet eikö niin ministeri eläkkeensaajan asumistuen saajat tulevat siirtymään suoraan tähän yleiseen asumistukeen eli he tulevat menettämään heiltä tulee leikkaantumaan tämä tämä pois

leikkauksissa joita nyt tehdään kysymys siitä että koko valtakunnan pitkäaikainen tavoite on ollut se että että ikääntyneet ihmiset voisivat olla pidempään kotona että vammaiset voisivat selviytyä kotona ja ja elää siinä tutussa ympäristössä nyt näillä kiristyksillä kiristetään sitä mahdollisuutta että ihmiset oikeasti pärjäävät heidän pitää edelleen ostaa siivous itselleen hankkia ruoka moni joutuu hakemaan ulkopuolelta myös muita palveluita sinne kotiin ja kuitenkin käytettävissä oleva rahasumma on tällä hetkellä minimaalinen ja sitä leikataan entisestään kysyn onko mietitty sitä miten tullaan turvaamaan se että ihmiset voivat aidosti selviytyä kotona ja heillä on säälliset olosuhteet hankkia palveluita

arvoisa puhemies sosiaalilainsäädäntö ja meidän terveyspalvelujärjestelmämme ovat kehittyneet asteittain olen opposition kanssa samaa mieltä siitä että tulisi arvioida yhteisvaikutukset joita nyt suunnitelluilla hallituksen toimenpiteillä olisi kaikkein heikko osaisimpien toimeentuloon itse tiedän että eräässä suuressa eteläsuomalaisessa sairaalassa esimerkiksi perimättä jääneet potilasmaksut elikkä juuri huono osaisten osalta maksuvelat ovat kolminkertaistuneet viimeisen kolmen vuoden aikana tämä on hyvä osoitus siitä että meidän terveyspalvelu ja sosiaaliturvajärjestelmämme reiät ovat liian suuret meidän täytyy lähteä analysoimaan sitä mitä ne reiät ovat ja tukkia ne sillä tavalla että pääsemme oikeudenmukaiseen palvelujärjestelmään

ministerin olisi syytä viimeistään tässä vaiheessa nyt tutustua omaan lakiesitykseensä faktahan on nimittäin se että uusiin tuensaajiin tullaan soveltamaan välittömästi tätä uutta lakia näin on ainakin meille sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenille ja kelan valtuutetuille kerrottu eli se huojennus josta te puhutte tarkoittaa vain niitä entisiä tuensaajia joilla on tämmöinen siirtymäaika mutta sama leikkaus tulee osumaan heihin aivan yhtä lailla kysyisin ministeriltä myöskin että nyt kun teillä on tarkoitus erityisesti tukea omaishoitoa ja ja kotihoitoa niin oletteko ottanut huomioon että tässä eläkkeensaajien asumistuessa on ollut tämmöinen omaishoitoa tukeva elementti jonka te nyt poistatte

ollut henkilökohtainen eli te nyt heikennätte perheiden mahdollisuuksia hoitaa esimerkiksi omaa aikuista vammaista lasta kotona tai omaa vanhempaa tietääkö ministeri tämän tosiasian
arvoisa puhemies eläkeläiselle ei ole ollut eduksi taitettu indeksi joka tuli lipposen hallituksen aikana voimaan yhdeksänkymmentäkuusi sotiemme on noin kaksikymmentäkolmetuhatta ja heidän kotiin vietävät palvelut eivät ole riittäviä toivonkin että niihin kiinnitettäisiin hyvin pian huomiota ja niitä korotettaisiin samoin kuten edustaja heinonen sanoi sotainvalidit joita on kuusisataa elikkä nämä kymmenen prosentin haitta asteen omaavat jäävät kuoppaan ja se pitäisi myös huomioida kysyisin ministeri mäntylältä kuitenkin oli huojentavaa että eläkeläisten asumistukeen saatiin tämä kolmekymmentä miljoonaa ja se helpottaa varmaan monen tilannetta se niin että kenenkään ei tarvitse nyt kotoaan lähteä sen takia että asumistuki poistuu
arvoisa

elää vaikeita aikoja ja tulevaisuuden kannalta on kaikkein tärkeintä että tänään ja ja huomenna suomalaisilla on työtä on kovin tärkeää että myöskin osatyökykyiset voivat osallistua entistä enemmän työelämään erityisesti vaikeasti vammaiset ja vammaiset lapset heillä on ollut oppivelvollisuus tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulta lähtien ja koulutuksessa olemme tehneet paljon mutta työelämän portit eivät oikein ole auenneet ja sen takia tulevaisuuden kannalta hyvän arjen kannalta on hyvä että yksi kärkihanke on osatyökykyisille väyliä työhön toivon että vastaava ministeri kertoo miten tässä aiotaan edetä ja onhan niin että se työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittaminen työtuloille se uudistus tehdään että työ olisi aina aina kannattavaa se olisi erittäin erittäin tärkeää koska työstä tulee ne verotulot joilla sitten maksetaan niin sosiaaliturva sosiaalivakuutus

puhemies stmn luokan leikkauksia on perusteltu nimenomaan säästöillä ja julkisen talouden laittamisella kuntoon kuinka paljon julkista taloutta auttaa se että yhä useampi ihminen joutuu toimeentulotuen piiriin kuinka paljon se auttaa jos yhä useampi ihminen joutuu hakemaan ruokaostokset kaupan sijaan leipäjonosta ja minä ihmettelen hieman muun muassa edustaja sarkomaan talousoppia siitä että se on ihan luonnollista että jos minä tai edustaja sarkomaa vähennämme omia menojamme se omiin tuloihimme mutta aina kun valtio lähtee leikkaamaan omista menoistaan se leikkaa omista tuloistaan saman tien ja se pienituloisen euro menee suoraan siihen lähikauppaan ja jos yhä useamman pienituloisen ihmisen eurot eivät mene lähikauppaan lähikauppa ei pysty työllistämään eikä investoimaan miten tämä vaikuttaa nimenomaan julkiseen talouteen kaikkein pienituloisimpien eniten kurmuuttaminen voitteko ministerit vastata

arvoisa puhemies kyllä me kaikki tiedämme että silloin kun kannamme huolta eläkkeensaajien toimeentulosta se tarkoittaa myös taloudelle huonoa kun ostovoima käy pienemmäksi arvoisat ministerit kyllä se että lähtee kuusikymppiä pienituloiselta eläkkeensaajalta asumistuesta on iso raha monelle tämä on tosi vakava asia ja olen erittäin tyytyväinen siitä että aiheellisesti täällä on tänään tullut ilmi että sosialidemokraatit vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättämässä välikysymyksen tästä isosta valuviasta jos sanoa mikä hallituksen ajatteluun tällä hetkellä sisältyy en usko arvoisat ministerit rehula ja mäntylä että te lupasitte ennen vaaleja eläkkeensaajille sitä että heidän toimeentuloansa tullaan näin rajusti heikentämään ja leikkaamaan tämä on todella väärin eikä ole ollenkaan ihme että tulemme näkemään ensi torstaina eläkkeensaajia myös mielenilmauksessa näitä kaikkia vastaan kun sanotte arvoisa hallitus että vähemmällä enemmän niin ei kai se voi tarkoittaa todellakaan sitä että siellä hervannan valintatalolla sitten kerrotaan että vähemmällä enemmän että leikkaamme sinun eläkkeitäsi että nyt saat sitten enemmän voitteko kuvitella arvoisat ministerit ollenkaan miltä näistä ihmisistä tuntuu

arvoisa puhemies suomessa on tuberkuloosi ollut käytännössä tyystin voitettu kanta kanta jo pitkän aikaa nyt kuitenkin on esimerkiksi tampereella aloitettu tuberkuloosin seulontakuvaukset riskialueilta tuleville eri tahot ohjaavat keuhkokuvaan ne riskialueilta saapuneet joilta ei suomessa ole keuhkokuvaa aiemmin otettu useille kielille on käännetty tiedotetta jossa kerrotaan tuberkuloosista annetaan ohjeet keuhkokuvaan hakeutumiseksi saan ennätysmäärän kansalaisilta yhteydenottoja monet huolestuneet ihmiset kysyvät miksi meillä on rahaa hoitaa näiden kymmenientuhansien maahantulijoiden terveyttä kun kantasuomalaiset miettivät koska terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsee mitä lääkkeet maksavat tai kuinka pitkät pitkät leikkausjonot ovat terveydenhuoltojärjestelmä on jo muutenkin lujilla ja kuormittuu lisää jatkuvasti kun väestö ikääntyy kysyisin ministeriltä miten terveydenhuoltomme kestää esimerkiksi tuberkuloositapaukset ja meille entuudestaan tuntemattomat epidemiat
otetaan vielä edustajat honkonen ja heinäluoma ja sen jälkeen ministeri mäntylä ja kun tässä nyt on tullut aika monta kysymystä kuitenkin ministeri rehulalle niin annetaan hänelle lyhyt kommentti sitten ministeri mäntylän jälkeen ja sitten sen jälkeen vielä hetki mäntylän kanssa tämä olisi marssijärjestys nyt edustaja honkonen
arvoisa puhemies yksi hallituksen keskeinen kärkihanketavoite on sosiaaliturvan uudistaminen osallistavaksi ja työhön kannustavaksi olisinkin tiedustellut ministeriltä mikä on perustulokokeilun tilanne ja missä määrin sitä lähdetään viemään ensi vuonna eteenpäin tuossa jo muutama vuosi sitten sata komitea esitti sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista entistä kannustavampaan ja ja ikään kuin vähemmän kannustinloukkuja luovaan luovaan muotoon uskon että perustulo voisi olla yksi selvittämisen arvoinen asia millä voitaisiin ihmisten työssäkäyntiin kannustaa ja ehkä tällaisia pieniä kannustinloukkuja poistaa silloin kun työtä on

kuinka arvoisa ministeri tätä tullaan viemään eteenpäin

arvoisa puhemies meillä on edelleenkin iso kunniavelka sotiemme veteraaneille ja on todella tärkeätä että ne lupaukset jotka eduskunta on muun muassa juhlaistunnossaan antanut veteraaneille toteutetaan ja tämä joukko saisi elää viimeiset päivänsä ja vuotensa mahdollisimman inhimillisesti sitten liittyen eläkeläisten toimeentuloon josta täällä on paljon kannettu huolta ja joka näyttää nyt johtavan perustellusti myös välikysymykseen siinähän on eri osiot täällä on puhuttu kokonaisvaikutuksista meillä on eläkkeiden taso sitten meillä on tämä menopuoli josta täällä on paljon puhuttu tulonsiirrot ja sitten meillä on verotus ja nyt näyttää siltä että että näissä kaikissa on tapahtumassa aika lailla kehnoa kehitystä tällä veropuolella olemme saaneet kuulla ja ilmeisesti tänään vielä on käsittelyssä että hallitus kääntää monen vuoden yhteisymmärryksen puolueiden kesken uusiksi että eläkeläisiä ryhdytään verottamaan kovemmin kuin työssä olevia onko ministeri mäntylä tähän puoleen paneutunut että myös verotuksen kautta voitaisiin auttaa eläkeläisten asemaa oletteko hyväksyneet tämän ratkaisun että eläkeläisten verotusta kiristetään suhteessa työssä

ministeri mäntylä tässä vaiheessa kolme minuuttia
arvoisa puhemies aloitan nyt oikeastaan tästä perustulokokeilusta joka tässä nousi nyt esiin perustulokokeilu etenee elikkä nyt siinä on tosiaan kilpailutus tehty

että on annettu mahdollisuus eri eri tahoille kertoa kuinka he lähtisivät sitä viemään eteenpäin ja siitä tehdään lopullinen ratkaisu hyvin pian että minkä mallin pohjalta sitten lähdemme sitä jatkotyöstämään eli se kyllä etenee tässä oikein hyvääkin vauhtia tämä nimenomaan liittyy myöskin sitten siihen että tässä kun nousivat esiin nämä sosiaaliturvajärjestelmän porsaanreiät ja ja nämä nämä että siellä on kannustinloukkuja ja ja epäkohtia myöskin osatyökykyisten henkilöiden kohdalla niin meillähän on nyt tosiaan tämä asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisarviointi parhaillaan menossa ja siinä tullaan kuten taisin tuossa aiemmin sanoakin perkaamaan koko

palaan vielä tähän eläkkeensaajien asumistukeen tosiaan kuten sanoin sen kohdalla tehtiin poikkeuksellisen paljon töitä ja todella se ei tule keneltäkään asumistuen saajalta putoamaan kuuttakymmentä euroa enempää kuukaudessa lisäksi lisäksi siihen tulee siirtymäaika ja on näin että se nimenomaan suojaa entisiä tuensaajia elikkä uudet tuensaajat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin mutta tässä on nimenomaan pyritty siihen ratkaisuun että kenenkään ihmisen ei tarvitsisi kotiaan jättää ja sen takia

nämä nämä sosiaaliturvan muodot siirretään yksi kerrallaan sinne kansaneläkelaitokselle niin silloin ihmisillä on myöskin mahdollisuus hakea sellaisia etuuksia jotka heille lähtökohtaisesti kuuluvat mutta joita tässä sekavassa järjestelmässä eivät osaa tai tiedä hakea ja tässä tietysti on erittäin tärkeää että kansaneläkelaitos sitten ohjeistetaan myös siihen että heillä on velvollisuus kertoa kaikki ne etuudet mitkä ihmisille

pienituloisuuden perusteella mutta on myös tiedostettava että jos näitä toimenpiteitä ei tehdä niin olemme hyvin pian tilanteessa että me joudumme tekemään paljon paljon kipeämpiä päätöksiä
tässä vaiheessa ministeri rehula kaksi minuuttia paikan päältä

kunniavelan maksaminen on olla meidän yhteinen savottamme vastedeskin se koskee niin hallitusta oppositiota kuin myös sitten meitä poliitikkoja yksilöinä toisekseen edustaja haatainen kysyi muun muassa kotihoidosta tällä hallituksella on kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron miinusmerkkiset eväät viime vaalikaudelta nyt yritetään rakentaa kokonaan uusi malli siihen miten ikääntyvän väestön niiden ihmisten jotka toivon mukaan asuvat mahdollisimman pitkään kotonaan selviytyminen turvallisesti tapahtuu yritetään luoda aivan kokonaan uusi malli yhden niitä eniten muunneltua totuutta sisältäneitä kannanottoja viimeisen viikon ajalta olen lukenut liittyen omaishoidon tukeen ja kotona tapahtuviin palveluihin niitä harvoja asioita joihin tämä hallitus panostaa euromääräisesti uutta rahaa on kotona asuminen omaishoidon tuki omaishoitajien vapaapäivät intervallipaikat vuositasolla seitsemänkymmentäviisi miljoonaa se on kova luku yksi iso asia oli se että me emme halunneet tärvätä sitä euromäärää tekemällä hätiköityä budjettilakia vaan valmistella huolella miten tämä käytäntöön menee väittämä että omaishoitajat olisi unohdettu on eniten muunneltua totuutta sisältänyt mitä olen viime viikkoina kuullut samapalkkaisuusohjelma edustaja laitinen pesola historiastanne tiedätte hyvin että työmarkkinajärjestöt viime kädessä palkkapöydässä ratkovat miten tuo naisen ja miehen euro euro on joko lähempänä tai kauempana toisiaan hallitus tekee ja ministeriö tekee sen mihin pystyy sitten aivan lopuksi eivät kehitysvammaiset ole edustaja taimela mikään kuriositeetti hallitukselle vaan sen takia me

asua vielä pieni hetki lähinnä toivon mukaan

arvoisa puhemies edelleenkin tästä eläkkeensaajan asumistuesta haluaisin nostaa esiin sen nyt tule väärinkäsitystä kun ihmiset kuuntelevat ja katselevat näitä keskusteluja että nythän hallitus esittää niin että ensi kesänä uusilta eläkkeensaajan asumistuen saajilta se leikkaantuminen on täysimääräinen siinä ei ole mukana tämä kuudenkymmenen euron leikkauskatto vaan se tulee täysimääräisenä

arvoisa puhemies tänään juuri sain kelan tutkija honkaselta tämmöisen laskelman että hän oli käynyt läpi todellakin tämän perannut tämän teidän lakinne sen mukaan esimerkiksi vaikkapa nyt turussa tai tampereella tai keskisuuressa kaupungissa asuva eläkeläinen joka maksaa kuukaudessa vuokraa kuusisataa euroa jatkossa saisi tämän teidän lakiesityksenne seurauksena sataneljäkymmentäviisi euroa vähemmän asumistukea kuin tällä hetkellä tämä tosiaan koskee nyt näitä uusia eläkkeensaajia

todella aiheellinen kuinka te te voitte maksaa samassa kaupungissa samaa vuokraa maksavalle eläkeläiselle toiselle sata euroa vähemmän kuin toiselle

puhemies ministeri mäntylä totesitte että olette tehneet vaikutusten arvioinnin ennen kuin nämä lopulliset päätökset tulivat ja totesitte että olette loiventaneet esityksiänne perusteluna sanoitte muun muassa sen että että nämä esitykset tulevat helpottamaan paljon lääkkeitä ja matkakuljetuksia käyttäviä sekä sitten äsken totesitte että että asumistuen helpotukset tulevat sen takia jotta ihmisten ei tarvitsisi muuttaa pois kotoa siis tämmöiset perusteet tuntuvat tosi oudoilta samalla kun te

heikennätte ihmisten mahdollisuutta saada lääkkeitä ja sitten mahdollisesti näitä kuljetuksia ja sitten asumistukea heikennätte heikennätte myös ihmisten eläkkeensaajien toimeentuloa kysyn teiltä mitkä ovat teidän vaikutusarvionne perusteet joihin nyt nojaatte tämän päätöksenteon arvoisa ministeri kuuntelitteko

arvoisa puhemies palaan tuohon edellisessä puheenvuorossani jos me ajattelemme että on uusi edunsaaja ei ole riittävästi tuloja

eurolla vähennettyä tukea asumiseen selviytymiseen sen jälkeen hän on edelleen kokonaisarvioinnin kohteena jossa katsotaan mitä muita tukijärjestelmiä olisi joilla hän voisi elää selviytyä lääkkeistä

puhemies jatkan vielä tätä verotusasian käsittelyä koska se verotuksen kautta tuleva raha on tietysti eläkeläisen kannalta ihan samanlaista

asumistuesta tai eläkkeestä tuleva raha se loppusumma ollut kyllä äärimmäisen yllättynyt yllättynyt että hallitus olisi todellakin kääntämässä tätä monen vuoden voi sanoa vuosikymmenen aikaista yhteisymmärrystä että eläkeläisiä kohdellaan verotuksessa samalla tavalla kuin työssä olevia

ensinnäkin totta että tämmöinen veromuutos tullaan tekemään että että veroratkaisut eriytetään eläkeläisillä ja työssä olevilla ja ja oletteko miettineet mitä tämä tarkoittaa eläkeläisten toimeentulon kannalta ja ja oletteko valmiita esittämään että tämä tämä korjattaisiin ja että pidetään siitä kiinni että eläkeläiset maksavat sen saman veron mukaan kuin työssä olevat

arvoisa herra puhemies tässähän nimenomaan on kyse kokonaisuudesta ja minäkin toivoisin tässä nyt kun vielä kaksi ministeriä on paikalla että saisimme vastauksen tähän uuteen kysymykseen mikä nyt on ilmennyt eläkkeensaajien verotuksen osalta me käsittelemme tänään verolakeja

ja oletteko hyväksyneet tämän
vielä edustaja sarkomaa ja edustaja kiuru ja sen jälkeen ministeri mäntylälle kolme minuuttia ja sen jälkeen siirrymme sitten ministeri rehulan puheenvuoroon
puhemies suomi elää erittäin vaikeita aikoja ja nyt on kaikki tehtävä hallituksen niin kuin suomen eduskunnankin että tulevaisuus olisi parempi meidän on tehtävä työtä sen eteen että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kantaa niin että me voimme auttaa niitä suomalaisia jotka tarvitsevat apua ja tukea niin että meidän sosiaaliturvajärjestelmä ja palvelut

tehty raportti valtiovarainministeri rinteen aikana ja toivon että tuo raportti nyt kaivetaan esille ja katsotaan miten se voidaan toteuttaa ja ehkä täydennyksenä tuodaan jo yleisperusteluihin niin että keskustelun käyminen olisi sitten vielä eduskunnassa konkreettisempaa

arvoisa puhemies kyllä tässä eläkeläisten ostovoimasta on oltava huolissaan ja nimenomaan siitä näkökulmasta että tätä ostovoimaa ja näitä vaikutuksia eläkeläisiin ei ole arvioitu riittävällä tavalla minusta tämä keskustelu on hyvin yllättävää koska sekä yhdenvertaisuuden yhdenvertaisuuden että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kyllä tässä ihokarvat nousevat pystyyn on todettava että kuusikymmentä euroa katoksi tuntuu monista kovin pieneltä rahalta mutta tämä on todella iso raha pienestä eläkkeestä miten voidaan pitää muka oikeudenmukaisena että me voimme tällä tavalla muuttaa eläkkeensaajien asumistukea itse minä koen kyllä että pitää muistaa että että täällä on on lukuisia muita uudistuksia tulossa joissa maksut nousevat ja kansaneläkettä jäädytetään joissa myöskin sairaiden taksimatkat kallistuvat ja ja myöskin sähkön kiinteistöjen ja lämmityspolttoaineiden verot kasvavat lisäksi kun katsotaan että verotus ei ole eläkeläisten kohdalla enää oikeudenmukainen koska olette tehneet sen arvovalinnan että eläkeläisten kohdalla verotus kiristyy niin se johtaa kaikkien näiden ja näiden summien jälkeen siihen että eläkeläisiä kohdellaan epäoikeudenmukaisella tavalla tämän muun muassa tns gallup totesi neljä viidestä kahdeksankymmentäkolme prosenttia suomalaisista ei pidä tätä oikeudenmukaisena ja siksi minusta on tärkeää että joudutte vastaamaan nyt eduskunnan edessä välikysymykseen

arvoisa puhemies kun tämä nyt on tällä erää viimeinen puheenvuoroni ja varmasti välikysymyksen muodossa sitten pääsen pääsen vastaamaan laajemmin nimenomaan tähän eläkeläisten tilanteeseen niin en siihen nyt tässä enempää varmastikaan käytä käytä meidän aikaamme no sanon sen verran että te olette tuoneet esiin kaikki nämä huolenne ja kyllä kyllä minä ymmärrän ne teidän huolenne minä ymmärrän ne ja minä ymmärrän täysin sen huolen mikä ihmisillä on tällä hetkellä siitä omasta selviytymisestään mutta minä nyt toistan sen asian että kyllä tässä tapauksessa me teimme kattavat selvitykset vaikutusarvioinnit siitä miten tämä eläkkeensaajien asumistuen yhdenmukaistaminen yleiseen asumistukeen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman loivilla vaikutuksilla näillä meidän tekemillämme arvioilla kun tämä kuudenkymmenen euron suojaosuus sinne on nyt rakennettu se helpottaa noin seitsemänkymmenentuhannen pienituloisen eläkeläisen tilannetta huomattavasti on myöskin muistettava että tämä uudistus myöskin nostaa toisilla eläkkeensaajilla asumistuen määrää eli ei tämä ole pelkästään kaikille semmoinen leikkaus vaan tämä osalle myöskin tuo tuo sitten

tällä hetkellä sellainen että se se näihin haasteisiin pystyy vastaamaan sitä arviota tehdään koko ajan samoin seuraamme hyvin aktiivisesti myöskin turvapaikanhakijoiden osalta näitä terveysasioita olemme niihin ilman muuta sitten stmssä valmiita reagoimaan jos sellainen tilanne tilanne tulee näistä vaikutusarvioinneista vielä sen verran sanon että esimerkiksi tämä lapsivaikutusten arviointi on ihan selkeästi kirjattu kärkihankkeen yhdeksi tavoitteeksi tulevaisuudessa lapsivaikutusten arviointi olisi osa tämmöistä aktiivista päätöksentekoa on se sitten kunnissa ministeriössä eduskunnassa missä tahansa mutta se on osa tätä

lapsi ja perhepoliittista kärkihanketta uskon että tätä eläkkeensaajien tilannetta varmasti käsitellään vielä välikysymyksen muodossa ja sen osalta sitten jatkan mutta kiitän teitä oikein paljon tästä keskustelusta ja näistä teidän huomioistanne
kiitoksia ministeri mäntylä seuraavaksi ministeri rehula esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies käytän sellaisen saattaen vaihdettava puheenvuoron eli muutama ja peruspalveluministerin tontilta budjetista mutta käytän ainakin osan aikaa viidestä minuutista siihen että vastaan jo kysymyksiin että päästään eteenpäin koska niitä äsken runsaasti tuli arvoisa rouva puhemies käymme keskustelun kärkihankkeista pääministerin ilmoituksen kautta huomenna varmuuden vuoksi ja vähän lämmittelynä jo jo tässä vaiheessa mistä kärkihankkeista on kyse kärkihankkeissa on kyse siitä että kertapanostuksella tavoitellaan uusia tekemisen muotoja terveyden edistäminen lapsi ja perhepolitiikka ikääntyvän väestön erityisesti kotona tapahtuva palvelu ovat asioita joissa haetaan tulevan neljän vuoden aikana jotakin ihan uutta jotakin on todellista tekemistä tekemisen muuttamista eikä niin kuin joskus aikaisemmin on historiassa ollut että lyödään miinusmerkki rätingit pöytään ja sanotaan että tehkää tämä on periaatteellisesti iso asia tavoite tehdä esimerkiksi lapsi ja perheasioita niin että kotona tapahtuu asioita enemmän erittäin iso periaatteellinen muutos sote ratkaisusta arvaan että siitä käydään vielä keskustelua en käytä siihen sen tästä eläkkeensaajien asumistuesta toivon että oppositio muistaa senkin että yhdellä kolmasosalla eläkkeensaajista asumistuki nousee ymmärrän hyvin että opposition näkökulmasta mikään ei riitä jonkun verran on itselläkin oppositiopuolueen edustajana elämisestä kokemusta mutta tämänkin asian voi tehdä niin monella tavalla

meillä oli syntymässä tilanne jossa seitsemänsataaneljäkymmentäkolme euroa takuueläkettä saavan henkilön asumistuki oli leikkaantumassa yli kaksisataa euroa me olemme tehneet valmistelun joka nyt lähtee siitä että kenenkään asumistuki ei vähene yli kuuttakymmentä euroa ja sitten haluan muistuttaa että meillä ei ole valmista lakia kuten täällä hyvin moni nyt esittää ja väittämänä kertoo lakiluonnos on lausunnolla lakiluonnos muuttuu hallituksen esitykseksi ja niillä eväillä mitä hallituksella on niillä euroilla mitä käytettävissä on tätä työtä jatketaan muun muassa vaikuttavuusarviointeja

edustaja haatainen

ensimmäisen puheenvuoron sillä että kaikki nousevat vastaan vain omalta osaltani hallitus on käsitellyt terveydenhuollon maksujen korotukset ja se paperi joka minun pöydältäni on mennyt eteenpäin ei sisällä maksukattojen nostoja voi olla että on jotain jäänyt ymmärtämättä terveydenhuollon maksut nousevat mutta sairastaminen paljon sairastavilla ei ei kallistu maksukatot muuttuvat vain sen verran kuin aikanaan asiakasmaksulaissa on säädetty indeksimuutoksiksi ja nythän näyttää siltä että indeksit ovat mieluumminkin miinusmerkkiset toinen asia sen edustaja sarkomaa otti täällä esiin toimeentulotuen taso säilyy ennallaan toimeentulotuen tasoon ei puututa

kolmas

kotihoito siitä jo puheenvuoroni aluksi sanoin jos tämä hallitus sisältöjen osalta johonkin vaikuttaa edustaja juvonen te kysyitte tätä niin tavoitteena on omaishoitajien aseman parantaminen varmistamalla vapaapäivät huolehtimalla intervallihoidosta etsimällä ei tarvitse keksimällä keksiä meillä on niin sanottuja hyviä käytäntöjä kun ne saadaan monistettua koko maahan ja toistan suurin muunneltu totuus minkä olen sosiaali ja terveysministeriön budjetin osalta viimeisen viikon aikana lukenut julkisuudesta on se että tämä hallitus ei panostaisi omaishoitoon vain eduskunnassa käytetty retoriikka estää minua sanomasta vielä vahvemmin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuositasolla tulee aivan uutta rahaa ja yksi osa on haetaan mallia jossa tuo raha ei mene yleisiin valtionosuuksiin vaan se myös kohdennetaan omaishoitajuuteen kotona asumiseen arvoisa rouva puhemies ihan viimeisenä vaikuttavuusarvioinnista on nyt tullut sellainen muotisana otan mielelläni neuvoja vastaan mitä varsinkin oppositio tarkoittaa vaikuttavuusarvioinneilla tilanteessa jossa teillä näyttää olevan erinomaiset tiedot siitä mitä hallituksen esityksistä seuraa
kiitoksia ministeri rehula pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat varata yhden minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron varaamaan painikkeella olkaa hyvä tässä debatin aluksi annan

kunnissa on nyt käynnissä varsin mittava yksityistämisbuumi tai yhtiöittämisbuumi tulossa on lukuisa määrä pitkiä jopa viidentoista vuoden sopimuksia joilla joilla niitataan yksityinen palveluntuottaja tuottamaan kunnan tai alueen palvelut varsin pitkiksi ajoiksi nyt kun sote uudistus vielä odottaa tuloaan niin niin tässä on käymässä niin että sitten kun nämä uudet sote alueet syntyvät niin saavat huomenlahjanaan nämä kalliit erilliset sopimukset omiin taseisiinsa riskinä on että kustannukset kasvavat ja tämä alue ei pääse tekemään järkeviä rationaalisia ratkaisuja parantamaan ihmisten palveluja niin että ne koituvat ihmisten kansalaisten hyväksi kysyisin nyt ministeriltä mitä ministeri aikoo tehdä jotta tämä

arvoisa puhemies minä palaan myös tähän sote uudistukseen tässähän tilanne on se että me oppositiossa voimme vain arvailla missä tämä juna nyt kulkee kun kerran on päätetty että oppositiota ei oteta mukaan tähän valmisteluun kuitenkin on kyse erittäin suuresta suuresta muutoksesta meidän suomalaisessa yhteiskunnassa jossa ollaan totuttu siihen että meillä on demokraattisesti toimiva elin joka valmistelee asioita ja totta kai hallitus on demokraattinen mitä suurimmassa määrin mutta kun on näin isosta uudistuksesta kyse olisi hyvä että otettaisiin koko eduskunta mukaan ja myös oppositiopuolueet nyt minä haluaisin tietää kun kerran keskusta on myös iso kuntapuolue millä tavalla on ajateltu että kunnissa tulevaisuudessa hoidetaan se ennalta ehkäisevä työ ja millä tavalla hoidetaan käytännössä sosiaalihuoltopalvelut millä tavalla ne paranevat siitä että laitetaan nyt näihin isoihin itsehallintoalueisiin joista meillä ei ole sen kummempaa tietoa kuin mitä mitä tiedotusvälineistä saa missä vaiheessa eduskunta saa tästä vähän enemmän informaatiota missä tämä sote juna nyt tällä hetkellä kulkee

puhemies jotta tätä keskustelua seuraaville ei jäisi vääriä käsityksiä niin haluan siteerata tuohon edelliseen keskusteluun liittyen vielä kelassa tehtyä vaikutusarviointia siitä mitä tapahtuu asumistuen saajille kelan laskelmien mukaan elikkä kaikissa tuloluokissa on huomattavasti enemmän niitä kotitalouksia joilla asumistuki pienenee kuin niitä kotitalouksia joilla se kasvaa näitä kotitalouksia joilla asumistuki kasvaa on häviävän pieni prosentti melkein kaikissa tuloluokissa tämä tämä pöytäkirjaan merkittäneen ministeriltä tahtoisin kysyä millä tavalla hallitus aikoo edistää sitä että että turvapaikkojen määrä kunnissa kasvaisi suomi on allekirjoittanut istanbulin sopimuksen mutta olemme kaukana siitä että että sen mukainen mukainen määrä turvapaikkoja meillä olisi mitä aiotte tehdä tälle asialle

puhemies täällä käytiin mielenkiintoinen keskustelu varhaiskasvatuksesta ja itse olisin sen sillä tavalla muuntanut että mikä on perheiden vastuu kasvatuksesta mikä on perheiden vastuu osaamisesta kasvatuksen osaamisesta se on tällä hetkellä kateissa ja siinä mielessä nyt haluan kiittää todella hallitusta siitä että nyt panostetaan sinne terveyden edistämiseen tuen antamiseen perheille jotta perheet osaavat huolehtia kasvatuksesta meillä suomessa on ollut pitkään hyviä malleja tehko hanke ynnä muita joilla terveyden edistämisestä toteutetaan mutta tällä hetkellä suomessa on muotia että ei tämä koske minua se koskee jotakin muuta nämä omat toimenpiteet ja kukaan ei halua ottaa vastuuta meillä on kaikilla

arvoisa rouva puhemies oikeastaan palaan tähän mitä ministeri rehula äsken mainitsi kun hän viittasi omaishoitoon hän viittaa ilmeisesti minun minun antamiini viesteihin tai tiedotteeseen on aivan totta että hallitus on omassa hallitusohjelmassaan sanonut että se parantaa omaishoitajien asemaa mutta tämän budjetin perusteella näin ei tule tapahtumaan ministeri rehula on itse kertonut että näin tulee tapahtumaan myöhemmin lisätalousarvion puitteissa keväällä ja sen me sitten tulevaisuudessa näemme perustelen tämän näkemykseni siihen aivan kuten äskeisissä keskusteluissa että ensinnäkin hallitus leikkaa asumistukea

nostaa lääkekustannuksia ja heikentää palveluiden henkilöstömitoituksia sekä nostaa sosiaali ja terveyspalveluitten asiakasmaksuja jopa kaksikymmentä prosenttia ministeri rehula totesi äsken että että lisätään perhehoitoa sijaishoitoa ja intervallihoitoa valitettavasti nämä kaikki kaikki palvelut joita äsken tässä todettiin tai on todettu muualla eivät sisälly asiakasmaksukattoon mikä käytännössä ei tule helpottamaan omaishoitajien tilannetta koska he käyttävät paljon palveluita ja paljon lääkkeitä mutta me varmaan jatkamme tätä keskustelua tänään tässä vielä

niin tai näin aina väärinpäin ensin oppositio syyttää koko voimallaan siitä että hallitus hutiloi kun nyt kerrankin tällä hallituskaudella ryhdytään toimiin ei oltaisi tällaisessa ajolähtötilanteessa jos ei olisi käynyt niin että edellinen hallitus epäonnistui sote uudistuksessa ja ja myöskin rakennepaketin eteenpäinviemisessä nyt on päätöksiä tehtävä arvostan kovasti sitä että ministeri rehula todellakin otti aikaa ja huolella lähti valmistelemaan tätä omaishoitopakettia seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisää

on erittäin hieno asia ja on hyvä että se valmistellaan huolella ja toivon että oppositiosta tulee myöskin ehdotuksia siitä miten tämä raha käytettäisiin valtiontalouden tarkastusvirasto roimi todella kovalla kädellä edellistä hallitusta siitä että rakennepoliittisten säästöratkaisujen

ollut tehty ja nyt on todella tärkeätä että kun sote uudistuksesta tehdään päätöksiä niin vaikutusarviot on tehty toivon että ministeri rehula kertoo miten niiden alueratkaisujen osalta vaikutuksia arvioidaan

niin oppositio on todellakin jaksanut syyttää hallitusta siitä että hallitus kuulee tavallisia ihmisiä mutta minä haluan kiittää ministeriä nyt vanhusten viikon kunniaksi siitä että kerroitte että myös omaishoidon kehittämiseen ja vanhusten perhehoidon kehittämiseen otetaan mukaan nimenomaan ikäihmiset jotka näitä palveluja käyttävät kenties heillä on jonkinlainen näkemys näistä asioista mitä pitäisi tehdä mutta arvoisa puhemies vielä kysyn ministeriltä maatalouden lomituksesta

vaatii että toimintamenoihin löydetään kahdenkymmenen miljoonan euron säästöt jos kuitenkin näyttäisi siltä että esimerkiksi pystyttäisiin arvioimaan että lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä tulisi säästöjä enemmän kuin kaksikymmentä miljoonaa euroa niin pystytäänkö hallituksen esitystä muokkaamaan niin että nuo säästöt olisivat ne arvioidut kaksikymmentä miljoonaa euroa eivätkä enempää kiitos

arvoisa rouva puhemies myös minä haluan kiittää ministeriä hyvästä puheenvuorosta ja siitä että että kerroitte vielä kerran täällä muun muassa nämä panostukset ikääntyneiden asioihin tulevalla kaudella sotaveteraaneille ovat myös edelliset eduskunnat lisätalousarvioissaan antaneet jonkun verran lisää rahoitusta ja siitä on myös kiittäminen aikaisempaa hallitusta ja edellisiä eduskuntia että tällaista on tapahtunut edustaja ritva elomaa otti sotaveteraanit täällä esille olisin tiedustellut liittyen ikääntyneisiin mutta liittyen myös meihin kaikkiin muihinkin hyvin tärkeä asia saattohoito olen ymmärtänyt että se on myös kirjattuna täällä hallitusohjelmassa että yritetään yhdenvertaistaa ja parantaa näitä saattohoitokäytäntöjä suomessa ymmärrän toki että rahaa ei ole käytettäväksi ja keinoja tähänkin asiaan puuttumiseen ja sen parantamiseen on löydettävä jollakin muulla tavalla kuin rahalla onko ministerillä ehkä jotakin kerrottavaa mitenkä tämä

hallituksen uudistuspaketista ehkä loppujen lopuksi kaikkein tärkein vaikutuksiltaan on tämä sote uudistus se on tärkeä ihmisten terveyden kannalta mutta se on tärkeä myös ajatellen hallituksen arvioita tulevista julkisista menoista yhdyn täällä huoleen siitä miten tämä valmistelu tapahtuu ei ole hyvä että näin isoa uudistusta kaikki puolueet eivät ole siinä pöydän ääressä olisi parempi lopputulos jos mentäisiin sillä mallilla joka viime vaalikauden lopulla saatiin aikaiseksi että tehdään yhteisvalmistelu mutta toinen asia joka on myös erittäin suuri huolenaihe on tämä edustaja haataisen mainitsema kysymys siitä leviääkö tämä kenttä nyt loppumetreillä aivan käsiin eli tulee tämmöinen hillitön yksityistäminen jossa yksityisten firmojen kanssa kunnat tekevät viime hetkellä isoja pitkiä sopimuksia ja sitä kautta nämä hallituksen kaavailemat säästöt jäävät aivan roikkumaan ilmaan siellähän on satojen miljoonien säästöjä tälle vaalikaudelle miljardien säästöjä tuleville

kysymykseni liittyy hieman samaan mihin edustaja heinäluoma viittasi viime aivan oikein keskusta vaatimalla vaati että sote uudistus tehdään parlamentaarisesti ja minun mielestäni aivan perustelluista syistä onko nyt pääministeripuolue keskusta eri mieltä oppositiopuolue keskustan kanssa sote uudistuksen yhteydessä on menty täysin sammutetuin lyhdyin tämä vaalikausi on yksi yksi hyvä raportti nähty mutta viime viikon kyselytunnin yhteydessä pääministeri sipilä sanoi että isot päätökset sote uudistuksessa tehdään kuukauden sisällä siis kuukauden sisällä sote sote seurantaryhmää ei ollut vielä kutsuttu edes kertaakaan koolle miten me voisimme oppositiosta rakentavasti tukea hallitusta näissä rakenneuudistuksissa jos me emme pääse sanomaan sanaamme tästä valmistelusta

minä haluan palata edeltävään debattiin liittyen ministeri rehulan kommenttiin jossa hän lainasi käyttämääni kuriositeetti sanaa ministeri rehula kehitysvammaiset henkilöt eivät todellakaan ole oppositiolle mikään pelkkä kuriositeetti päinvastoin me olemme todella huolissamme heidän pärjäämisestään jatkossakin tällä kertaa syystä että tämä eläkkeensaajien asumistuen leikkaus koskettaa myös heitä minä haluan olla totuudenmukainen tässä salissa jo ihan pöytäkirjojenkin vuoksi miksi minä käytin tuota sanaa minä käytin sitä sanaa siitä syystä että minä olen törmännyt täällä hallituspuolueen edustajiin jotka ovat väittäneet minulle toista että eläkkeensaajan asumistuen leikkaus ei kohdistu kehitysvammaisiin henkilöihin sen vuoksi kiinnitin siihen sanaan huomion ja käytin ehkä väärää sanaa ministeri rehulan rehulan ajatuksia ajatuksia ajatellen mutta minä toivon todella että kun te te olette nyt luvanneet tehdä nämä vaikutusarviot ennen leikkauspäätöksiä te myös teette ne ja siinä tulevat myös nämä kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistuvat säästöt

arvoisa rouva puhemies minua kiinnostaisivat monen muun edustajan lailla tässä salissa soten askelmerkit olipa se rakenne mikä hyvänsä minusta sen tulee täyttää tietyt reunaehdot ensinnäkään ei tule heikentää julkista palvelutuotantoa kilpailuttamisen kierre jossa julkiset toimijat joutuisivat kilpailuttamaan hankkeissa omat palvelut kävisi kyllä kansalaisille kalliiksi toivon myös että tämä integrointi toteutuu ja nämä saumattomat hoitoketjut tulisivat osaksi meidän terveydenhuoltoamme

myöskin minun ajatukseni ovat tämän soten ympärillä erityisesti sen vuoksi kun pohjois karjalassa tämä siun sote on lähes valmis ja tämän syksyn aikana vielä valtuustoissa asia on päätöksessä rakennamme sinne tätä sote mallia siltä pohjalta mitä edellisen hallituksen työn tuloksena ja itse asiassa koko eduskunnan työn tuloksena saatiin aikaiseksi kysynkin nyt ministeriltä sitä millä tavalla sitten näihin hallituksen uusiin ajatuksiin sovitetaan se työ mitä pohjois karjalassa on tehty siellä on lähdetty liikkeelle julkinen edellä siellä on lähdetty liikkeelle yhteistoiminnan näkökulmasta siellä on lähdetty avoimuuden näkökulmasta millä tavalla nämä ovat nyt mukana tässä tässä hallituksen tulevassa esityksessä

arvoisa puhemies viime kauden surullisimpia tragedioita stmn alueella näin voi sanoa oli oli pikku eerikan tapaus viime hallituskaudella tehtiin paljon töitä sen eteen että tällainen tragedia ei koskaan voisi enää toistua kysynkin nyt hallituksen edustajalta minkälaisia sellaisia elementtejä hallituksen esitykseen stmn osalta nyt sisältyy että me voimme taata sen että lastensuojelussa ei samanlaisiin tragedioihin enää enää tällä kaudella törmätä se mikä on ollut paljon esillä on se että lastensuojelun työntekijöillä on on huomattavan suuret asiakasmäärät siihen nähden mitä laki sanoo ja ja mihin heidän aikansa riittää onko tähän tulossa mitään parannusta

kysyisin myös sotesta siinä mielessä että viime kaudella soten valmistelun yhteydessä keskustelimme myös paljon rahoituksesta ja tämä rahoitukseen liittyvä valmistelu jäi kesken tuolloin käytiin keskustelua myös paljon teemasta raha seuraa potilasta ja tiedän että tämä keskustelu jatkuu edelleen kysyisin ministeri rehulalta nyt

tulossa markkinaehtoisiksi tai toimivatko ne kuten ministeri berner toimii ja linjasi viime viikolla vrn osalta elikkä markkinaehtoisuus on vahvasti mukana mitenkä sosiaali ja terveydenhuollon rahoitus toimii tullaanko tämä raha seuraa potilasta järjestelmä ottamaan mukaan seuraavaan rahoitusvaihtoehtoon

suomi eroaa muista euroopan maista siinä että meillä potilaan ihmisen valinnanvapaus on paljon rajatumpi pidän hyvänä ajatuksena sitä että suomessa säädettäisiin valinnanvapauslainsäädäntö niin että päästäisiin kilpailun kierteestä erityisesti vaikeasti vammaisten ihmisten osalta kilpailutukset tekevät kohtuuttomia tilanteita valinnanvapauslainsäädännössä valtiovalta määrittelisi sen alan laatukriteerit mitä palveluita edellytetään ja silloin palveluntuottajana saisi olla kolmas sektori yksityinen sektori ja julkinen sektori ja ja ihminen saisi valita

pidän tärkeänä nyt kun pöysti on nimetty tähän projektinjohtajaksi että ennen kuin nuo aluevalinnat tehdään alueratkaisut tehdään niin on vedenpitävät vaikutusten arvioinnit viittaan täällä ihan perustuslakivaliokunnan mietintöön ja viime kauden kömmähdyksiin otetaan opiksi niin kuin otammekin ministeri rehula on näin vakuuttanut kiitos siitä
myönnän vielä kaksi puheenvuoroa joiden jälkeen ministeri rehulalle paikaltaan viisi minuuttia ja nämä kaksi ovat edustaja kantola ja edustaja tölli

perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin tänään eduskunnan oikeuskanslerin kertomusta oikeuskanslerihan on toinen näistä instituutioista jotka arvioivat kansalaisilta tulevia valituksia kysyimme mikä valitustyyppi on eniten kasvanut viime aikoina ja kuulimme että sellaiset valitukset joissa ihmiset kokevat että palvelut on viety heiltä etäämmäksi ja sen sijaan että palvelut olisivat lähellä käytetään sitten digitaalisia sähköisiä järjestelmiä joiden kautta pitäisi pystyä asioimaan osa kansalaisista kuitenkaan ei kykene näitä käyttämään ei ole valmiuksia ei ehkä laitteitakaan ja niin he ovat joutuneet hyvin kauas palveluista no tässä terveydenhuollon kehittämisessä tietysti digitalisaatiolla on valtavan suuret mahdollisuudet ja on tärkeätä että siitä edetään ja on tärkeätä myös että potilaan ja asiakkaan omatoimisuutta edistetään mutta miten hallitus huolehtii siitä kun meillä on kuitenkin aika paljon kansalaisia joitten omatoimisuus on hyvin heikkoa ja jotka eivät osaa käyttää näitä digitaalisia välineitä että heidän pääsynsä palveluihin turvataan

arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallitus on toiminut noin neljä kuukautta ja nyt ensimmäiset lakiesitykset ja tämä budjettiesitys ovat tulossa eduskuntaan minä olen seurannut tätä keskustelua ja minä olen erityisesti ihmetellyt sdpn puheenvuoroja siinä mielessä että tuntuu että kaikki on kerralla romautettu vaikka vielä päätöksiä ei ole keretty tehdä missä teidän vaihtoehtonne ovat teillä oli neljä vuotta valtiovarainministerin tuoli ja ja neljä vuotta peruspalveluministerin ei tämä hallitus ole vielä kerennyt kaikkea romauttaa kyllä teidän pitää esittää selkeitä rakentavia vaihtoehtoja tuntuu että kaikki on nyt romautettu tietysti ymmärrän sen että oppositiossa pitää arvostella ja kritisoida mutta kyllä tämmöinen asennon hakeminen tietysti on haasteellista ja samaa se näyttää olevan myöskin vihreillä

edustaja tölliä sovinnollisena ja monesti erittäin viisaita ja kauaskatseisia näkemyksiä esittävänä edustajana mutta en olisi nyt uskonut että hän tähän samaan lauluun lähtee nyt mukaan tässä salissa on jo kuultu ensinnäkin käydäänpä nyt vielä läpi kerran hallitus on vasta reilu viikko sitten julkaissut budjetin eduskunnan pelisääntöjen mukaan me tuomme oman vaihtoehtobudjettimme heti kun eduskunta päättää että se voidaan käsitellä ja me olemme sen kertoneet täällä monta kertaa olemme esittäneet vaihtoehtoja alkaen alkaen näistä näistä raideliikenteen leikkauksista päätyen sitten kaikkiin niihin reformeihin muun muassa tähän soteen ja minusta tässä olennaista on nyt se olemmeko me kaikki samaa mieltä riippumatta siitä olimmeko hallituksessa vai oppositiossa ennen vaaleja ja sen jälkeen siitä että sote olisi järkevää viedä parlamentaarisesti maaliin vai emmekö tässä on valtava uudistus tulossa valtava verotusuudistus kuntaliiton arvio siitä mitä tämä tulee aiheuttamaan onko mielestänne järkevää että tämä viedään nyt vain hallituksen harteilla läpi

toisen kerran vain eduskunnan toimintatavat joissa on kohteliasta teititellä kollegoja ja vain se että jotkut sanat ovat pannassa ja niitä ei käytetä estävät minua käyttämästä muuta sanaa ja muuta retoriikkaa kuin ei ole vaivatta sopusoinnussa totuuden kanssa mitä oppositiosta on viimeisen viikon aikana väitetty siitä panostetaanko omaishoitajuuteen panostetaanko kotona tapahtuvaan hoitoon ja hoivaan vain eduskunnan meidän keskinäiset korrektiussäännöt jotka ainakin joskus ovat olleet voimassa estävät sanomasta tämän enempää kärkihankkeita käsitellään huomenna sanon vielä kerran omaishoitoon on tulossa huomattava pysyvä seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron lisä nyt etsitään mallia jolla tuo raha ei mene yleisiin valtionosuuksiin vaan joka kohdentaa tuon uuden rahan aidosti oikeasti omaishoitajien jaksamiseen

asiaa eteenpäin viedään myönnän kannan vastuuni siitä että en antanut valmistella lakia budjettiaikataulussa varmistin kyllä selustat kuntoon etten etten hölmöillyt yhtään enempää kuin olen tähän asti tässä asiassa hölmöillyt mutta on täysin kohtuutonta väittää ettei omaishoitajuuteen tällä vaalikaudella panosteta halutaan tehdä hyvä laki ja tuoda rahaesitys ensimmäisessä lisätalousarviossa tai toisessa miten tässä nyt vuosi lähtee liikkeelle ja tuo laki tulee voimaan heinäkuun alusta ensi vuonna tämän pitäisi olla kohtuullisen selvä voidaan jatkaa tästäkin asiasta debattia mutta tämä tästä arvoisa rouva puhemies sitten toinen asia tästä sote uudistuksesta kyse on pikkuisen samasta asiasta kuin tässä edellisessäkin aiheessa

ensinnäkin ensimmäinen parlamentaarinen kokous on kolmastoista kymmenettä kello viisitoista toisekseen tämänkin keskustelun jälkeen en voi kuin hämmästellä sitä miten nyt on epäluuloa jota on vuosien varrella tehty lähtien siitä että me olemme maailmassa ensimmäisenä tekemässä sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota me olemme tekemässä sitä horisontaalisesti eli yhdessä ja perustaso ja erityistaso yhdessä voi olla että minulla on väärät paperit mutta joku toinen on näemmä tässä salissa lukenut joitakin toisia papereita kun tämäkin on tässä keskustelussa kyseenalaistettu lähtien siitä mitä kunnat tekevät viime talven esityshän pohjautui sosiaali ja terveysvaliokunnan saamaan hallituksen esitykseen jota perustuslakivaliokunta arvioi perustuslakivaliokunta antoi kolme etenemistietä joissa kaikissa oli yhteneväistä esimerkiksi se että tässä maassa tulee sosiaali ja terveyspalvelut järjestää ja niistä huolehtia yhtä kuntaa suuremmalla alueella

ollaan edelleen viemässä juuri sellaisena kuin se on tähänkin asti ollut

henkilökohtaisesti minulle on erittäin tärkeää että tämä sali tekee yhdessä töitä meillä on ensimmäinen kokous josta voin sanoa etukäteen että se on testitilaisuus myös sille halutaanko tehdä yhdessä vai ei tehdäänkö yhdessä sillä on arvo iso uudistus aivan niin kuin täällä on puhuttu ja sitten ettei jää vastaamatta edustajien heinäluoma ja haatainen kysymykseen meillä on ministeriössä menossa valmistelu jolla tavoitellaan tilannetta jossa tämä sirpaloitumiskehitys saataisiin torpattua meillä on erilaisia näkemyksiä eri puolueiden välillä siitä miten palvelut tulisi tuottaa mutta en ole vielä tavannut ensimmäistäkään edustajaa niitäkään jotka puhuvat niin sanotusta monituottajamallista joka hyväksyisi sen että erikoissairaanhoito ulkoistettaisiin en ensimmäistäkään joten tänään tässä ja nyt tälle sirpaloitumiskehitykselle etsitään lainsäädäntöpohjaa jolla ei tapahtuisi tilannetta jota täällä kuvattiin että ennen kuin sote laki tulee voimaan

haluan kiittää ministeri rehulaa siitä että että olette ryhtynyt toimeen toimeen tässä yksityistämisbuumin hillitsemisessä se on todella tärkeää koska jotta tämä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus saadaan satamaan ja sellaiseksi että se myös tuottaa sitä tulosta eli parempia palveluja parempia palvelukokonaisuuksia ihmisille kansalaisille niin siinä aidosti sen integraation toteutua jos yksityiset ovat siellä noukkimassa nyt sitten rusinoita pullasta niin se johtaa siihen että että julkiselle jäävät sitten sitten kaikkein raskaimmat hoidettavaksi on hyvin tärkeää että että tässä sote uudistuksessa voitaisiin olla nyt kyllä ihan kunnolla mukana koko parlamentti sen takia kyllä tuen niitä ajatuksia että että kaikkien puolueiden myös opposition näkökohdat otetaan aidosti huomioon ryhmä on asetettu seurantaryhmänä se on näin ja se ei vastaa samaa mikä se oli aiemmalla oli aiemmalla eduskuntakaudella jolloin kunnioitettiin tätä parlamentaarista valmistelua silloin myös monessa puheenvuorossa muistan ennen vaaleja vannotun että näin tullaan nytkin menettelemään mutta toivon että tämä on kuitenkin hyvä ja opposition mielipiteet tulevat kuulluiksi

yhdyn edustaja haataisen käsitykseen tästä yksityistämisestä ja ja sen vaikutuksista sitten tähän kokonaistaloudellisuuteen tässä hyvin paljon puhutaan nyt sote uudistuksessa hallinnollisista kuvioista sen sijaan nyt käsiteltävänä on ensi vuoden talousarvio siihen voidaan vaikuttaa jokaisessa toimintayksikössä miettimällä miten tätä ministeri rehulan esiin tuomaa integraatiota lähdetään toteuttamaan mahdollisimman äkkiä siun sotessa eksotessa näitä malleja ollaan viemässä eteenpäin niitä otetaan käyttöön kunnat tulevat päättämään tästä viime kädessä eerikan tapauksessa oli kyse juuri tästä että yksittäisen kansalaisen ympärille ei luotu sitä turvaverkkoa siellä oli virhearviointeja se on arvioitu oikeusistuimessa ja siellä oli virhearvioinnista kyse tällä hetkellä avit reagoivat siihen sillä tavalla että varmuuden varmistamiseksi tarkastellaan luodaan uusia turvajärjestelmiä jotka vievät resursseja niiltä vähiltä sosiaalitoimen osaajilta mitä mitä on käytettävissä

rouva puhemies on hyvä että omaishoitoon panostetaan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa ja tämä esitys tulee valmisteltuna ensi keväänä sitä en en kiistä missään nimessä se on hieno asia mutta arvoisa ministeri te ette voi kiistää sitä että hallituksen muut päätökset vaikuttavat ja heikentävät myös omaishoitajien perheitten asemaa tässä kyse on eläkkeensaajan asumistuen leikkauksista lääkekustannusten matkakorvausten omavastuun noususta sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen noususta yli kahdellakymmenellä prosentilla joka vaikuttaa todella paljon asiakkaitten ja omaishoitoperheiden mahdollisuuteen hankkia palveluita nämä kaikki kokonaisuutena vaikuttavat monen muun kansalaisen hyvinvointiin mutta se vaikuttaa myös omaishoitoperheitten tilanteeseen ongelmana on se että moni sosiaalipalvelu ei liity asiakasmaksukattojärjestelmään jota kautta näillä ihmisillä jos he käyttävät paljon kotipalvelua ja muita vastaavia palveluita ei välttämättä ole tulevaisuudessa varaa siihen kaikkeen mitä he tarvitsisivat

että parlamentaarinen sote seurantatyöryhmä nyt aloittaa työnsä kolmastoista kymmenettä kello viisitoista se on on kalenterissa sote uudistuksen on nyt onnistuttava mutta tosiasia on se että on aika pitkässä kuusessa se milloin se vaikuttaa konkreettisesti sinne perusterveydenhuollon palveluihin suomalainen terveyskeskuksen käyttö on hyvin eriarvoisessa asemassa kun vertaa vaikka muihin pohjoismaihin siellä työttömät eläkeläiset ja lapsiperheet joutuvat odottamaan ja tärkeintä on että jo tällä vaalikaudella tulee toimenpiteitä että peruspalveluita voidaan vahvistaa hallitusneuvotteluissa sovimme palvelusetelikokeilusta olisi hyvä hyvä kuulla tavalla tuo kokeilu lähtee eteenpäin ja ja miten voisimme kannustaa kuntia käyttämään myöskin palveluseteliä enemmän niin että pk yrittäjät voisivat ketterästi tarjota niitä tärkeitä peruspalveluita lähellä lähellä ihmisiä en nähnyt kelloa tuossa mutta arvoisa puhemies kysyn yhden asian johon eduskunta on viisi kertaa kiinnittänyt huomiota eli pidä kiinni hoitojärjestelmä päihdeäitien palvelut kyseessä on noin miljoona euroa ja ikävä kyllä se ei tähän budjettiesitykseen sisältynyt voisiko olla niin että hallitus tämän seuraavan vuoden budjettiin toisi jos eduskunta nyt huolehtisi tästä viimeisen kerran

arvoisa rouva puhemies myös tuosta yksityistämisestä olen huolissani meillä lapissa muun muassa posion kunta nyt kaavailee joulukuun valtuustossa yksityistävänsä terveydenhuoltonsa toivon myös ministerin olevan sinne yhteydessä vaikuttamisen edellytykset ovat hyvät koska kahdestakymmenestäyhdestä valtuutetusta kuusitoista on

näistä sosiaali ja terveydenhuollon asioista kysyisin vielä sen mitkä mitkä tästä ovat seuraukset tällaiselle kunnalle jos tämmöinen ratkaisu tulee että se yksityistämiseen menee joutuvatko he maksamaan paitsi tietenkin yksityisten kanssa tekemänsä sopimuksen myös sen lisäksi osuuden sitten itsehallintoalueen sote palveluista vai onko tässä joitakin muita seurauksia toivon tietenkin että lähipalvelut pitkien etäisyyksien lapissakin hoituvat ja demokratiavajetta ei pääse syntymään

arvoisa puhemies olemme nyt käsittelemässä ensi vuoden talousarvioehdotusta ja käsittelemme sitä poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tilanteessa missä juuri mitään määrärahoja ei tässä tilanteessa on erittäin tärkeää että pystymme tekemään ainakin sopivassa määrin yhteistyötä hallitus ja oppositiorajojen yli katsomaan yhteisesti jotenkin ei tunnu kohtuulliselta se että tässä tilanteessa kun hallitus on aloittanut oppositioon jäänyt sdp suhtautuu niin kuin ei olisi koskaan hallituksessa ollutkaan teiltä jäi ihan melkoinen perintö enkä aio lähteä arvostelemaan edellisen hallituksen toimia on luonnollista että opposition ja kritisoida ja esittää vaihtoehtoja mutta tuntuu siltä kuin kaikki olisi romautettu muutamassa

arvoisat edustajat täällä on kaksi vastauspuheenvuoroa vielä pyydetty elikkä edustaja heikkiseltä ja edustaja muita jotka haluavat vielä käyttää koska sitten ministeri vastaa lopuksi ja ja siirrymme sitten puhujalistaan täällä tuli lisää elikkä

todellakin nyt on kyse ensi vuoden budjettiesityksestä eikä vielä varsinaisesti sote uudistuksesta mutta täällähän iloisesti aina saa keskustella siitä asiasta mistä haluaa sitten huomisen lehdessä taikka tämän illan telkkarissa

hallitus panostaa isoon rahaan satakolmekymmentä miljoonaa euroa kärkihankkeisiin liittyen hyvinvointiin ja terveyteen pystyykö ministeri valaisemaan jollakin tavoin tuota lapsi ja perhepalveluitten muutosohjelmaa johonka on ensi vuodelle varattu seitsemän miljoonaa euroa täällä on kovasti kannettu huolta siitä nämä meidän tulevaisuuden vesat pärjäävät kun kaikesta leikataan mutta tämä näkemys että kyllä perheissä ja kodeissa vielä jotakin osataan ja halutaan kantaa vastuuta myös omista lapsista on tosi tärkeä juttu jos ministeri tätä avaisi myös

hallituksen kärkihankkeista tuo kärkihanke kansanterveys kaksi piste nolla tuo hanke jolla pyritään tekemään toimia yhdessä järjestökentän kanssa että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus omassa arjessaan tehdä terveyttä edistäviä valintoja on oiva hanke vähentää kestävyysvajetta kun saamme ihmiset edistämään omaa terveyttään ehkä liikkumaan vähän enemmän voimme edistää hyvää työkykyä toimintakykyä ja myöskin kansanterveyttä tervehdin tuota hanketta ilolla siihen että hyvin laajasti yksi syy voi olla se että täällä oppositiopuolueet tarjoavat vain että ei käy ei kerta kaikkiaan käy ja vaihtoehtoa ei tässä vielä ole selvillä se ei ole yksin opposition syy koska meidän menettelymme on on ollut sellainen että vaihtoehtobudjetit tulevat vasta myöhemmin kyllä tässä ehdotan että puhemiehistö harkitsisi tulevaisuudessa sitä että kun hallituksen budjettiesitys tulee saliin niin samalla tulisi myöskin opposition esitys että voisimme niitä vertailla ja käydä keskustelua yhtä jalkaa koska tämä on ollut hivenen turhauttavaa kun sieltä sanotaan vain ei käy ja ja vaihtoehtojen esittäminen on opposition tehtävä

arvoisa puhemies ehkä tähän viimeiseen voi sanoa että jos tänne eduskuntaan saadaan esimerkiksi edustaja sarkomaan ja kumppaneiden tuella samantyyppinen valmistelukoneisto niin varmasti pääsemme tähän samaan aikatauluun siis samankokoinen valmistelukoneisto kuin hallituksella toistaiseksi joudumme tyytymään sikäli viime kaudella viime kauden puhemiehen ja puhemiehistön ansioilla kyllä parannettuun koneistoon näistä tietopalveluista mutta haluaisin vielä tästä sote uudistuksesta todeta miten se sote uudistus liittyy nyt sitten tähän ensi vuoden budjettiin kyse on valtavasta uudistuksesta jolla hallitus on itse arvioinut olevan aika isoja vaikutuksia kolmen miljardin säästövaikutukset ja ensinnäkin tähän joka tietysti vaikuttaa tietysti vaikuttaa kun hyväksymme hyväksymme budjetin niin siinä samassa yhteydessä hyväksymme julkisen talouden suunnitelman joka täällä seuraavana on listalla että kyllä tämä on kokonaisuus arvoisa edustaja mutta toteaisin vain että ministeri jätti mainitsematta perustuslakivaliokunnan lausunnosta tämän kohdan joka koskee nimenomaan tätä parlamentaarista valmistelua siis valmistelutyötä ja minulle jäi kyllä korkeita odotuksia kun ministeri totesi että ensimmäinen kokous määrittelee suuntaa jos on valmis aidosti ottamaan valmisteluun mukaan niin silloin tietysti olemme mielellämme mukana voitteko tarkentaa

hallituksen suuntaan ihmettelen kyllä nyt tätä ehkä tässä on jotain väärinymmärrystä ehkä tuo käytävä tuossa välissä suodattaa näitä puheita puheenvuorollani halusin olla tarjoamassa yhteistyötä koska edellisellä kaudella näin että parlamentaarinen yhteistyö toimi ja kaikki varmaan ymmärsivät että että esityksiä joita laaditaan kunkin hallituksen aikana joudutaan sitten tulevallakin hallituskaudella toistenkin toimesta jotka ovat vastuussa ja kapuloissa

seurantaryhmä pystyy työskentelemään niin että siellä aidosti voidaan vaikuttaa niin se on tietysti tervetullutta ja kun totesin tuossa ja kysyin näistä yksityistämispuuhista joita tuolla kunnissa tehdään niin niin tuen ministeriä kyllä kaikin tavoin siinä että että tämä saadaan poikki koska kyllähän näiden ulkopuolisten palvelujen hankinnan täytyy olla sitten sitten niiden käsissä jotka niistä

arvoisa puhemies puheenvuorossani tarkoitin varsinaista budjettia enkä sote uudistusta tietysti on hyvä että siitäkin varmasti omat pitkät keskustelut käydään mutta nyt on tänään jatkettu viime viikolla aloitettua

käsittelyä olen seurannut päivän mittaan tätä keskustelua ja halusin puuttua siihen minkälaiselta tämä asetelma on vaikuttanut toivon että näissä keskusteluissa ja tämän budjetin käsittelyssä koko tilanteessa pystyttäisiin enemmän yhteisesti katsomaan tätä taloustilannetta ja tästä selviytymisen
keinoja vielä kolme puheenvuoroa edustaja henriksson edustaja alanko kahiluoto ja edustaja kiljunen ja sen jälkeen sitten ministeri viisi minuuttia

arvoisa puhemies kysymys joka on myös erittäin tärkeä ja joka suoraan liittyy budjettiin on naisiin kohdistuvasta aikaisemmin todettiin että meillä on liian vähän näitä turvakotipaikkoja suomessa kysyisin ministeriltä nyt mikä on hallituksen toimenpideohjelma missä aikataulussa hallitus luulee että me voisimme päästä siihen tavoitteeseen mikä mikä meille on asetettu me tiedämme että me olemme vielä aika kaukana siitä mutta tärkeästä asiasta on todellakin kysymys sitten olisin kysynyt myös ministeriltä mikä on tilanne tässä vaiheessa ykn vammaisten sopimuksen ratifioinnin suhteen oli tarkoitus että me viime olisimme päässeet niin pitkälle että se olisi voitu ratifioida mutta asia ei edennyt sillä tavalla ihan loppumetreillä että näin olisi voinut tapahtua joten toivon että tämä hallitus jatkaa sitä ratifiointityötä ja sitä pyrkimystä ja haluaisin myös tietää missä vaiheessa tämä asia on nyt tällä hetkellä

arvoisa puhemies olin viime kaudella hallituspuolueen jäsen ja minä olin mukana silloin molemmissa sote ohjausryhmissä ja muistan hyvin kun oppositiosta erityisesti keskusta vetosi että että oppositio otettaisiin mukaan tähän ohjausryhmään koska kuten täällä on todettu sote uudistus on on iso iso hanke ja on tärkeää että että sitä viedään eteenpäin yli yli vaalikausien olen tässä vähän ihmetellyt mihin keskustalta on on unohtunut tämä tämä ajatus jota te paljon toitte viime viime kaudella esille että olisi tärkeätä että sotessa ei olisi ainoastaan tämmöistä seurantaryhmää vaan todellakin tämmöinen ohjausryhmä jotta varmistetaan se että että parlamentaarinen yhteisymmärrys yli vaalikausien on sillä että että tämä uudistus saadaan todellakin eteenpäin ja ja maaliin minäkin kysyisin itse asiassa näihin vähemmistöjen oikeuksiin liittyen viime kaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun ministeri rehula silloin oli valiokunnan puheenjohtaja itsemääräämisoikeuslakia ei saatu vietyä eduskunnassa eteenpäin ja sen vuoksi vammaisten oikeudet jäivät puolitiehen mitä tälle itsemääräämisoikeuslaille nyt kuuluu

puhemies vielä yksi kysymys ministerille sote uudistus on erittäin tärkeä uudistus ja tämän yhteydessä kunnissa tällä hetkellä pohditaan sitä mitenkä tulevaisuudessa sosiaali ja voidaan näitä normeja purkaa ja onko mahdollisesti joitakin lakeja joita voitaisiin väljentää tästä esimerkkinä on esimerkiksi tänään keskusteltu varhaiskasvatuslaki mutta näitä keskusteluja käydään myös sosiaali ja terveyspalveluiden osalta kysyisin ministeriltä

kuinka ministeriö ja ja hallitus huolehtivat siitä että että eri puolilla suomea kun näitä erilaisia lakeja lähdetään väljentämään ja normeja purkamaan kansalaisia kohdellaan sosiaali ja terveyspalveluiden osalta yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti ettei käy sillä tavalla että normien purku aiheuttaakin sen että riippuen siitä missä kunnassa tai sote alueella ihminen asuu hän edelleen saa palvelut sitten eriarvoisesti
ja tämän debatin päättää edustaja razmyar olkaa hyvä ja sen jälkeen ministeri
kiitos arvoisa puhemies edustaja henriksson nosti erittäin tärkeän asian viime kaudella puhuttiin paljon tietenkin tästä turvakotien määrästä ja ennen kaikkea sen riittämättömyydestä suomihan on allekirjoittanut istanbulin sopimuksen mutta toimenpiteet ovat siltä osin olleet vähäisiä ensi vuonna myöskään turvakodit eivät saa kunnilta maksusitoumuksia ja ja tietenkin tämä epätietoisuus vaikuttaa paljon erityisesti monissa kansalaisjärjestöissä ja näissä näissä toimissa joissa

nimenomaan järjestetään turvakoteja ja sitten toisaalta kysyisin myöskin onko hallituksella myös tähän pari ja lähisuhdeväkivaltaan ja erityisesti tähän ennalta ehkäisevään puoleen jonkinlaisia toimenpiteitä koska samalla tarvitaan myös ennalta ehkäisevää työtä kun puhutaan tästä korjaavasta työstä

resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa jotka ovat olemassa valvonta mukaan lukien istanbulin sopimus kansainvälisistä sopimuksista pitää pitää kiinni meillä on ensi ja turvakotipaikkoja noin sataneljäkymmentä ja meillä pitäisi olla niitä viisisataa edustaja henriksson suora kysymys suora vastaus en tiedä päivää milloin meillä viisisataa on mutta tämä kuuluu sarjaan minä uskon tässäkin kohdassa sellaiseen asiaan että pelkät eurot eivät ole ratkaisevia vaan on mahdollisuus etsiä myös muita keinoja mutta jotta me voimme täyttää se edellyttää sitä viittäsataa paikkaa sitten tämä itsemääräämisoikeuslaki viime kaudella täällä olleet edustajat muistavat tilanteen että se oli noin vuoden eduskuntakäsittelyssä ja silloin olin tilanteessa jossa minulta kysyttiin valiokunnan puheenjohtajana että tähän kansainvälisen sopimuksen läpiviemiseen itsemääräämisoikeuslain läpiviemiseen ministeri henriksson tietää taustoja paljon paremmin kuin minä mutta sitten tehtiin ratkaisu tammi helmikuulla että ei yritetä väkisin tehdä huonoa lakia tämä on työryhmävaiheessa edelleen kuuluu sarjaan muistipaikalla pitää kysyä aikaa koska mehän teimme täällä lain joka hyväksyttiin mutta sinne jätettiin lausuma tällä kertaa lausuma jolla on oikeasti merkitystä eli me jouduimme jättämään tämän itsemääräämisoikeuslain osalta tilanteen auki sitten täällä kysyttiin ylipäätänsä ennalta ehkäisevien palvelujen perään kyllähän ne kunnat ja ne kaupungit ja ne alueet jotka panostavat pärjäävät on sitten kyse lastensuojelusta tai muista palveluista jotka oikeasti ja aidosti panostavat perhetyöhön kotona tehtävään työhön vanhempien ja lasten väliseen tilanteeseen meillä on näyttöjä meillä on hyviä malleja suomessa yksi asia osana on soten aikataulu ja valmistelee sitä kuka tahansa se on se että nämä hyvät mallit ihan oikeasti saataisiin kaikkien käyttöön se on asia jossa meillä on paljon hankkeita meillä on paljon tekemistä meillä on paljon osaamista toiset osaavat täällä oli tämä tapaus eerika esillä minä tiedän sen että helsinki on perannut omat palveluketjunsa ja ja siellähän oli kyse siitä että tieto ei vain kulkenut paikasta a paikkaan b voidaanko tämmöiseltä koskaan välttyä toivottavasti voidaan maatalouslomitus oli

edellisessä kysymyspatteristossa jos kaksikymmentä miljoonaa euroa täyttyy niin siinä vaiheessa kun lausuntokierros on käyty muutetaan mutta minulla ministerinä ja valtion hallituksella on se kahdenkymmenen miljoonan euron taakka edustaja kantola kysyi digipalveluista meidän kaikkien huolena minusta pitäisi olla se että me pystymme säästämään euroja digipalveluja parantamalla mutta pitää ottaa huomioon tilanne missä meillä on aina ihmisiä jotka eivät oman kuntoisuutensa vuoksi pysty hyödyntämään digitalisaatiota tämä on semmoinen asia jonka pitää olla täällä korvan takana eikä vain korvan takana vaan myös muistipaikalla sitten vielä tästä sotesta toistan aiemmin sanomaani

kaikista kiinni miten tätä tullaan viemään yhteisesti eteenpäin on ollut hienoa kuulla muistutuksia viime vaalikauden parlamentaarisesta työstä minun muistini ulottuu koko neljän vuoden ajalle ja sieltä löytyy kyllä erilaisia tilanteita ja vaiheita missä kunnioitettiin parlamentaarista työtä ja kunnioitettiin sitä vähän vähemmän ja joskus jopa oppositiota tarvittiin ratkomaan asioita ja viemään niitä eteenpäin sitten tämän sote uudistuksen osalta ihan viimeisimmäksi edustaja henriksson minulla on tieto että uusi seelanti on hakemassa samantyyppistä mutta me olemme maailmassa ensimmäisenä rakentamassa sotea koska meillä on muun muassa etelä karjalasta ja ja kainuusta näyttöjä että palveluketjuja tiivistämällä ihmisten pompottaminen vähenee palvelut paranevat ja kustannukset

arvoisa

ja keskituloisilta neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksin muutosta vastaava tarkistus yle veron indeksijäädytys johtaa veron nousuun seitsemäänkymmeneen euroon ja samalla kymmenentuhattakolmesataa euroa tai sen alle ansaitsevat vapautuvat verosta heitä on kaikkiaan kolmannensadannentuhannennen hallituksen tekemien veromuutosten johdosta tuloerot kaventuvat takuueläke nousee kaksikymmentäkolme euroa kuukaudessa eläkeläisten asumistuen leikkaamista tarkistettiin kuten ministeri mäntylä juuri kertoi hyvätuloisten verotus kiristyy mikä on täysin perusteltua tässä taloustilanteessa suurituloisten verotusta kiristetään laskemalla ylimmän veroluokan alaraja yhdeksästäkymmenestätuhannesta eurosta seitsemäänkymmeneenkahteentuhanteenkolmeensataan budjetin tasapainoa heiluttavat maahanmuuton kustannukset jotka ensi vuoden budjettiin sisältyvät rahat eivät kuitenkaan tule riittämään hallitus joutuu lisäämään näitä määrärahoja myönteistä on että irakin ja somalian turvapaikkahakemukset jäädytettiin siksi aikaa kun selvitetään mahdollisuus saada kahdenvälinen palautussopimus irakin kanssa arvoisa puhemies strategisen hallitusohjelmansa avulla hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uudistuksia viidellä painopistealueella hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat kärkihankkeissa hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen sosiaaliturvan rahoitus hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi toteutetaan työn kannustettavuutta ja työllistämisen houkuttelevuutta parantavat uudistukset arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen noin miljardin euron määrärahaa vuodelle kaksituhattakuusitoista se on noin kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna määrärahoista erittäin merkittävä osuus kohdistuu juuri kärkihankepanostuksiin sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeilla lisätään hyvinvointia ja terveyttä yhtenä tärkeänä hallituksen arvovalintoja ilmentävänä toimena on kärkihankkeisiin kytkeytyvänä alueena omais ja perhehoitajien tukeminen ja tästäkin olemme tänään hallituksen strategisena hallituskaudelle kohdistuvana tavoitteena on painottaa ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja ja omaishoitoa omaishoitajien suuri ja aiheellinen kysymys on pitkään ollut kuka muistaa omaishoitajaa vaalien jälkeen myös toiselta puolen saisi vanheta ihan siellä omassa kodissaan ja se jos on useimman suomalaisen unelma varmasti myös meidän omaishoitajien arvo on miljardeja ilman omaishoitajia suomi olisi pulassa hallituksen talousarvioesityksellä omaishoitajien mahdollisuutta omaishoitajuuteen kehitetään ja sijaisjärjestelyjä parannetaan arvoisa rouva puhemies suomen talouden taantuman syitä ovat pitkään jatkunut viennin heikkous teollisuuden rakennemuutos ja julkisen talouden alijäämän vajoaminen hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet merkitsevät osallistumista yhteiskuntatalkoisiin eri muodoissa kuten verotuksen kautta kysymys on suomen talouden nousua ja parempaa työllisyyttä vauhdittavien päätösten tueksi välttämättömästä kokonaisuudesta tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää oppiminen ja osaamisen jatkuva päivittäminen suomessa uusia oppimisympäristöjä uutta pedagogiikkaa ja ja digitaalisuuden mahdollisuuksia ole tähän asti hyödynnetty läheskään täysivaltaisesti hallitusohjelman mukaan suomessa palkitaan ahkeruudesta työstä ja toimeliaisuudesta kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko suomen voimavarojen hyödyntämiseen nykyisin kymmeniä yrityksiä siirtyy vuodessa suomesta viroon kymmenkunta päinvastaiseen suuntaan työpaikat eivät synny itsestään vaan yritykset niitä luovat yrittäjyyden tukemista ei siis liikaa korostaa suomessa arvoisa puhemies hallitusohjelmassa mainitaan muun muassa lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen ja pidän erittäin hyvänä ministeriössä käynnistettyä tutkimushanketta jossa selvitetään yleistä oikeustajua ja sen suhdetta tuomitsemiskäytäntöihin

arvoisa rouva puhemies halusin tässä vielä tämän budjetin lähetekeskustelun lopuksi tulla tänne pönttöön sen takia että tasan viikko sitten tiistaina kello kahdeksantoista oli täällä liikenneministeriön pääluokka kävimme mittavan ja vaiherikkaan keskustelun siitä hallituksen esityksestä joka julkistettiin että junien ostoliikenteen mittavat supistukset tulevat kohdistumaan rautatieliikenteeseen maaliskuun kahdeskymmenesseitsemäs päivä kolmekymmentä junaa lakkautetaan maakuntien suomesta kun muistelen tässä näitä kuluneita vuosia niin tulee kyllä ikävä vanhaa keskustaa koko ajan linjannut että se vastustaa keskittämistä ja on luvannut pitää maan kaikki osat elinvoimaisina nyt keskustalainen liikenneministeri berner ja pääministeri sipilä lakkauttavat kokonaan useita rataosuuksia maakuntien suomesta muistuu mieleeni matti vanhasen toisen hallituksen ohjelma vuonna kaksituhattakahdeksan visioi pääkaupunkiseudulle hajakeskitettyä puutarhakaupunkia ja nyt se käytännössä romutetaan hänen ollessaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja pitää muistaa niin niin kuin edustaja hakkarainenkin tuossa totesi että hallituksen kärkihanke on biotalous ja kun näitä lakkautettuja rataosia on näin runsaasti niin se myöskin tarkoittaa samalla sitä että näiltä radoilta loppuu kunnossapito kokonaan miten tässä on sitten tapahtunut ensin ministeri berner totesi aluksi että lakkautettavat lakkautettavat junavuorot korvataan busseilla myöhemmin hän on muuttanut kantaansa ja siirtynyt markkinaehtoiseen junaliikenteeseen ja kilpailun avaamiseen näillä lakkautettavilla rataosuuksilla on hyvä tässä muistuttaa mieleen se että hyvä kattava joukkoliikenne ei ole kannattava missään euroopassa sitä tuetaan joka paikassa suurin tuki on on amsterdamissa kuusikymmentä prosenttia ja täällä suomessa pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä tuetaan neljälläkymmenellä prosentilla tampereen joukkoliikennettä tuetaan kahdellakymmenelläseitsemällä prosentilla kun ottaa huomioon junaliikenteen määräykset eu direktiivissä kaluston osalta noudattaa kaikkia tarkkoja turvallisuusmääräyksiä kaluston päästöjenkin osalta myöskin henkilökunnalle tulee eu tasoinen koulutusmääräys ja sitten kun katsoo että on vain yksi kuljettaja siellä junassa sitä koskee yleissitova veturimiesten liiton työehtosopimus ja ainakaan vielä nykyinen hallitus ei ole lakkauttamassa yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää eli miten ihmeessä näille radoille saadaan markkinaehtoinen joukkoliikenne toimimaan kaikkien näitten reunaehtojen ollessa voimassa olisin toivonut että täällä käydyssä käydyssä keskustelussa oltaisiin huomattu tämä epäkohta ja oltaisiin oltu valmiita korjaaman hallituksen sitten eduskunnan käsissä ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto parhaillaan käsittelee asiaa ja aikanaan se tulee tänne saliin päätettäväksi mutta jos ei rahaa löydy niin toinen vaihtoehto on se että vrn joka on erittäin kannattava ja on tuottanut osinkoa omistajilleen jo monena vuonna ja jolla viimeisimmänkin vuoden voitto oli seitsemänkymmentä miljoonaa euroa voitosta osa lohkaistaisiin näihin junavuoroihin ja tällöin ei tarvittaisi budjettirahoitusta ja asiat hoituisivat nimittäin vrn hallintoneuvosto esitti oman vaihtoehtonsa hallintoneuvosto joka joka koostuu kaikkien puolueiden edustajista yksimielisesti esitti ettei nyt tehtäisi näitä leikkauksia vaan seuraavan vuoden aikana selvitettäisiin miten kokonaisuudessa joukkoliikenne suomessa järjestetään viime päivän uutisia siitä että liikenneministerin sasin esille nostama tie auki taivasta myöten raportti otettaisiin käyttöön eli silloin vrn kalusto takavarikoitaisiin yhteiskunnalle kannattaa kyllä tarkkaan miettiä tämän päivän kauppalehdessä oli uutinen siitä että vattin tutkija totesi että se ei periaatteessa synnytä yhtään uutta kilpailua vaan silloin kun kilpailua halutaan myöskin kalustoa pitäisi uusia kiitos

arvoisa rouva puhemies

sitten murtuneet kaksituhatta luvun edetessä suomesta on tullut euroopan talouden sairas mies joka ei enää voi rahoittaa nykyisen kaltaista hyvinvointiyhteiskuntaansa tähän taustaan myös nykyinen kolmen puolueen hallitus perustaa talouspolitiikkansa talouden suunta on käännettävä jotta hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut voidaan pelastaa myös hallituksen ensimmäinen budjetti sen ylivoimaisesti tärkein tavoite on työn lisääminen suomessa sillä nykyisellä työllisyysasteella suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla tärkein väline tässä budjetissa työn lisäämiseksi on työtulovähennykseen tehtävä neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron lisäys se kohdennetaan pieni ja keskituloisille tämä varmistaa sen että työn tekeminen näissä tuloluokissa muuttuu entistä houkuttelevammaksi on selvää että yksin tämä budjetti tai ylipäätään hallituksen omat muskelit eivät riitä työllisyyskehityksen kääntämisessä siksi hallitus haki pitkään työmarkkinajärjestöjen kanssa lääkkeitä suomalaisen työn kilpailukyvyn parantamiseksi on tärkeää että edelleen jatkuvista työmarkkinajärjestöjen neuvotteluista saadaan välineitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi suomalaisille täytyy saada työtä ja yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamisen tulisi olla kaikkien poliittisten päättäjien tärkein tehtävä arvoisa puhemies pidemmän päälle suomen tulevaisuuden kohtalonkysymys ei kuitenkaan ole yksin suomalaisen työn hinta vaan se kuinka hyvin suomalainen osaaminen myy entistä kovemmassa globaalissa kilpailussa vastuu osaamisen kehittämisestä on suomalaisilla yrittäjillä mutta poliittisilla päätöksillä voidaan tietä tasoittaa osaamisen parantamiseksi tähän tähtäävät myös hallituksen kärkihankkeet vaalikauden aikana kärkihankkeisiin varataan yksi pilkku kuusi miljardia euroa eniten julkisuutta näistä panostuksista ovat saaneet biotalouteen osaamiseen ja digitalisaatioon annettavat lisäresurssit oikein kohdennettuina nämä lisäpanostukset helpottavat uusien kasvuyritysten syntymistä näille aloille liikuntaihmisenä toki iloitsen myös siitä että liikkuvasta koulusta tulee tämän budjetin myötä totta koko suomessa panostus oppilaiden liikkumiseen ja hyvinvointiin kannattaa aina on myös hyvä että hallitus on sitoutunut normien järkeistämisen jatkamiseen sekä kokeilukulttuurin kehittämiseen jo tehty esitys kauppojen aukioloajan vapauttamisesta on hyvä esimerkki toimesta jossa kustannukset yhteiskunnalle ovat pienet mutta vaikutus työllisyyteen ja talouteen positiivista myös perusväylänpitoon esitetyt kuusisataa lisämiljoonaa maksavat kyllä itsensä takaisin parempana työllisyytenä ja arvoisa rouva puhemies oppositio on tuttuun tapaan rusikoinut budjettia kovin sanoin siihen oppositiolla on toki oikeus mutta tässä tilanteessa pelkkä haukkuminen ei riitä tämä ei kuitenkaan ole vähättelyä budjettiin sisältyviä vaikeita säästöpäätöksiä kohtaan vaikean ajan budjetti näkyy meistä jokaisen arjessa ja muun muassa asumistukea saavien eläkeläisten tilanne on vaikea

arvoisa jatkan edellisestä kun en sopinut siihen viiteen minuuttiin lisäksi hallitus on on luvannut ohjelmassaan parantaa maatalouden kannattavuutta ja vahvistaa maatilojen maksuvalmiutta tämä tämä perustuu pitkälti siihen ettei elinkeinoon luoda uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita vaan olemassa olevia normeja tarkastellaan kriittisesti turhaa sääntelyä ja byrokratiaa puretaan ja etsitään luovia ratkaisuja hyvinä esimerkkeinä näistä voidaan mainita ympäristölupamenettelyt kaavoitusprosessit sekä rakentamissääntely ministeriössä byrokratian purku on on otettu hyvin vakavasti olen erittäin iloinen siitä että nyt meillä on hallitus joka alkaa purkaa vuosikymmenten kuluessa yhä kasvanutta sääntelyä monimutkaiset ja ristiriitaiset joskus hyvin tulkinnanvaraisetkin byrokratiapykälät rasittavat niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä esimerkiksi aloittavalle yrittäjälle ja miksei kokeneemmallekin pykäläviidakossa luoviminen usein on turhauttavaa kallista ja aikaa vievää ja toivon että kaikki turhat rönsyt karsitaan pois maa ja elintarviketaloudessa hallinnolliseen taakkaan vaikuttavat vaikuttavat pitkälti myös eusta tulevat määräykset näiden sisältöön suomen tulee vaikuttaa aktiivisesti maatalouteen liittyy vielä semmoinen kuin metsäteollisuuden puuhuoltovarmuus on puhuttu paljon täällä ja keksitty vaikka minkälaisia keinoja ja ei tahdo tepsiä mutta minulla olisi esitys nimittäin kun metsänomistaja myy puuta niin otetaan siihen käyttöön osittain viron verotusmalli kun hän on myynyt puun raha menee rahastoon jossa se on vielä ilman verotusta mutta sitten kun metsänomistaja nostaa sen rahan sieltä hän maksaa vasta veron nimittäin se vanha metsä ei tuota kellekään mitään se lahoaa siellä ja tällä hetkellä kun

prosenttia on kaupunkilaisia ymmärryskin siitä metsästä on pikkuisen hämärtynyt mutta kun tuommoinen pikkuinen porkkana laitetaan siihen silloin se sitä huoltovarmuutta lisää siellä rahastossa nimittäin se tuo ainakin korkoa lahotessa se ei auta mitään se puu mätänee ja menettää arvonsa tässä on yksi esimerkki jota voitaisiin ruveta nyt miettimään tuolla ministeriössä

arvoisa puhemies tässä julkisen talouden suunnitelmassa valitettavasti näkyy kauttaaltaan se koko hallituksen kylmä talouspoliittinen linja mistä olemme tämän viikon ja edellisviikon kuluessa talousarviokäsittelyn yhteydessä puhuneet on harmi että tämä leikkausten tie on valittu tänään viimeksi kuulimme eläkkeensaajien osalta huonoja uutisia samoin on harmi se että tässä talouspoliittisessa linjassa tuntuu korostuvan väen vängällä se että nähdään että leikkaukset olisivat oikea ratkaisu tässä tilanteessa me uskomme että näin ei ole vaan ihmisten ostovoima tulee turvata ja myös monet ekonomistit

että tässä tilanteessa työllisyysmäärärahojen leikkaus tai nuorisotakuun alasajo eivät saa aplodeja päinvastoin ne ovat herättäneet myös julkisesti hyvin suurta huolta puhemies kaiken kaikkiaan me tulemme palaamaan tähän hallituksen kylmään oikeistolaiseen kokoomuslaiseen talouslinjaan monessa yhteydessä myöhemminkin ja jatkossa tämä julkisen talouden suunnitelma on yksi väline siinä tässä on sisällä myös sellaisia merkillepantavia elementtejä kuten esimerkiksi yleisradiota koskevia kirjauksia joiden yhteydessä parlamentarismin periaatetta hallitus on rikkonut näihin kaikkiin me tulemme jatkossa palaamaan

että valtiovarainministeri stubb olisi ollut täällä salissa mutta kuten sanottu nämä asiat tulevat kautta linjan olemaan politiikkamme keskiössä jatkossa ja tulemme esittämään hallituksen talouspoliittiselle linjalle selkeän oikeudenmukaisemman ja työllistävämmän vaihtoehdon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään lakivaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä tuloveroasteikkolakikokonaisuudessahan edelleen toistuu se hallituksen tietoinen arvovalinta siitä että kaikkein hyväosaisimmat osallistuvat hyvin niukasti niukasti näihin yhteisiin talkoisiin

joitakin pieniä sanotaanko lähinnä valitettavasti näennäisiä muutoksia on tullut tässä syksyn aikana hallituksen alkuperäiseen linjaan mutta tarve on isompi oikeudenmukaisuutta huutavat kansalaiset ihmiset kysyvät jos meiltä leikataan miksi hyväosaiset eivät näihin talkoisiin osallistu

verotetaan tasapuolisesti tasa arvoisesti eikä eläkkeensaajien verotus ole korkeampi ja nyt jos hallitus tietoisesti on jälleen kerran tällaisen juovan avaamassa niin se on erittäin valitettava ja huono asia me emme saaneet vastausta vielä kysyessämme onko tästä tehty kokonaisvaikutusten arviointia mutta tämä on vakava asia ja tulemme myös siihen palaamaan mutta tällä puheella arvoisa puhemies nämä verolait ovat tärkeitä ne määrittävät hallituksen talouspoliittisen linjan ja meillä on siihen vaihtoehto näille täytyy saada kunnolla käsittelyaikaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

puhemies esitän niin ikään että tämä asia jätetään pöydälle kolmastoista kymmenettä pidettävään istuntoon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemies esitän että tämä asia jätetään pöydälle kolmastoista kymmenettä pidettävään istuntoon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies esitän että tämäkin asia jätetään pöydälle kolmastoista kymmenettä pidettävään täysistuntoon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemies esitän että asia jää pöydälle kolmastoista kymmenettä pidettävään istuntoon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta

puhemies oppositio jatkaa loogista linjaansa ja siirtää ongelmien ratkaisun eteenpäin niin kuin viime kaudella on tapahtunut hallitus on tuonut oman esityksensä

edustaja jalonen tässä ei voi keskustella muuta kuin pöydällepanosta
annan annan myöntymisen sille että tämä asia käsitellään samassa ajankohdassa kuin edustaja viitanen on muutkin kohdat esittänyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies edellä puhuttuihin jo viitaten esitän että asia jää pöydälle

perun esitykseni

arvoisa puhemies hallituksen koulutuspolitiikka on monesta näkökulmasta erittäin kylmäävää niin se on myös opiskelijoiden näkökulmasta näiden opintotukileikkausten suhteen kun kun katsomme mitä samaan aikaan tuolla naapurimaassa ruotsissa tapahtuu siellä ollaan panostamassa koulutukseen tutkimukseen opetukseen sivistykseen merkittävästi huomattavasti enemmän kuin suomessa siellä ollaan laittamassa miljardipanostukset kokonaisuudessaan koulutukseen täällä vastaavasti hallitus leikkaa koulutuksen alasta todella merkittävästi ja niin on nyt käymässä myös opintotuelle

arvoisa puhemies nyt käsiteltävänä oleva esitys on yksi osa sitä isoa kokonaisuutta jossa sivistyksen koulutuksen ja tulevaisuuteen tehtävien tärkeiden panostusten mahdollisuudet heikkenevät ja on harmi että hallitus on näin isolla kädellä leikkaamassa koulutuksesta siis edellisellä kaudella oppositio kritisoi ei peruuteta ja nyt tehdään kolmen miljardin säästöt tähän päälle tämäkin nyt käsittelyssä oleva esitys koskee opiskelijoita se heikentää heidän mahdollisuuksiaan ja voisi sanoa että tämä käsittelyssä oleva laki on tietyllä tavalla kirsikka tämän kakun päällä jossa meidän tulevaisuutemme edellytyksiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies

yleisradion indeksin jäädyttäminen josta tässä hallituksen esityksessä on kysymys ei ole taloudellisilta vaikutuksiltaan kovin suuri kolme viiva neljä miljoonaa ehkä riippuen siitä miten kustannuskehitys kehittyy on sen vaikutus yleisradion budjettiin joka on vähän päälle viidensadan miljoonan vuositasolla kysymys ei ole isosta rahasta mutta kysymys on isosta periaatteesta jota hallitus nyt tässä toteuttaa jossa hallitus toimintatavallaan poikkeaa siitä sopimuksesta minkä varassa yleisradiota lähdettiin kehittämään ja sen rahoitus ja toimintamallia oikeastaan kaksi vaalikautta sitten alkaneella vaalikaudella me tiedämme hyvin kaikki miten vaikeata yleisradion rahoituksen järjestäminen on ollut taustalla on hyvin pitkä kehitys yleisradion siinä vaiheessa jolloin yleisradion rahoitus perustui televisiolupaan jonka maksaminen oli lakisääteinen velvollisuus televisiovastaanottimen omistajalle kuitenkin havaittiin että televisioluvan maksuhalukkuus oli rapautumassa osa ihmisistä maksoi televisiomaksun ja osa ei ja tästä seurasi sellainen kierre että paitsi että yleisradion rahoitus oli vaarassa yleisradion toimintakyky sitä kautta myös sitten oli sellainen kohtuuton ja epäoikeudenmukainen tilanne että ne jotka jättivät maksun maksamatta pääsivät nollan euron kustannuksilla ja taas sitten niillä jotka maksoivat uskollisesti niin kuin laki velvoittaa se televisioluvan maksu nousi koko ajan tätä yritettiin monessa eri vaiheessa ratkaista kaksituhattaseitsemän alkaneella vaalikaudella ministeri suvi linden valmisteli asiaa josta näytti tulevan yksi ratkaisu televisiolupamaksun korvaavaksi malliksi yleisradion rahoitukseen mutta ei koskaan johtanut tulokseen ja silloinen hallitus luopui järjestelmän muuttamisesta ja televisiomaksulla jatkettiin kuitenkin tuon vaalikauden loppupuolella kaksituhattakymmenen saatiin aikaan eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken sopimus siitä että että yleisradion rahoitusta lähdetään uudistamaan uudelta pohjalta ja samassa eduskuntaryhmien puheenjohtajien sopimuksessa siis parlamentaarisesti yksimielisessä konsensushengessä päätettiin yleisradion rahoituksen tasosta että sen tulisi olla siinä viidensadan

miljoonan euron luokkaa niin sitten seuraavalla vaalikaudella kaksituhattayksitoista alkaneella vaalikaudella ministeri krista kiurun vetämänä uusien eduskuntaryhmien puheenjohtajien toimesta ja heidän yhteisellä sopimuksellaan saatiin ensin aikaan tämä tämä sopimus siitä että mennään niin kuin edellisellä vaalikaudella oli sovittu sitten saatiin lopulta tämä lainsäädäntö aikaiseksi jolloin siirryttiin tähän yleisradiovero malliin niin että yleisradion rahoitukseen kerätään erillistä veroa joka sitten tuloutetaan valtion budjettiin ja sieltä sitten siirretään radio ja televisiorahastoon josta sitten vuosittain lähtien siitä viidensadan miljoonan euron määrästä maksetaan yleisradiolle rahoitusta sen toiminnan turvaamiseksi koko ajan tätä sopimusta tehtäessä ja lainsäädäntöä valmisteltaessa henki ja kirjaukset olivat sen mukaisia että parlamentaarisesti joka tarkoittaa sitä että kaikki eduskuntaryhmät yksimielisesti neuvotellen hyväksyvät yhteisen ratkaisun tätä rahoitusjärjestelmää kehitetään ja niin myös yleisradiota koskevaa lainsäädäntöä laadittiin ja kehitettiin yhden kerran vuodelle kaksituhattaneljätoista siirryttäessä kun tämä vuoden kaksituhattakolmetoista aikana tuli ensimmäisen kerran voimaan nostettiin sitten lain mukaisesti indeksillä yleisradion rahoitusta mutta jo tälle vuodelle kaksituhattaviisitoista

osalta indeksi jäädytettiin tämä tapahtui eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien yhteisellä sopimuksella niin että koko eduskunta neuvotellen löysi yhteisen ratkaisun että all right taloustilanne on vaikea monia indeksejä leikataan kansalaiset joutuvat monesta tinkimään yritykset joutuvat monesta asiasta tinkimään irtisanomisia työttömyyttä on kasvussa ja niin poispäin päädyttiin siihen että jäädytetään vuodelle kaksituhattaviisitoista sen päätöksen yhteydessä kirjattiin kun se yhteisesti oli sovittu että tämä on ainutkertainen kertaluonteinen ratkaisu tästä ei seuraa mitään jatkoa nyt hallitus on tämä hallitus omin toimin tehnyt esityksen ilman neuvottelua ilman eduskuntaryhmien yhteisen tahdon muodostamista on tehnyt ratkaisun että että on tuonut siis sen tänne ja eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä tietysti hallitus saa tahtonsa läpi tämä on se periaatteellinen muutos joka on tapahtunut ja minusta tästä on syytä olla huolestunut hallitus ottaa nyt omaan hoitoonsa yleisradion kysymättä koko eduskunnan tahtoa etsimättä konsensusta eduskuntaryhmien kesken ja samaan aikaan tässä valtiontalouden pidemmässä suunnitelmassa joka meillä myös tänään oli käsittelyssä julkisen talouden suunnitelma kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kerrotaan että indeksi hallituksen esityksen mukaan tullaan jäädyttämään koko vaalikaudeksi ja että yleisradion rahoitus joka nyt on kehyksen ulkopuolella siirretään kehyksen sisään tästä kävimme hallintoneuvostossa aika tiukankin keskustelun ja kuulimme erilaisia arvioita siitä onko tämä ollenkaan perusteltua asiantuntija arvioita joissa tähän suhtauduttiin kriittisesti tässä ollaan ottamassa nyt isoa linjaa siihen suuntaan joka ei tällaisessa demokraattisessa vapaan sivistyksen sananvapauden tyyssijassa jollainen suomalainen yhteiskunta on oikein meille kunniaksi että nyt olemme ikään kuin siirtämässä julkisen palvelun mediayhtiötä yleisradiota enemmän hallituksen radioksi tässä on sellainen suunta en sano että se saman tien on hallituksen radio mutta jotta yleisradion riippumattomuus hallituksesta ja poliittisista suhdanteista voitaisiin taata olisi tavattoman tärkeää kuitenkin pitää kiinni siitä että eduskunta yhteisellä päätöksellä konsensuspohjaisesti tekee yleisradiota koskevia rahoitus ja muita ratkaisuja ei niin että kulloisenkin hallituksen poliittisten mieltymysten tai tai linjausten mukaisesti yleisradio joutuu joko pelkäämään rahoitustaan tai sitten panemaan toivonsa siihen että nyt olisi sellainen hallitus josta saadaan vähän lisärahaa on tärkeätä että keskeinen media yleisradio on hallituksesta riippumaton media tätä meidän tulee yhdessä puolustaa

arvoisa puhemies edustaja kantola tässä hyvin kävi läpi sitä historiaa mikä

vaikka tässä on nyt käsittelyssä vain ensi vuosi niin on kyllä hyvä huomata ja tuoda esiin tässä keskustelussa että hallitus on nyt täälläkin aikaisemmin mainitun lyhyen vallassaolonsa aikana tehnyt merkittäviä siis vuoren kokoisia yksipuolisia päätöksiä yleisradion rahoitukseen tuossa aikaisemmin oli käsittelyssä julkisen talouden suunnitelma sieltä käy ilmi että hallitus on päättänyt että yleisradio siirretään osaksi valtion budjettia valtion budjettikehyksiin

kysymättä oppositiolta yhtään mitään keskustelematta eduskuntaryhmien kesken siitä sanallakaan tuomalla tänne vain esityksen jossa yleisradio siirretään kehyksen sisään ja kaiken lisäksi vielä koko kehyskaudelle on indeksi leikattu nollaan tämä on vastoin sitä sopimusta vastoin sitä sopimusta tämä on vastoin sitä sopimusta jonka eduskuntaryhmät yhdessä ovat tehneet kuudestoista joulukuuta kaksituhattayksitoista siinä sopimuksessa todetaan että mikäli on tarvetta aineellisille tai muille yleisradion asemaa koskeville muutoksille siis aineellisille eli rahoitusta koskeville muutoksille niin se pitää käsitellä parlamentaarisesti tämän pohjalta silloinen ministeri kiuru valmisteli

ja nyt sitten yhtäkkiä tänne ilmestyy hallituksen päätös siitä että yleisradio on siirretty kehykseen julkisen talouden suunnitelmassa ja sitten myös tämä indeksiasia tämä on merkittävä

onko kyseessä eduskunnan radio jatketaan keskustelua

arvoisa puhemies jokaisella päätöksellä on seuraamuksensa niin myös tällä hallituksen aikeella siirtää tämä yle rahoitus osaksi budjettirahoitusta katsoin vähän mitä on muualla tapahtunut kun näin on tehty mitä on tapahtunut niissä maissa joissa yleisradioyhtiöt on alistettu tavallaan hallituksen peukalon alle rumimmat esimerkit unkarin tyyppisistä maista joissa yleisradioyhtiö on täysin hallituksen radio ja tv ja toimii sen propagandan välittäjänä mutta myös hollannissa jossa vuonna kaksituhatta luovuttiin lupamaksuista ja ja siirryttiin siirryttiin meidän tyyppiseen järjestelmään ensin annettiin takeet siitä ettei julkisen palvelun rahoitus vähenisi mutta mitä teki siellä seuraava hallitus teki mittavan leikkausohjelman joka myös ulotettiin tähän kansallisen yleisradioyhtiön npon budjettiin ja nyt on myös siellä uusista leikkauksista päätetty islannissa on ollut ihan samantyyppinen kehitys aluksi todettiin että tämä on vain tekninen siirto tämä ei millään tavalla tule vaikuttamaan rahoitukseen mutta toisin kävi sielläkin korvamerkinnästä luovuttiin ja inflaatiokorotuksia ei tehty ja tänä päivänä islannin radio tv ruv saa vain noin kahdeksankymmentäkuusi prosenttia siitä rahasta mikä alun perin oli tarkoitettu näitä esimerkkejä on useita tällaisen oven suomen hallitus on nyt avannut ja olisi mielenkiintoista kuulla täällä on liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja jalonen paikalla mihin arvioihin perustuu se lupaus että suomessa ei näin kävisi

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on kyllä käynyt harvinaisen selvästi ilmi että nyt on liikkeellä tosi isoja ongelmia liittyen yleisradion tulevaisuuteen oli kyse sitten yleisradion riippumattomasta asemasta tai sitten noin yleisesti siitä menettelytavasta mitä täällä kaiken kaikkiaan nyt hallitus on valinnut aikanaan tosiaan kuten todettu yhdessä todettu kuinka tärkeää onkaan se että yleisradiota koskevat kaikki merkittävät linjaukset tehdään parlamentaarisesti yleisradio ei ole kerta kaikkiaan hallituksen käsikassara vaan se on kansan radio sitä kautta kansanvallan radio eduskunnan radio ja tämä periaate on ollut hyvin tärkeä jo pitkän aikaa en mitenkään voisi ymmärtää miksi voisimme tästä periaatteesta kaiken kaikkiaan luopua kun yleisradiolakia on uudistettu matkan varrella ja niihin periaatteisiin palattu on myös pidetty hyvin tärkeänä tätä riippumattomuutta me tarvitsemme laadukkaan riippumattomassa asemassa olevan yleisradion tätä kautta nyt nämä uudistukset mitä hallitus on tekemässä yksipuolisesti oppositiolta kysymättä ja myös sisällöllisesti esimerkiksi juuri tämä budjettisiirto ovat kyllä omiaan ihan tosissaan vaarantamaan tätä asemaa tämä tilanne on vakava minä toivon että tähän voidaan palata en kerta kaikkiaan voi ymmärtää miksi näin lyhyessä ajassa hallitus on tehnyt edustaja lindtman sanoi minusta aika kuvaavasti hän sanoi että tässä on tehty vuoren kokoisia päätöksiä vuoren kokoisia päätöksiä näin toden totta on jokainen meistä joka on seurannut tätä yleisradion parlamentaarista käsittelyä ja yhteistä historiaa voi varmasti tämän allekirjoittaa toivon että tämä on nyt jonkinlainen vaihe josta vielä hallitus peruuttaa ja tulee tässä suhteessa

arvoisa rouva puhemies edustaja kantola tuossa hyvin asiallisesti perusteli sitä historiaa miten yleisradion rahoitusta kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista eduskunnassa käsiteltiin ja suunniteltiin itse näen tässä tilanteessa että alle prosentin muutos ylen rahoitukseen ei vie ylen riippumattomuutta ja yle säilyy kyllä eduskunnan radiona täällä on kovasti esitelty että tuleeko ylestä hallituksen radio itse en näe näin vaan kun kuuntelen niitä ohjelmia ja tunnen niitä toimittajia ja ja ihmisiä jotka siellä työskentelevät niin ei ole pelkoa että siitä tällä pienellä rahoituksen siirrolla niin kuin edustaja kantola ne summat kertoi tulisi hallituksen radio kyllä se säilyy eduskunnan

arvoisa puhemies kyllä tämä on nyt aidosti niin iso asia että tästä on pönttöön tultava

edustaja kantola kävi tässä hyvin historiaa läpi ja yhteinen tavoite vuonna kaksituhattakymmenen jolloin ensimmäinen julkilausuma tehtiin ja jolloin eduskuntaryhmien kesken sovittiin että ylen rahoitus uudistetaan oli se että ylen asema pitää turvata niin että se on riippumaton hallituksen päätöksistä ja tähän asemaan kuuluu rahoitus ja sen

kaksituhattakymmenen todettiin ensinnäkin että valmistelun tavoitteena on luoda rahoitus ja hallintomalli joka pitkäjänteisesti turvaa ylen julkisen palvelun kehittämisen ja riippumattomuuden nykyisen kaltaisessa laajuudessa sitten kaksituhattayksitoista joulukuussa eduskuntaryhmät sopivat tekivät sopimuksen siitä että ensinnäkin yleisradio oyn riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin tämä siis todetaan

sitten todetaan että vuonna kaksituhattakolmetoista yleisradio oyn julkisen palvelun rahoituksen taso on viisisataa miljoonaa veroineen ja tasoa tarkistetaan vuosittain nimenomaan sitä tilannetta varten että mikäli tätä pitää arvioida uudelleen edes yhden vuoden osalta edes yhden vuoden osalta saatikka kehyskaudesta saatikka siitä miten yle veroa muutetaan saatikka siitä onko kehyksessä vai ei täällä todetaan että jos sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen

lakiehdotus

perustuu eduskuntaryhmien tekemään sopimukseen yleisradion rahoitusta koskien nyt on hyvä muistaa että yleisradion eduskuntaryhmäthän päättivät vuonna kaksituhattaneljätoista että yleisradion rahoitusindeksi jäädytetään tälle vuodelle mutta jos nyt katsotaan mikä näiden kahden asian ero on niin ensinnäkin tästä asiasta eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekivät maaliskuussa yhteisen sopimuksen ja sen pohjalta hallitus toi käsittelyyn lakiesityksen

yleisradion indeksin väliaikaisesta jäädyttämisestä nyt jos käydään vielä tämän vuoden prosessi läpi miten tämä asia tuotiin esiin niin niin oppositiopuolueet ovat olleet hyvin tyytymättömiä siihen tapaan miten tämä on käsitelty me saimme suurimman ryhmän puheenjohtajalta elokuussa viestin jossa pyydettiin ryhmien johdon tuntoja koskien yleisradion indeksijäädytystä ja siinä todettiin erikseen että ministeri ottaa asiaan

kantaa vasta sen jälkeen kun

tunnot ovat tulleet sen jälkeen yhtäkkiä saimme lukea viestin että hallituspuolueet ovat päättäneet että yleisradion indeksi jäädytetään siis ilman yhtään neuvottelua ilman yhtään tapaamista tämän jälkeen kun kokoonnuimme neuvottelemaan ja paheksuimme tätä tapaa että kyseessä onkin päätös joka koskee koko kehyskautta ja vielä sen jälkeen saimme kuulla että että hallitus onkin päättänyt kiertoteitä keittiön kautta siirtää yleisradion valtiontalouden kehyksiin

eli kyllä tässä on tapahtunut valtavan iso muutos jossa käytännössä hallituksen toiminta on rikkonut sitä sopimusta jonka eduskuntaryhmät ovat yhdessä tehneet ja aivan olennainen osa tätä riippumattomuutta siinä sopimuksessa jonka me olemme aikaisemmin aikaisemmin tehneet on nimenomaan se että kukin hallitus ei pääse muotoilemaan rahoitusta tai rahoitustasoa mieleisekseen ja sillä tavalla ikään kuin olisi mahdollista pitää uhkaa yllä tai tavalla tai toisella vain hallituksesta käsin puuttua yleisradion

tämä on se suurin syy eli se tapa miten yleisradion rahoituksesta päätetään sillä on merkittävä vaikutus siihen onko yleisradio riippumaton riippumaton radio joka on nimenomaan koko eduskunnan radio ja tässä on räikeästi rikottu niitä menettelytapoja joita on päätetty nyt ongelma on se että että ministeri on ilmoittanut nyt perustetaan parlamentaarinen työryhmä joka alkaa ensi vuoden alusta käsittelemään yleisradion asemaa tilanne on se että eduskunta joutuu ottamaan nyt tänä syksynä kantaa yleisradion ensi vuoden indeksiin julkisen talouden suunnitelman yhteydessä koko nelivuotiskauden indeksiin ja eduskunta joutuu ilman parlamentaarista käsittelyä ja valmistelua ottamaan kantaa siihen kuuluuko yleisradion rahoitus valtiontalouden kehyksiin vai ei puhumattakaan niistä muutoksista joita ollaan tekemässä yle veroon riippumatta siitä mitä mieltä näistä kaikista asioista on niin nyt ongelma on se että tänä syksynä eduskunta nyt tämän toiminnan takia joutuu ottamaan kantaa näihin asioihin ennen ennen kuin koko työryhmä edes ehtii aloittaa työtään olen esittänyt hallituspuolueiden eduskuntaryhmille että tämä tilanne olisi ratkaistavissa olisi ollut järkevää että hallitus vetäisi nyt tämän käsillä olevan lakiesityksen pois

olisi muuttanut julkisen talouden suunnitelmaa niiltä osin jättänyt asian auki ja tämän jälkeen olisimme voineet käsitellä täällä yhdessä parlamentaarisesti yleisradion asemaa ja niitä muutostarpeita joita tässä on

niin hän kyllä joko puhuu palturia tai huijaa itseään tästä on kyse tämä on vakava todella vakava asia sillä miten ylen rahoituksesta sen tasosta sen rakenteesta päätetään on vaikutusta onko yle riippumaton vai ei nyt hallitus on astumassa sellaiselle polulle jolla ennemmin tai myöhemmin varmasti tulee karhu vastaan kysyn läsnä olevilta hallituspuolueiden edustajilta onko eduskuntaryhmien kuudestoista joulukuuta kaksituhattayksitoista solmima sopimus edelleen voimassa vai ei

puhemies täytyy ajassa palata hieman taaksepäin ja pohtia mitä eduskunnassa itse asiassa sovittiin yleisradion rahoituksesta vuonna kaksituhattayksitoista elettiin ihan joulukuun viimeistä päivää ja viimeisiä hetkiä kuudestoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista linjattiin kaikkien parlamentaaristen ryhmien päätöksellä yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin vero tuloutetaan teknisesti valtion talousarvioon josta varat ohjataan valtion televisio ja radiorahastoon vuonna kaksituhattakolmetoista yleisradio oyn julkisen palvelun rahoituksen taso on viisisataa miljoonaa euroa veroineen tasoa tarkistetaan vuosittain alkaen vuodesta kaksituhattaneljätoista indeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti samassa lausumassa myös kirjoitetaan näin jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin myös niiden valmistelussa nojataan parlamentaariseen tukeen siis nojataan parlamentaariseen tukeen arvoisa puhemies tässä joitakin lausuman lausuman katkelmia siitä mistä oikeastaan yle ratkaisu sai tuulta alleen viimeiset vuosikymmentä olemme yhdessä yrittäneet yle veron uutta ratkaisumallia aikoinaan mietittiin onko se yle maksu vai olisiko se yle vero ja päädyttiin sitten lopulta tähän nykyiseen malliin jo neljäkymmentä luvulta suomen viestintäpolitiikan aivan keskeinen linja on ollut siinä että yleisradion rahoituksen pitää perustua riippumattomaan riippumattomaan lähteeseen ikään kuin riippumattomiin käsiin nyt me olemme tilanteessa jossa tämä neljäkymmentä luvulla alkanut totuus on selkeästi kyseenalaistettu se työ joka tehtiin yhdessä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa viime kaudella on muodostumassa aika rammaksi ankaksi jos käytännössä nämä hallituksen suunnitelmat sellaisinaan tulevat menemään läpi eli olemme tilanteessa jossa käytännössä ollaan rikkomassa tätä yksimielisesti valmisteltua pohjaa siltä varalta että tulee epäselvää siitä millä tavalla tämä keskustelu jatkui yle lainsäädäntöä ruvettiin tämän lausuman pohjalta valmistelemaan ja kun tätä ylen loppuratkaisua valmisteltiin tämän lausuman lausuman pohjalta hallituksen esityksessä kaksikymmentäyhdeksän kautta kaksituhattakaksitoista vp aikoinaan nimenomaan todettiin sivulla kolmekymmentäkolme

pääministeri jyrki kataisen hallitusohjelman mukaan ylen rahoituksen malli ja keräystapa uudistetaan eduskuntaryhmien yhteisen vuonna kaksituhattakymmenen hyväksytyn kannanoton mukaisesti ja

tästä samasta lausumasta on otettu myöskin tähän hallituksen esityksen samaiselle sivulle kolmekymmentäkolme huomio jossa todetaan hallitusohjelmassa viitatun vuoden kaksituhattakymmenen kannanoton mukaan rahoituksen tason on oltava riittävä

yle veroratkaisua ruvettiin tekemään tehtiin ensimmäiseksi periaatepäätös jossa nämä samat kannat jotka teille luin ovat myöskin esillä ja sen jälkeen tehtiin yle laki ja siihen liittyvä rahoituksen osuus joka valmisteltiin valtiovarainministeriössä ja myös nämä kaikki edellä mainitut kirjaukset toistetaan näissä esityksissä eli yleisradion toimintaan rahoituksen tasoon ja myöskin tähän yleisradion rahoitusmekanismiin liittyvään ratkaisuun voi tehdä muutoksia vain nojaamalla parlamentaariseen tukeen ja se on todettu myös tämän silloisen lakiesityksen luonnoksissa ja hyväksytyssä eduskunnan kannassa nyt arvoisa puheenjohtaja me olemme tulleet tilanteeseen jossa jossa hallitus on toiminut yksipuolisesti ensinnäkin toteamalla jo hallitusohjelmassaan että yle ei kuulukaan enää näihin kehyksen ulkopuolisiin eriin minä tietysti ihmettelen tätä sen takia että vaikka valtiontalouden tarkastusvirasto on edellyttänyt että olisi hyvä että kaikki erät erityisesti nämä suhdannepoliittiset erät kuuluisivat kehyksen sisään niin tätä samaa periaatetta ei ole noudatettu kuitenkaan kaikkien muiden poliittisesti kiinnostavien asioiden kohdalla niin kuin esimerkiksi makeran kohdalla mutta yleisradion kohdalla hallitus yksipuolisesti päätti että tämä erä kuuluu kehyksen sisään mikä on selkeä poliittinen kannanotto ja vastoin näitä linjauksia joita on tehty toiseksi olin yllättynyt siitä että hallitus päätti tosin kyllä kuunneltuaan varoituksen sanaa itsekin julkisuudessa varoitin siitä että jos yle indeksiä yksipuolisesti muutetaan syntyy tilanne jossa meillä jää käytännössä rahoituksen tasoon selkeä pluskertymä ja tämä kumulatiivinen kertymä tulee olemaan ainakin tämän lakiesityksen mukaan joka on laadittu käytännössä kuusikymmentä miljoonaa euroa suurempi tästä syystä johtuen hallitus päätyi siihen että tämä miljoonaa voitaisiin käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen sitä kautta he omalla toiminnallaan budjettiriihessä päätyivät siihen että tämä pienin maksuunpantava määrä korotettaisiin viidestäkymmenestäyhdestä seitsemäänkymmeneen euroon sitä me sosialidemokraatit kannatimme myös silloin kun tätä lakiesitystä aikoinaan valmisteltiin mutta on totuuden nimissä sanottava että tässä salissa kahdelta ryhmältä sille ei ollut kannatusta ja tämä johtaa nyt siihen että kun tämä laki menee täällä läpi niin käytännössä niin kuin vaikutuksista todetaankin tällä sivulla jolla on vaikutukset julkiseen talouteen ehdotettu muutos merkitsee sitä että noin kaksikymmentä miljoonaa euroa pienempi on yle verokertymä kuin aikoinaan yhdessä linjattiin mistä tämä kaksikymmentä miljoonaa katetaan tätä ei tässä esityksessä sanota ja kaiken lopuksi totean että yleisradio indeksijäädytys oli jo kerran aikaisemmin esillä ja silloin sovittiin että jos indeksijäädytyksiä tehdään ne tehdään yhteisesti asiasta päättämällä ja tässä tapauksessa näin ei ole käynyt koska hallitus on päättänyt että tämä indeksijäädytys kun tehdään niin se voidaan tehdä ainoastaan hallituspuolueiden tuella ja näin koskaan ei päätetty siitäkin on olemassa lausuma indeksijäädytys vuodelle kaksituhattaviisitoista hallituksen perusteluissa lukee ehdotus perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien päivänä maaliskuuta kaksituhattaneljätoista tekemään sopimukseen jonka mukaan taloustilanteesta johtuen yleisradio oyn indeksin jäädyttämiseksi valmistellaan tarvittava lainsäädäntömuutos yksimielisesti tehty poikkeuksellinen päätös koskee vuotta kaksituhattaviisitoista yksimielisesti tehty poikkeuksellinen päätös eli

tehtyä tavalla joka nautti silloin yksimielisyyttä tässä salissa voidaan pyörtää minkä tahansa hallituksen minkä tahansa joukon toimesta ja joka kerta joka ainoa hallituskausi tehdään omin päin yleen muutoksia se ei ole mahdollista koska se johtaa tilanteeseen jossa meillä ei ole sellaista yle ratkaisua joka kestäisi aikaa ja nyt minä varoitan todella vakavasti toivon todella että valiokunnassa

perehdytte tähän asiaan katsotte mitä näissä lakiesityksissä on aikoinaan lukenut ja miksi niihin on päädytty niin kuin on päädytty ja tästä riippumattomuudesta on hyvin pitkät luvut siinä laissa laissa johon yle rahoitus ja yle laki tänä päivänä perustuvat että sen takia pyydän vielä malttia ja pyydän perehtymään tähän asiaan ennen kuin tehdään

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tästä dramaattisesta kehyssiirrosta huom dramaattisesta siis lainausmerkeissä rahastosiirto sisältyy valtion talousarvion momenttiin kolmekymmentäyksi neljäkymmentä kuusikymmentä siirto valtion televisio ja valtion televisio ja radiorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen tilinpidollinen rahasto jota hoitaa viestintävirasto rahaston varoja suoritetaan yleisradio oylle valtioneuvoston vahvistaman käyttösuunnitelman ja yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti mielestäni ei liity edustaja lindtmanin kuvaamaa vuoren kokoista dramaattista ongelmaa te te voitte toki oppositiossa olla varmasti toista mieltä toiseksi tässä taloudellisessa tilanteessa kun joudumme leikkaamaan eläkeläisiltä opiskelijoilta työttömiltä työssä käyviltä keliaakikoilta tai vaikka keneltä sdp ei voisi hyväksyä yleisradion indeksin jäädyttämistä anteeksi vain mutta nyt ei kuulosta vastuulliselta politiikalta uskon että suuri yleisö tämän jäädytyksen kuitenkin ymmärtää ja hyväksyy arvoisa rouva puhemies ja mitä parlamentaariseen työryhmään tulee uskon että se jatkuu täysin normaalisti kunhan työryhmän vetäjä matti vanhanen vain sen saa kunnolla aktivoitua

arvoisa puhemies

on vuosikymmenten perinne sekä lainsäädännön kautta että myös syntyneenä tapakulttuurina että hallitus ei tee yleisradiota koskevia päätöksiä vaan yleisradion ohjaus tapahtuu eduskunnan toimesta ja se on tärkeää kaikissa länsimaisissa yhteiskunnissa siltä pohjalta että sitä isoa tiedonvälitysvoimaa joka kansallisessa radioyhtiössä on voidaan käyttää riippumattomasti hallitus ei pyri rakentamaan ohjausta uutistoimintaan eikä muuhunkaan yleisradiotoimintaan vaan hyväksytään se ajatus että on olemassa riippumaton tiedonvälitys ja sitä myös kansallinen yleisradio yhtiö edustaa tämä periaate on ollut johdonmukaisesti voimassa ei vain viime vaalikaudella vaan edeltävillä vaalikausilla myös ja siihen ovat kaikki eduskuntaryhmät ja eduskuntapuolueet johdonmukaisesti sitoutuneet nyt on tapahtumassa erittäin iso ja merkittävä muutos ja toivon että edustajat puoluekantaan katsomatta miettivät tämän muutoksen sisältöä ja sen toivottavuutta tämä ei ole mikään säästökysymys vaan kysymys on siitä voiko yleisradio luottaa siihen että sen riippumattomuus on turvattu ja sen toiminnalle tarpeelliset resurssit on

kun täällä on viitattu aikaisempiin kannanottoihin on syytä sanoa että ne ovat olleet hyvin johdonmukaisia siitä vuoden kaksituhattakymmenen eduskuntaryhmien yhteisestä sitä ennenkin mutta kun silloin

ei saanut ehkä ihan hurraa huutoja se oltiin kuitenkin valmiit viemään silloin lävitse mutta sitten esittelevä ministeri linden päätyi siihen että hän vetää ehdotuksen pois tässä tilanteessa ryhmät kantoivat yhdessä vastuun ja katsoivat että yleisradiota ei voida jättää rahoitukseltaan eikä toimintaperiaatteeltaan tyhjän päälle vaan tärkeätä on että ryhmillä on yhteinen kanta joka ohjaa sitten yleisradiolain valmistelua tämä yhteinen kanta syntyi keskustelujen pohjalta ja tälle pohjalle sitten ministeri kiuru rakensi tämän lain uusimisen joka johti myös sitten myös sitten yleisradion rahoituksen uusimiseen rahoituksessa aivan keskeinen kysymys oli että kun siirrytään lupamaksusta uuteen rahoitusjärjestelmään niin voidaan luottaa siihen että riippumattomuus on turvattu eikä niin että kulloinenkin hallitus ryhtyy säätelemään tätä rahoitusta ja sitä kautta pyrkii luomaan oman oman peukalonsa peukalonsa tänne yleisradion valtimon päälle tältä kannalta katsoen on olennaista että eteneminen ei tapahdu niin kuin nyt olemme nähneet että hallituspuolueet tekevät päätöksiä mikä on yleisradion tarvitsema rahoitus ja sitten tehdään päätöksiä siirtää kehykseen yleisradion menot toisin kuin mikä oli aikaisempi poliittinen yhteisymmärrys pidän erittäin huonona

tätä esitystä indeksin jäädyttämisestä ilmeisesti en tiedä eihän meille ole edes kerrottu asiaa on tarkoitus että nämä leikkaukset tehdään useampana vuotena peräjälkeen täällä me istumme eduskunnassa emmekä edes tiedä mitä hallitus on tästä päättänyt mutta semmoinen tieto on liikkeellä että tarkoitus on leikata yleisradion toimintaedellytyksiä joka ikinen vuosi koko vaalikauden ajan ja sitten kun nämä pannaan kehykseen sehän tosiasiassa tarkoittaa sitä että vastoin hyvin laajaa aikaisempaa yhteisymmärrystä yleisradiota ollaan tekemässä tekemässä osaksi budjettitaloutta ja sitten tullaan pelaamaan yleisradion tarpeet suhteessa muihin budjetissa oleviin tarpeisiin niin että jos sinne pannaan jotain niin sitten pitää kehyksestä ottaa jostain muualta pois tämä on erittäin iso linjanveto joka tässä tältä kannalta katsoen tämä on surullista että eduskunta aivan meidän tiedonvälityksen keskeisistä periaateasioista keskustelee näin vajaalukuisesti illan myöhäisinä hetkinä ilman että paikalla on esittelevää ministeriä että edes tiedettäisiin mitä hallitus aikoo tehdä ja ilman että täällä ovat paikalla hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat jotka ovat näissä keskusteluissa olleet mukana on maita jotka tekevät tällä tavalla päätöksiä ja nyt en siis liioittele vaan meiltä löytyy itäisen keski euroopan maista entisiä kommunistimaita jotka ovat siirtyneet tällaiseen järjestelmään jossa hallitus pyrkii ohjaamaan kansallista yleisradioyhtiötä ja sitä kautta vaikuttamaan maan asioihin ja sitten illan myöhäisinä hetkinä tehdään lainsäädäntömuutoksia mahdollisimman huomaamatta ja ilman että niistä käydään kunnollista keskustelua tämä kehityssuunta ei aidosti ole hyvä ja jotta tämä voidaan estää niin kyllä se edellyttää sitä että puoluekantaan katsomatta kansanedustajat ovat valmiita puolustamaan kestäviä yleisradioon liittyviä periaatteita jotka ovat olleet voimassa vuosikymmeniä jotka ovat syntyneet käytännön kokemuksen kautta ja jotka ovat toimineet kaikissa suhdanteissa järkevällä tavalla turvaten yleisradion toiminnan uskottavuuden tätä ei tee helpommaksi se että tässä tilanteessa olemme sitten nähneet senkin ihmeellisen suorituksen että hallitus ja sen pääministeri haluavat suoran lähetysajan yleisradiolta ja samaan aikaan keskustellaan yleisradion rahoituksesta semmoista kysymystä ei olisi koskaan pitänyt laittaa yleisradion johdon eteen että ovat yhtä aikaa esillä yleisradioon tehtävät leikkaukset ja se antaako yleisradio suoraa lähetysaikaa pääministerille asiassa joka on voimakkaasti riidanalainen ja jossa on erittäin erilaisia käsityksiä sekä eduskunnan sisällä että myös työmarkkinoilla tämä kehityssuunta on huono ja sitä löytyy joistakin mainitsemistani maista vaikkapa unkarista tätä iltamyöhään tapahtuvaa käsittelyä vajaille saleille niin että ministerit ovat poissa ja asia viedään vain nopeasti ilman kunnollista valokeilaa ja ja kunnollista tarkastelua se on huono kulttuuri siihen ei pitäisi mennä ei millään hallituspohjalla voi olla että kaikki ei ole tässä siis tahallista ja voi olla että tässä on myös sattumaa joukossa mutta aika monta asiaa menee nyt huonoon kulmaan ja ne aiheuttavat tietysti huolen siitä millä tavalla tämä keskeinen demokratiaan kuuluva asia moniarvoinen tiedonvälitys ja kansallisen yleisradioyhtiön riippumattomuus turvataan olen huolestunut tästä kehityssuunnasta olen hyvin pettynyt siihen että että näin lyhyessä unohtuu kaikki mitä on vuosien ja vuosikymmenten aikana opittu ja puhuttu minusta tässä on koko eduskunnan intressi että se mitä on aikaisemmin sovittu pidetään voimassa ja jos jotain muuta mieltä ollaan niin sitten keskustellaan niin että kaikki ovat paikan päällä eikä niin että joku porukka hallituksessa menee omaan nurkkaansa ja sitten tulee ja kertoo että näin tämä on ja eduskunta pannaan tapahtuneiden tosiasioiden eteen tässä on iso oppimisen ja oppiraportin paikka kaikissakin tapauksissa sen ohella pidän erittäin tärkeänä että eduskunta ei asetu kumileimasimen asemaan eikä hyväksy näitä nyt tehtyjä päätöksiä ilman kriittistä asiallista ja monipuolista asioiden läpikäyntiä

arvoisa

tätä voi päästää täällä käsittelemättä vain muutaman vain muutaman puheenvuoron käsittelyllä ensinnäkin totean mitä tulee edustaja pakkasen kommenttiin siitä että että nyt tästä aiheutunut keskustelu johtuisi jotenkin siitä minkälainen oppositio meillä on niin minä luulen että tämä kommentti vähän nyt osoittaa sitä ettei tiedetä kuinka valtavia asioita tässä ollaan nyt päättämässä

siis jos tässä olisi ollut pyrkimys pitää kiinni siitä sopimuksesta joka yhdessä on tehty jos olisi aidosti pyrkimys ja halu keskustella yleisradion rahoituksen tasosta vaikkapa verraten siihen mitä muualla yhteiskunnassa tapahtuu niin olisi voinut olettaa että hallitus tai vastaava ministeri tai suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja kutsuu eduskuntaryhmät koolle käsittelemään nyt niitä asioita ja argumentteja joita tässä esimerkiksi hallituspuolueiden kansanedustajien keskustelussa on tullut esiin ei kukaan ole kiistänyt sitä etteikö yle ole osa julkista taloutta kyse on todella siitä että mikäli tähän rahoitukseen ylipäätänsä halutaan muutoksia tehdä puhumattakaan siitä onko se järkevää niin jos hallitus ei edes kutsu siis tunnustaneet että yleisradio on riippumaton ja että sen pitää olla nimenomaan eduskunnan alla neuvotteluja kokoon ei ensi vuoden indeksistä ei muutoksista yle veroon ei siitä mikä on vaalikauden kehys ei siitä että siirretään kehyksen sisään niin onko tässä kysymys tietoisesta tarkoituksesta ottaa yleisradio pois eduskunnan alta siis olisitteko te hyväksyneet viime kaudella tätä sopimusta jos hallitus olisi tehnyt esityksen kertomatta teille ja sanonut että laittakaa nimi alle en usko enkä enkä usko että kukaan tässä salissa siihen uskoo tämä on valtavan iso iso asia ja nyt mikäli tämä eduskunta tämän prosessin ja näiden esitysten pohjalta tämän askeleen ottaa niin sitten ollaan kyllä todella todella vaarallisella tiellä niin kuin edellisessä edellisessä kuultiin me olemme nähneet maailmalta mitä tapahtuu kun hallitus ottaa paikallisen yleisradioyhtiön haltuun ja ehkä vielä vakavaksi tämän tekee

että silloin kun hallitusta vielä muodostettiin kun aidosti tässä on kyse siitä että emme tiedä onko kyse siitä että ei ole ollut tietoa ei ole ollut sitä sopimusta käsillä mikä olisi pitänyt hallituksessa tietää hallitusneuvottelujen tai budjettiriihen ajan niin juuri tämän takia jo hallitusneuvotteluiden aikaan me silloiset tulevat oppositiopuolueet ja niiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat lähestyimme hallitustunnustelija juha sipilää toukokuussa kaksituhattaviisitoista silloiselle hallitustunnustelija sipilälle veimme henkilökohtaisesti kannanoton jossa toivoimme parlamentaarista käsittelyä eri asioissa siinä kannanotossa todettiin että edelleen pidämme tärkeänä sitä että yleisradion asemaan tehtäviin rahoitukseen liittyvät asiat käsitellään vakiintuneen tavan mukaisesti parlamentaarisesti eikä niistä sovita hallitusneuvotteluiden yhteydessä kaikki läsnä olevat jäivät siihen ymmärrykseen että tähän silloinen hallitustunnustelija sitoutui ja nyt jos puhutaan tästä kehyksestä mihin edustaja wallinheimo viittasi ja sanoi että tämä on vain tämmöinen tekninen asia ei siinä ole mitään poliittista arvovalintaa niin jos hallitus päätti siirtää nimenomaan yleisradion kehykseen josta on siis pohjalla tämä parlamentaarinen sopimus eduskuntaryhmien sopimus ja periaatepäätös minkä takia maatilatalouden kehittämisrahasto jätettiin sitten kehyksen ulkopuolelle minkä takia vaikkapa ara jätettiin kehyksen ulkopuolelle kannatan että se on kehyksen ulkopuolella mutta ei näistä kahdesta ole olemassa parlamentaarista sopua sen sijaan näistä rahastoista hallitus hallitus päättää siirtää sen rahaston josta on olemassa parlamentaarinen sopimus eduskuntaryhmien kanssa kehyksen sisään ja se tulee keittiön kautta ilmi oppositiolle ei ole vain tekniikasta hallitus on tehnyt tietoisen valinnan siitä että esimerkiksi näistä rahastoista nimenomaan yleisradio siirretään mutta makera ja ara jätetään ulkopuolelle ja kun tätä on nyt selvitetty sen jälkeen kun tämä tuli ilmi niin on vasta nyt käynyt ilmi että itse asiassa tästä tehtiin päätös mitä ilmeisimminkin hallitusneuvotteluissa hallitusohjelmasta löytyy lista niistä rahastoista jotka ovat kehyksen ulkopuolella ja kun olen kysynyt tätä valtiovarainministeriöstä mihin tämä päätös perustuu siis se päätös että kävellään eduskunnan yli hallitus kävelee eduskunnan yli asiassa josta on eduskuntaryhmien sopimus niin he ovat todenneet että nämä rahastot päätettiin hallitusneuvotteluissa jättää kehyksen ulkopuolelle ja siinä ei ole yleisradiota tällä tavalla päätöksiä tehdään eikä niistä kerrota vasta myöhemmin keittiön kautta saadaan saadaan kuulla että kehyssiirto on

nyt on esitettävä vakava kysymys jos näin aiotaan käsitellä yleisradion rahoitusta johon liittyy tämä asema ja liittyy se kaikkein tärkein asia riippumattomuus kulloisestakin hallitusvallasta niin niin herää kysymys mikä tässä on tavoite mutta on mahdollista että tässä on edelleen kyse siitä että he jotka ovat näitä päätöksiä tehneet eivät välttämättä ole tienneet kuinka isosta vuoren kokoisesta asiasta on kyse ja silloin olisi viisainta vetää käsijarrua mehän olemme nähneet hallituksen muissakin asioissa niin niin sanotusti vetävän käsijarrua tai muuttavan lyhyellä aikavälillä päätöksiään olisi järkevää että hallitus vetäisi tämän lain pois muuttaisi julkisen talouden suunnitelmaa tai toteaisi että että tämä kehyssiirto perutaan samaten muutokset mitä on tehty budjettiriihessä yleä koskien ja vaikka sitten aikaistettaisiin tätä parlamentaarisen työn käynnistymistä tai jätettäisiin ne asiat sinne päätettäväksi minusta se olisi suurta viisautta ja uskon että kaikki ne kansanedustajat jotka syvällisesti perehtyvät tähän asiaan perehtyvät siihen miten tähän on tultu minkä takia yleisradion riippumattomuus halutaan turvata ja perehtyvät siihen

miten aikaisemmin on esimerkiksi tehty päätöksiä vaikkapa koskien tätä vuotta millä prosessilla niin uskon että kaikki tulevat sille kannalle että näin olisi järkevää toimia eli vielä ei ole liian myöhäistä se kannattaisi tehdä mutta jos nyt eduskunta pakotetaan ottamaan kantaa ilman parlamentaarista valmistelua prosessilla jossa on rikottu eduskuntaryhmien yhteistä sopimista niin pelkään että siltä askeleelta ei ole enää paluutietä

siitä millä tavalla yle veroa ja yle lainsäädäntöä koskevaa valmistelua on tehty kyllä eduskunnassa useimmiten peräänkuulutetaan hyvää lainvalmistelua ja tässä tapauksessa tuntuu siltä että hallitus itsekään ei tiennyt mitä tuli oikein päätettyä iso kysymys liittyy

ylipäätään siihen onko ylen rahoitusta tai yle lainsäädäntöä koskevia muutoksia mahdollisuus tehdä omin päin siitä on nykyisen lain pohjassa selkeät kirjaukset että ne kaikki muutokset jotka siihen pohjaan tehdään nojaavat parlamentaariseen tukeen tässä tapauksessa parlamentaarinen tuki kaventui varsin ja vain hallituspuolueiden pohjalle mikä tarkoittaa sitä että sentyyppisiä esityksiä eduskunnassa ei ole yleisradiota koskien tehty neljäkymmentä luvulta on ollut periaate jossa suomen yleisradion riippumattomuus on varmistettu sillä että kaikki yleisradiota koskevat päätökset tehdään yhdessä koko eduskunnan suomin turvin tämä johtaa myös siihen että nyt me olemme erikoisessa tilanteessa jossa viikonloppuna ei kukaan vielä tiennyt ollaanko yle siirtämässä kehyksen osaksi vai ei sitä on aivan turva saivarrella että tässä on kysymys teknisestä muutoksesta jos kerran hallitusohjelmassa jo päätetään mitkä jäävät ikään kuin kehyksen ulkopuolelle ja sinne löytyy kuitenkin poliittisesti suojeltuja rahastoja niin kuin ara ja makera niin tältä osin yleisradio jolla on ainoana koko tämän eduskunnan tuki säilyä kehyksen ulkopuolisena rahastona on päätetty siirtää kehyksen sisään tältä osin minä ihmettelen sitä koska niin kuin totesin yleisradiota koskevat päätökset on tehty

vuodelta kaksituhattayksitoista sitä koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä joka perustui sanatarkasti tähän äskeiseen lausumaan ja sitten sitä koskevassa lainsäädännössä joka säädettiin näin ollen kysyn vielä kerran onko nämä vaikutusarvioinnit selvitetty koska jossakin nyt puuttuu hyvin paljon rahaa siitä yle ratkaisusta joka aikoinaan tehtiin

arvoisa puhemies tässähän on hyvin paljon kiinni siitä miten hallituspuolueissa tätä asiaa tarkastellaan ja mielestäni myös aika paljon siitä

tästä asiasta ajattelevat ja aivan erityisesti mitä eduskunnassa olevat kansanedustajat tästä asiasta ajattelevat toivoisin tosi paljon ja sydämestäni että tätä ei nyt liitettäisi siihen pitkään listaan erimielisyyksiä budjettipolitiikasta sosiaaliturvan säästöistä tai tai julkisista menoista tai verotuksesta koska tämä asia on eri kategoriassa ja toivoisin että hallituspuolueiden edustajat aidosti paneutuisivat tähän kävisivät tämän vanhan historian lävitse ja miettisivät haluammeko tehdä erittäin ison periaatteellisen muutoksen siinä tavassa jolla yleisradion asioista suomessa päätetään tämä ei ole rahakysymys tämä on periaatekysymys ja riippumattoman tiedonvälityksen kysymys ja tätä on vaikea hoitaa tai oikaista oppositiosta käsin tämä edellyttää sitä että pitää olla hallituspuolueen edustaja jolla on kulttuurin tuntemusta ja ymmärrystä yli suhdanteiden joten toivon että tämä keskustelu ei jäisi tähän vaan että tässä talossa voitaisiin aidosti käydä asiallinen pohdinta irrallaan normaalista poliittisesta miekkailusta siitä onko tämä se suunta johon me haluamme viedä asioita yleisradio yhtiön osalta

arvoisa rouva puhemies niin kuin tästä keskustelusta olemme voineet havaita olemme todella ison asian äärellä varsin pienellä porukalla me olemme käsittelemässä hallituksen valintaa ohi sovitun tähän aikaan illasta ilman hallituspuolueiden vastauksia mihin olemme todellisuudessa jatkossa menossa lisäksi olemme voineet havaita että matkan aikana viimeksi viikonloppuna on esitetty erilaisia tietoja ja käsityksiä yleisradion tulevaisuudesta yleensä koen että vähintä mitä me voimme tässä kohdin tehdä on ottaa aidosti lisäaika ja tästä johtuen esitän että asia jätetään pöydälle kolmastoista kymmenettä istuntoon

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä esitetään vankiterveydenhuollon järjestämisen siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali ja terveysministeriön ja ilolla tervehdin tätä hallituksen esitystä vankiterveydenhuolto järjestetään tällä hetkellä erillään muusta julkisesta terveydenhuollosta ja kun yleinen terveydenhuolto on kuntien kontolla niin vankien osalta se on rikosseuraamuslaitoksen vastuulla nyt tässä pyritään siihen että tällä muutoksella vahvistetaan vankeuslaissa tarkoitetun normaalisuusperiaatteen mukaisesti vankiterveydenhuollon asemaa osana muuta terveydenhuoltojärjestelmää ja minusta tämä on selkeästi askel oikeaan suuntaan vankien terveydentila on heikko voi sanoa että siellä on paljon päihdeongelmia mielenterveyden häiriöitä

vuotta uskon kyllä että tällä uudistuksella saadaan hyvä ja kustannustehokas pohjoismainen terveydenhuolto myös meidän suomen vangeille jatkossakin

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä takuueläkettä korotetaan kahdellakymmenelläkolmella eurolla ja näin äkkiseltäänhän se tuntuu mahdottoman hyvältä hyvältä mutta sitten kun tätä vähän pintaa syvemmältä raapaisee huomaakin että takuueläkkeen tasokorotus ei paranna pienituloisten eläkeläisten asemaa takuueläke on tällä hetkellä seitsemänsataaneljäkymmentäkuusi pilkku viisikymmentäseitsemän euroa kuukaudessa tänä vuonna ja kelan arvio on että sen perusteella laskettu indeksileikkaus vastaa kolmenkymmenenyhden euron vähennystä kuukaudessa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista eli tämä takuueläkkeeseen kaavailtu tasokorotus ei riitä parantamaan tai edes pitämään ennallaan pienituloisten eläkeläisten tulotasoa tätä takuueläkekorotusta syö myös tämä asumistukeen kaavailtu

missä on hallituksen sosiaalinen omatunto tässä asiassa toivon että peräydyttäisiin näissä suunnitelmissa lakkauttaa lakkauttaa tämä eläkeläisten asumistuki ja siirtää se tähän yleiseen asumistukeen tämä takuueläkkeen korotus on siis hyvä mutta ei riittävä

arvoisa puhemies minusta kyllä tämä äskeinen edustaja ojala niemelän puheenvuoro kuvasi aika hyvin sitä että toisella kädellä annetaan kuva että nyt teemme kovinkin hyvän parannuksen eläkkeensaajille hyvä niin että takuueläkettä nostetaan mutta se se ikävä kolikon toinen puoli on se että samaan aikaan syödään pois ja tosiasiassa eläkkeensaajien tilanne heikkenee täällä on nyt tänään esimerkiksi tullut esiin se että tästä asiasta on tulossa sosialidemokraattien vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymys mielestäni haluan tässäkin yhteydessä sanoa sen pöytäkirjaan kyllä se on hyvin tärkeää että tämä asia otetaan vakavalla tavalla esiin tässähän aiemmin tänään kävi että myös verotukseen tulee liittymään epäkohtia eläkkeensaajien kohdalla ja siksi minä nyt toden totta toivoisin että tällaista kärsivällisyyttä olisi vielä hallituksen ministereillä ja hallituspuolueiden kansanedustajilla tässäkin vaiheessa salissa keskustella tästä eläkkeensaajien asiasta tässä yhteydessä olisi hyvä todeta kun arvoisat perussuomalaiset ja keskustalaiset jatkossa menevät kertomaan että nostimme takuueläkettä myös tämä nurja puoli että tosiasiassa se ei tule auttamaan näiden eläkkeensaajien asemaa ja se asia täytyy korjata

arvoisa puhemies todella niin kuin tässä ojala niemelän ja viitasen puheenvuoroissa tuli ilmi tässä itse asiassa nyt jälleen kerran toistuu se sama asia joka tässä on toistunut koulutuksessa ja monessa muussa asiassa että että toisella kädellä otetaan roppakaupalla ja toisella kädellä annetaan vähän takaisin ja sitten sanotaan että hei me kehitetään tämä asia on myös ollut keskustelussa tässä koko syksyn syksyn ajan sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja jopa lehdistössä käytti sanaa eläkehuijaus kun sanotaan että me korotamme nyt ja sitten kaikessa hiljaisuudessa leikataan indeksiä niin että todellisuudessa jäädään reilusti miinuspuolelle nyt sitten tänään on käynyt ilmi että täällä verotuksessakin eläkeläisiä rankaistaan sitten kun tiedetään hallituksen nämä muut päätökset asumistuen leikkaukset muutokset näihin lääkekorvauksiin niin kyllä tämä on todella kovaa kyytiä niille ihmisille jotka tämän meidän isänmaamme ovat rakentaneet herää kysymys millä arvoilla näitä

sen takia on todella tärkeää että joka ikinen hallituspuolueen kansanedustaja joutuu kysymään itseltään ovatko nämä niitä päätöksiä joita ennen vaaleja luvattiin maamme sille väestönosalle joka tämän maan on rakentanut ja joka toisaalta jo tänä päivänä erityisesti suurimmissa kaupungeissa kamppailee toimeentulonsa edestä siis verotuksessa nyt lähdetään eläkkeensaajien verotusta kiristämään suhteessa palkansaajiin kaikkein köyhimmiltä heikoimmilta otetaan tätä asumistukea pois kävi ilmi myös että tämä

nyt sitten tätä voi kutsua tämmöiseksi eläkehuijaukseksi kun toisella kädellä annetaan ja

arvoisa rouva puhemies hallitus on valmis muuttamaan vuorotteluvapaan ehtoja niin että ne muuttuisivat jo ensi vuoden alusta lukien edellinen vuorottelukorvausta koskeva muutos tehtiin vuosi sitten syksyllä jolloin muun muassa vuorotteluvapaan edellyttämä työhistoria nostettiin kymmenestä kuuteentoista vuoteen nyt hallitus on korottamassa historiaedellytystä kahteenkymmeneen vuoteen vapaan enimmäiskestoa lyhennetään ja lyhennetään ja pitkän tehneiden työntekijöiden korkeampi vuorottelukorvaus poistettaisiin siten että vuorottelukorvauksen taso olisi seitsemänkymmentä prosenttia työttömyyspäivärahasta kaikilla vuorottelijoilla minkä koen olevan itse vuorotteluvapaajärjestelmän tarkoituksen tarkoituksena on toisaalta edistää työtekijän työssäjaksamista ja toisaalta tarjota työttömälle henkilölle työllistymismahdollisuuksia vuorotteluvapaa ei ole laiskan työntekijän tauko niin kuin joidenkin toimesta täälläkin talossa on kuultu osa käyttää sen hetken taukoon mutta varsin moni käy vapaa aikana opiskelemassa lisää omaa alaansa minkä hyöty palaa työyksikköön vuorotteluvapaalta tulevan työntekijän mukana ja osa toimii vuorotteluvapaalla muun muassa läheisensä omaishoitajana mielestäni hallitus on valmis heikentämään vuorotteluvapaata työttömyys nousee mutta vapaaehtoinen työn jakaminen vaikeutuu mielestäni logiikka puuttuu

arvoisa puhemies täytyy sanoa että oli aivan erinomainen puheenvuoro jonka saimme äsken kuulla edustaja taimelalta nythän on tullut jo viestejä työpaikoilta että on todella vaikeaa enää näiden kiristysten jälkeen käyttää tätä vuorotteluvapaata puhumattakaan siitä kun me tiedämme että tätä ovat käyttäneet paljon pienipalkkaiset naisvaltaiset alat ja sitä kautta monet työntekijät ovat halunneet hakea jaksamista sinne lopputyöuralle ja kun tiedetään että

keski ja pienipalkkaisilla aloilla nämä korvaukset jo ennestään ovat todella pieniä että todella saa taloutensa suunnitella jos vuorotteluvapaalle aikoo jäädä niin täytyy todella miettiä miten sen

jos meidän tavoitteenamme tässä julkisessa taloudessa on taklata tätä kestävyysvajetta kun me tiedämme että siihen kestävyysvajeeseen vaikuttaa nimenomaan tehdyn työn määrä ja sitten toisaalta se tuottavuus ja tämän kautta ollaan perusteltu pidempiä työuria niin jos tällä keinolla todella niin kuin on nähty on tietyillä aloilla vaikutusta siihen että ne työuran viimeiset vuodet pysytään nyt varsinkin kun tämä eläkeuudistus on kiinni niin herää kysymys että

tässä selvästi tavoitellaan säästöjä niin iskeekö tämä nyt sitten toisaalta korville sitä tavoitetta kun me haluamme työuria pidentää tuottavuutta parantaa parantaa ja toisaalta työhyvinvointia parantaa erittäin hyviä näkökohtia edustaja taimela toi esiin ja soisi että ne asiat tulisivat esiin ja hallitus ottaisi ne vielä uudelleen

arvoisa puhemies tässä keskustelua seuranneena ja ja täällä nyt ainoana hallituspuolueiden edustajana tänään illalla tässä vaiheessa kiitän tietysti sosialidemokraatteja ahkeruudesta mutta kun näitä teidän puheenvuorojanne tänään on kuunnellut niin tulee väistämättä mieleen että missä on ja mikä on sosialidemokraattien vaihtoehto onko teillä sitä vaihtoehtoa ylipäätään hallituspuolueiden linjalle ja milloin se tulee teille teille ei kelpaa yle yle veron pieni indeksijäädytys teille ei kelpaa takuu eläkkeen kahdenkymmenenkolmen euron nosto sekin on kuulemma väärin tehty eikä teille kelpaa vuorotteluvapaan pienimuotoinen muutos teidän kannattaisi nyt ottaa huomioon että suomi on todella pahassa taloudellisessa kriisissä minä minä kysyn nyt teiltä aivan aidosti missä teidän vaihtoehtonne on ja milloin se tulee tänne eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies totean edelliselle edustajalle saman jonka totesin tässä vähän aikaa sitten aikaisemmin töllille ja joka on itse asiassa jo aika monta kertaa ei taida enää edes kahden käden sormet riittää

todettu meillä on nyt käsillä hallituksen esitys jota me olemme vähän reilun viikon saaneet täällä ihmetellä ja ruotia ja käsitellä ja aivan niiden eduskunnan vakiintuneiden pelisääntöjen mukaan siis niiden pelisääntöjen mukaan perussuomalaiset itse ovat olleet sekä oppositiossa että nyt hallituksessa luomassa ja päättämässä täällä eduskunnassa opposition vaihtoehtobudjetit käsitellään niille varatulla ajalla mikäli nyt olen oikein ymmärtänyt niin se tapahtuu marraskuussa joten olkaa huolehti vaihtoehto kyllä tulee ja tässä vaiheessa voin sanoa että se on huomattavasti oikeudenmukaisempi se on työllisyyteen ja kasvuun enemmän panostava ja kaiken lisäksi siinä tullaan pyrkimään pienempään valtion velkaantumiseen tulette sen näkemään me olemme huomanneet että hallitus on tässä alkutaipaleella jo alkanut horjahdella esimerkiksi entinen valtiosihteeri sailas kirjoitti tänään hyvin kriittisen kirjoituksen helsingin sanomiin niin kuin olen aikaisemmin todennut jos tämä horjunta todella jatkuu niin voimme ehkä sitten jatkossa harkita että me

annamme hallitukselle jo apua etukäteen mutta mikäli niin vakavaan tilanteeseen tullaan niin silloin kannattaa kyllä miettiä olisiko joitain muita vaihtoehtoja mutta toistaiseksi ehdotan että pitäydymme näissä yhdessä sovituissa perussuomalaistenkin hyväksymissä pelisäännöissä ja toivoisin että tämä menisi perille kaikissa eduskuntaryhmissä ja kaikille edustajille

arvoisa rouva puhemies tässä ryhmänjohtaja lindtman jo hyvin kuvasi tätä prosessia minä voisin edustaja saviolle kertoa että viime vuonna tähän aikaan perussuomalaiset toivat oman vaihtoehtobudjettinsa yhdestoista marraskuuta ja meillä todennäköisesti on tulossa siinä sitten samoilla kieppeillä riippuu ihan siitä koska arvoisa eduskunta päättää toimia nämä vaihtoehtobudjetit ovat salissa näillä näkymin

moneen kertaan todenneet että meillä on erimielisyys nimenomaisesti tästä isosta talouslinjasta me näemme että tässä tilanteessa leikkauspolitiikka ei johda mihinkään ja että tässä tilanteessa me tarvitsemme voimakkaampia panostuksia työllisyyden eteen olemme myös hämmästelleet jo tässä vaiheessa kun olemme tarkastelleet nyt viime ja tämän viikon asiaa tätä keltaista kirjaa ja hallituksen esitystä että esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti silloin yhdestoista yhdettätoista oli lähestulkoon päinvastainen kuin tämä eli siellä sitten saattoi olla esitettynä plussaa ja nyt sitten vastaavilla momenteilla on miinusta en minä ymmärtänyt että tämä sentään ihan tarkoitus perussuomalaisillakaan on ollut haluan puhemies tähän loppuun sanoa kiitoksia kuitenkin arvoisalle edustaja saviolle että hän on jaksanut olla täällä salissa kyllä nimenomaan ansaitsette ihan aidosti ja vilpittömästi hatunnoston te te olette ainoa hallituspuolueen edustaja täällä ja olette istunut ja kuunnellut tätä keskustelua siitä kiitos koska sitähän tämän eduskuntatyön myös pitäisi olla että täällä aidosti vuorovaikutus ja keskustelu käy

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle seitsemäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seitsemäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona seitsemäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista kello neljätoista asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisäta lousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena